eurooppa kulttuuri ja urheiluministeri sampo terhon esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen ja myös muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestäisivät enintään viisi minuuttia lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja lähetekeskusteluun varataan enintään kaksi tuntia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies liikuntapoliittinen selonteko esitetään nyt eduskunnalle ensimmäistä kertaa suomen historiassa voidaan perustellusti todeta että oli jo aikakin tuleehan vuonna kaksituhattakaksikymmentä kuluneeksi sata vuotta valtion liikuntahallinnon synnystä koska valtion urheilulautakunta perustettiin vuonna tuhatyhdeksänsataakaksikymmentä liikuntapoliittinen selonteko onkin nyt valmisteltu huolellisesti ja laajasti eri tahoja kuullen selonteon tausta aineistoksi on jyväskylän yliopisto tuottanut kattavan tutkimuskatsauksen lisäksi on toteutettu kaikille avoin verkkokysely sekä laaja kuulemiskierros niin järjestökentän kuin hallinnonkin osalta liikuntapoliittisen selonteon päällimmäinen viesti on että suomi tarvitsee lisää liikuntaa kaikissa ikäryhmissä liikunnan lisäämisellä voidaan saavuttaa sekä mittavia terveyshyötyjä että myös taloudellisia hyötyjä liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat yli kolme miljardia euroa vuodessa meidän on on kehitettävä toimintamalleja jotka turvaavat kaikille liikuntamahdollisuudet toimintakyvystä sosiaalisesta taustasta tai varallisuudesta riippumatta tasa arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon läpileikkaavasti kaikessa liikuntatoiminnassa selonteon perusajatuksena on viedä liikkuminen ja liikunta sinne missä eri ikäryhmät luontaisesti ovat eli varhaiskasvatukseen kouluun toisen asteen ja korkea asteen oppilaitoksiin työelämään vanhustenpalveluihin ja niin edespäin selonteko sisältää konkreettisia toimenpide ehdotuksia elämänkulun vaiheisiin selonteon toimenpide ehdotukset lähtevät lapsuudesta selonteossa esitetään että liikuntaneuvontaa tulisi vahvistaa neuvoloissa ja liikkuva koulu ohjelma laajentaa liikkuva varhaiskasvatus ohjelmaksi kaksikymmentä luvulla sen lisäksi selonteon keskeinen ehdotus on että koululiikuntaa tulisi lisätä asteittain peruskouluissa koulujen ja oppilaitosten tilojen vapaa ajan käyttöastetta on nostettava huomattavasti liikkuva koulu ohjelman toimenpiteitä jatketaan kuntien toimenpitein liikkuva koulu on ollut hallituksen kärkihanke jonka tavoitteena on on ollut tuoda tunti liikuntaa jokaisen peruskoululaisen päivään liikkuva koulu ohjelma on onnistunut erinomaisesti ja saavuttanut noin yhdeksänkymmenen prosentin kattavuuden kunnista peruskouluista ja peruskoululaisista hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista ehdotetaan liikkuva koulu ohjelman laajentamista toiselle asteelle liikkuva opiskelu ohjelmaksi siihen on talousarviossa kahdeksan miljoonan euron määräraha tämän lisäksi liikkuva opiskelu ohjelma tulisi laajentaa myös korkeakouluihin kaksikymmentä luvulla selonteossa esitetään että käynnistetään kokeiluhanke tulevien varusmiesten kunnon parantamiseksi jo ennen palvelusajan alkamista on myös oleellista huolehtia siitä että varusmiespalveluksen suorittaneiden fyysinen kunto ei romahda palveluksen jälkeen työmatkaliikuntaa on edistettävä ja työyhteisöliikuntaa lisättävä yhteistyössä henkilöstön kanssa selonteossa esitetään myös liikuntaa ikäihmisille tarvitsemme toimintaohjelman kotona ilman säännöllisiä palveluja asuville ikäihmisille sekä kokeiluhankkeita vanhusten palvelulaitoksissa kotipalvelun piirissä oleville arvoisa puhemies lisäksi selonteossa esitetään toimenpide ehdotuksia liikuntapolitiikan kaikkien lohkojen kuten liikuntapaikkarakentamisen kansalaistoiminnan avustamisen ja huippu urheilun edistämiseksi jokaisen kunnan tulee laatia liikuntaolosuhteiden nykytilan analyysi jossa otetaan huomioon myös kävely ja pyörätieverkoston kehittäminen sekä luontoliikunnan mahdollisuudet selonteossa esitetään että valtion liikuntapolitiikassa tulisi lisätä liikuntapaikkarakentamisen tuen osuutta sen lisäksi kaksikymmentä luvun alussa tarvittaisiin noin parinkymmenen miljoonan euron suuruinen kertaluontoinen lisäpanostus liikuntapaikkarakentamisen korjausvelkaan korjausvelkaa on kurottava kiinni valmistelussa oleva harrastuspassi tulee ensi vuonna käyttöön ja parantaa yläkoulu ikäisten harrastusmahdollisuuksia myös harrastamisen strategiassa valmistellaan parhaillaan toimenpide esityksiä vähävaraisten perheiden lasten harrastusten tukemiseksi seuratuen kohdentumista erityisesti kaikkein vähävaraisimpien perheiden lasten liikunnan edistämiseen seurataan ja tarvittaessa seuratuen tasoa tulisi nostaa kaksikymmentä luvulla käyttämällä korotus vähävaraisten perheiden liikuntaharrastusten tukemiseen suurimpana ongelmana liikunta alan yritystoiminnassa yleisesti nähdään vaihteleva arvonlisäverokäytäntö tavoitteena on malli jossa nollaveroluokkaan kuuluvien terveys ja hyvinvointipalvelujen lisäksi käytössä olisi vain yksi kaikki liikuntapalvelut kattava arvonlisäverokanta jonka taso olisi liikuntaharrastusta kannustava asiasta käynnistetään selvitys huippu urheilun johtamisvastuu keskitetään olympiakomitean huippu

tulee lisätä kaksikymmentä luvulla ja suunnata erityisesti urheilijan uran alussa olevaan valmistavaan nuoruusvaiheeseen tukea on suunnattava lisää erityisesti ruohonjuuritasolle eli suoraan urheilijoille ja valmentajille huippu urheilun edellytysten vahvistamisessa erinomainen alku on hallituksen varautuminen olympiarahaston pääomittamiseen kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla valtion omistamien osakkeiden lahjoituksena olympiarahasto vahvistaa huippu urheilun rahoitusta ja itsenäistä asemaa arvoisa puhemies liikunta on valtion budjetissa ainoa toimiala joka rahoitetaan käytännössä kokonaan rahapelitoiminnan voittovaroilla mikäli edellä kuvatut suuret kansanterveyshaasteet halutaan voittaa on selvää että tämä noin sadanviidenkymmenen miljoonan euron vuotuinen rahoituspohja ei ajan oloon ole riittävä jos selonteossa esitetyt liikuntapoliittiset tavoitteet halutaan saavuttaa on alun liikuntainvestointi toteutettava budjettivaroista ja muutoinkin kaksikymmentä luvun aikana asteittain lisättävä liikunnan rahoitusta myös budjettivarojen puolelta ihannetilanne olisi sellainen jossa kaksikymmentä luvun alussa toteutettaisiin edellä kuvatun investoinnin tuella koko elämänkaarelle sijoittuvia kehittämishankkeita ja niistä saatujen kokemusten perusteella voitaisiin vuosikymmenen jälkipuoliskolla muuttaa sitten hyviä käytäntöjä pysyviksi resurssipäätösten lisäksi selonteossa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen vaatii laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä valtionhallinnon sisällä selonteossa esitetäänkin muodostettavaksi ministeriöiden

tämän elimen tehtävänä olisi varmistaa että liikuntavaikutukset tulevat otetuksi huomioon lainsäädännössä ja muussa yhteiskunnallisessa uudistustyössä on myös oleellista että liikkumisvaikutusten arviointi tulee saada osaksi kaikkea suunnittelua ja

arvoisa herra puhemies

eduskunnan käsittelyssä urheilu on ollut monelle ja myös minulle se jonka kautta ymmärsi että kun tekee töitä sinnikkäästi tavoitteeseen uskoen on kaikki mahdollista urheilu ura opetti paineensietoa vaihtelevia tilanteita ongelmanratkaisua organisointikykyä mutta myös hetkestä nauttimista taivaanrannan maalari joutui keskittymään sekä hallitsemaan ja hillitsemään mieltään suomessa on paljon heitä jotka liikkuvat riittävästi liikunta on monelle lääke marraskuun pimeyteen koettua riemua liikunta on rajojen koettelukenttä liikunta on keino jolla keho ja mieli venyvät kaikki suomalaiset eivät ole kuitenkaan sisäsyntyisesti hurahtaneet juoksentelemaan tai hiihtelemään pitkin metsiä liikkumisen riemun tulisi olla jokaisen suomalaisen perusoikeus liikuntapoliittisen selonteon punaisena lankana onkin fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan nivominen mahdollisimman luontevaksi osaksi ihmisten elämää

pitää olla helposti valittavissa hyvien pyörä ja kävelyreittien lähiluonnon ja liikuntapaikkojen avulla liikunta ja urheilu ovat positiivisia ratkaisuja yhteiskuntamme haasteisiin julkisia terveydenhoitomenoja voisi tutkimusten mukaan vähentää reilusti yli kolmella miljardilla liikunnan avulla liikunta myös vetää mukaan niitä suomalaisia jotka meinaavat jäädä sivupoluille liikettä tulee lisätä joka puolella yhteiskuntaamme kaikissa ikä ja väestöryhmissä ja koska päätöksiä tehdään jokaisella yhteiskunnan sektorilla liikkeen lisäämisestä pitää tehdä eri politiikan alat yhdistävä asia arvoisa puhemies liikuntalaki kiitos edellisen hallituksen on hyvässä tarvitsemme selkeää rahallista lisäsatsausta kuntoliikunnan rahoitus on siirrettävä asteittain yleisiin budjettivaroihin liikkuva koulu hankkeella on saatu lähes kaikki suomen perusasteen koulut liikkuviksi kouluiksi hyväksi havaittu malli on ehdottomasti vietävä varhaiskasvatuksen ja korkea asteen piiriin toisella asteella sitä ensi vuonna kokeillaan jo toimintaympäristö on tässäkin avainasemassa nimittäin päiväkotien ja koulujen pihojen tulee olla liikkumiseen ja leikkimiseen innostavia seurat tekevät suomessa erinomaista työtä mutta voitaisiinko suomessa ottaa mallia islannista ja tekeminen ihan uudelle tasolle ensiksikin islannissa lähes kaikki lapset ovat seuratoiminnassa mukana toiseksi seuroissa voi harrastaa useampia lajeja kolmanneksi seuroissa liikkuminen on edullista neljänneksi valmentajat ovat koulutettuja ammattilaisia viidenneksi seuratoiminta tukee samanaikaisesti lapsen kasvua kilpailijana mutta myös kasvamista ihmisenä urheilun kautta arvoisa puhemies kuten liikuntapoliittinen selonteko ehdottaa on hyvä saada urheilussa nimenomaan huippu urheilussa suomeen selkeämpi johtamisen malli olympiakomitean

huippu urheilu luo kansallista identiteettiä inspiroi liikkumaan ja rakentaa maabrändiä perustettava olympiarahasto sekä nuorten urheilijoiden tukeminen urheiluakatemia ja lukioverkostot urheilukoulutusorganisaatiot sekä kilpaharjoitteluun soveltuvat liikuntapaikat ovat pohja meidän maamme urheilumenestykselle suomessa on kahdeksansataatuhatta liikuntarajoitteista ihmistä myös heillä tulisi olla yhdenvertaiset edellytykset liikunnan harrastamiseen tämä toteutuu vielä hyvin hajanaisesti suomessa on esimerkiksi vain pari jääkiekkohallia joissa vammaiset voivat pelata kelkkajääkiekkoa kun ruotsissa halleja on useita kymmeniä arvoisa puhemies liikuntapoliittinen selonteko on hyvä liike liikkeen lisäämiseksi tutkimustietoa meillä on todella riittävästi mutta tarvitsemme vielä vahvemman yhteisymmärryksen siitä että liikuntaan ei vain kannata satsata vaan siihen pitää satsata laaja alaisesti me suomalaiset olemme urheiluhullua kansaa mutta voisimme olla vielä paljon enemmän tehdään suomesta maa missä jokaisella on mahdollisuus löytää oma laji sekä kokea liikkumisen ja hyvän olon riemu ja vaikka olenkin entinen hiihtosuunnistaja en lähettäisi kaikkia kompassi kädessä rehkimään umpimetsään ei ole nimittäin väliä miten liikkuu kunhan liikkuu on nimittäin niin että liikunta itsessään on kompassi joka voi näyttää oikean suunnan

arvoisa puhemies suomi saa nyt viimein laajan liikuntapoliittisen selonteon jollaista meillä ei ole aiemmin tehty

nähden riittävästi tästä kehityksestä meidän on päättäjinä syytä olla huolissamme liikunnan lisääminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävämme ja etumme tärkeintä on luoda liikunnalle tilaa ja mahdollisuuksia toimintatapoja on uudistettava päiväkodeissa kouluissa ja työpaikoilla kaikkein tärkeintä kuitenkin olisi antaa lapsille mahdollisuus liikkua sillä liikuntatottumukset alkavat muodostua jo kolmivuotiaasta alkaen meidän on huolehdittava siitä että jo nyt kokeillut käytännöt kuten liikkuva koulu laajenevat ja vakiintuvat lisäksi meidän on parannettava edellytyksiä taittaa matkoja pyöräillen harrastamisen hintaa arvoisa puhemies on yritettävä painaa alaspäin muun muassa jo nyt kokeiluvaiheessa olevan harrastuspassin avulla tai sillä että päättäjät vaativat valtion avustusten kohdentamista selkeämmin ruohonjuuritasolle

ja toimintakykymme heikkenemisestä lasketaan miljardeissa on selvää että tällaiseen meillä ei ole varaa tästä syystä kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää että liikunnan ja urheilun arvonlisäveroista tehdään kattava selvitys ja esitys siitä kuinka verotuksella voitaisiin helpottaa ja lisätä liikunnan määrää yhteiskunnassa lisäksi liikuntapoliittisessa selonteossa ei juurikaan huomioida yksityisiä toimijoita selonteko ei tunnista vielä tarpeeksi ekosysteemin muutoksia eikä myöskään eri toimijoiden palvelurakenteita hyvinvointiala kuitenkin on merkittävä työllistäjä toivottavasti tämä sektori otetaan paremmin huomioon pohdittaessa jatkoaskeleita selonteon suhteen myös rahapelitoiminnan tuotoista muodostuvan rahoituspohjan säilymisestä on huolehdittava rahapelaaminen siirtyy kiihtyvällä vauhdilla ulkomaille peliongelmien jäädessä suomeen ryhmämme pitääkin tärkeänä ettei rahapelien sääntely ulottuisi ainoastaan omaan kansalliseen peliyhtiöömme arvoisa puhemies liikuntapoliittinen selonteko antaa suuntaviivat ja kehikon sille mihin suuntaan suomalaista liikuntapolitiikkaa ja liikunnan edistämistä nyt on äärimmäisen tärkeää etteivät selonteossa esiin tuodut huomiot toimenpiteet ja uudistukset unohdu ne on vietävä käytäntöön suomi on saatava taas kunnolla liikkeelle

puhemies liikuntapoliittinen selonteko on hyvä keskustelunavaus suomalaisen liikuntapolitiikan kehittämiseksi mutta siitä kokonaisvaltainen näkemys ja tahtotila hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi selonteko olisi voinut olla yhteiskunnallisesti monipuolisempi siinä ei vastata selkeästi siihen millaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja tulevaisuusnäkemykseen urheilu ja liikunta kytketään yli perinteisten rajojen eli miten liikunnan hyvinvoinnin ja terveyssektorin välistä yhteistyötä todella kehitetään

ja liikuntapaikkarakentamisen visio tulevaisuuden suomessa valitettavasti selonteosta puuttuu sellainen konkretia millä siihen kootut tavoitteet ja ideat saataisiin toteutettua näyttö liikkumattomuuden terveydelle aiheuttamista miljardikustannuksista on ollut tiedossa jo pitkään mutta jos ei ole esityksiä siitä miten yhteistyötä terveys ja liikunta alalla saadaan aikaiseksi silloin selonteon työn merkitys jää varsin vähäiseksi liikuntaa pidetään yleislääkkeenä mutta sitä se ei ole se ei paranna tai ehkäise kaikkia sairauksia varsinkaan ohjeella liiku kokonaisvaltainen elämäntaparemontti vaatii muutakin riittävää palautumista oikeaa ravintoa joka on ehkä se merkittävin asia pitää pitää myös muistaa että kaikki eivät voi halua liikkua yhteistyöstä puhutaan siis mutta se ei aina toimi liikuntaväen ja terveysväen pitääkin yhdistää voimansa jotta saamme toivottuja tuloksia esimerkiksi päijät hämeessä tavoitteena on ensimmäisenä suomessa tuoda sote palveluiden etulinjaan liikuntaneuvonnan lisäksi yhden luukun periaatteella myös muut ammattilaiset osaksi perinteistä avoterveydenhuoltoa eli oikeat täsmälääkkeet täsmälääkkeet oikeaan tarpeeseen se on oikea tulevaisuusinvestointi ja parasta soten täsmäuudistamista ilman että koko järjestelmää tarvitsee uudelleenkirjoittaa tai sen perustuslainmukaisuutta punnita arvoisa puhemies liikunnan pitää olla osa elinkeinopolitiikkaa matkailua luovien alojen kehittämistä meidän pitää osata tehdä liikunnasta liiketoimintaa turvata liikunnan alan ammattilaisten toimeentulo nyt liian moni liikunnan ammattilainen tekee työtä lähes köyhyysrajoilla liikunnan elinkeinonharjoittamista vaikeuttaa myös se että palveluihin sovelletaan kahta eri alv kantaa mikä johtaa ongelmatilanteisiin tämä tuli esille myös kokoomuksen ryhmäpuheessa olisin kaivannut selonteossa laajempaa näkemystä siitä mitä liikuntakenttä todella on kun puhutaan yhteiskunnasta puhutaan usein valtiosta ja niin tässäkin selonteossa urheilu ja liikunta näyttävät määräytyvän suhteessa valtioon kuitenkin valtion liikuntabudjetti on noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa kun kunnissa koko noin kahdeksansataa miljoonaa euroa koko urheilu ja liikuntakulttuuri on elinkeinona mitattuna noin kuusi miljardia euroa se on suurempi summa kuin maatalous liikunnan ja urheilun merkitys on siten paljon muutakin kuin vain valtion liikuntabudjetti se on merkittävä työllistäjä ja siitä syntyy paljon verotuloja kansanterveyden ohella liikunta ja urheilu ovat myös kansantaloutta kuntoliikunnassa ihmiset liikkuvat enemmän liikuntayrityksissä kuin ylipäätään ihmiset liikkuvat enemmän seurojen ulkopuolella kuin seuroissa tämäkin on hyvä muistaa kansanterveydellisestikin olympiakomitean painoarvo on ehkä suurempi kuin sen pitäisi olla arvoisa puhemies liikuntapoliittista selontekoa vaivaa sama asia kuin tämän hallituksen kaikkia kehittämissuunnitelmia ja niiden toteuttamista asioita kehitetään ilman riittävää rahoitusta nytkin kunnilta tosiasiallisesti leikataan mikä vaikuttaa myös liikunnan rahoitukseen konkreettinen esimerkki sdpn kokonaisvaltaisesta ajattelusta on vaihtoehtobudjetissamme esitetty suomalainen islannin malli haluamme tuoda harrastukset osaksi koulupäivää mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastamisen ja perheille yhteistä lisäaikaa olemme tähän varanneet vaihtoehtobudjetissamme viisikymmentä miljoonaa euroa arvoisa puhemies tulevan hallituksen ja eduskunnan pitää ottaa vahvempaa roolia liikunta ja urheilupolitiikan kokonaisuudesta ja nähdä koko metsä ei vain puita

arvoisa puhemies

erittäin tyytyväisiä että nyt ollaan historiallisen käsittelyn yhteydessä käsittelemässä liikuntapoliittista selontekoa ja kiitos tästä urheiluministeri terholle sekä kaikille muille jotka tässä ovat mukana olleet tämä asia on yhteinen ja erittäin tärkeä arvoisa puhemies liikuntapoliittinen selonteko pitää sisällään ehdotuksia joilla saadaan saadaan suomi suomi liikkumaan ja saadaan hyötyjä liikkumisesta välttämättä kaikki ei aina ole helppoa mutta niitä toimia toimia tulee tehdä liikuntatottumus on se ensimmäinen asia millä saadaan saadaan liikkumista lisättyä ja ja kuten tiedetään päiväkoti ja kouluikäisillä tottuminen on helpompaa asenne siihen että voin liikkua ja tehdä tehdä liikkumisesta elämäntavan mitä nuorempana sitä käsitellään ja tehdään sitä helpompaa se aina on eli on erittäin tärkeää tehdä päiväkoti ja tätä asiaa peruskouluikäisille onkin onkin nyt tulossa harrastuspassi ja tämä on valmisteilla nimenomaan yläkouluikäisille jossa iässä pystytään hyvin hyvin vaikuttamaan tähän liikuntaan tottumiseen tämä harrastuspassi on siis sovellus joka on kännykässä ja kunnat voivat sen kautta tarjota lippuja erilaisiin palveluihin niin liikunnan kuin kulttuurin saralla ja yllätys yllätys tämän taustalla ovat porissa nuorisopassikokeilut ja niistä saadut hyvät hyvät kokemukset näiden hienot nimet ovat tiäksää ekstiä kaistiät hyviä passeja ja hyvät kokemukset mitä pori edellä sitä muu suomi perässä että tervetuloa ja toivottavasti muut muut kunnat ottavat nämä tosiaan käyttöön näistä on hyvät kokemukset ja tämä on tämä on täällä syvällä sisällä arvoisa puhemies paitsi nuoret myös ikäihmiset tietysti liikunnan parissa ja liikunta tuottaa hyviä ikävuosia sinne myöhemmälle iälle niin mielenterveyden kannalta kuin fyysisestikin tämä tuo sitten hyötyjä yhteiskunnalle muutenkin kun ihmiset ovat paremmassa kunnossa tästä syystä tulee kiinnittää huomiota myös näihin mainittuihin budjettiosuuksiin jotta panostetaan liikkumiseen riittävästi ennalta ettei tarvitse sitten jälkikäteen hoitaa niitä vikoja elikkä me haluamme ehdottomasti rahoitustason pysyvää pysyvää nostamista arkiliikunta on semmoista mikä riippuu nimenomaan siitä asenteesta käytänkö portaita vai menenkö hissillä menenkö polkupyörällä kauppaan vai menenkö autolla menenkö kävellen potkukelkalla vai miten eli arkiliikkuminen on erittäin suuressa osassa ja sitä pitäisi tehdä aina niin täälläkin näitä portaita

kevyen liikenteen väylien merkitys on erittäin tärkeä tässä suhteessa se että siellä pystytään pyöräilemään ja kävelemään toisiin asioihin luonnossa liikkuminen on erittäin hyviä tutkimuksia siitä että ihmisen mieli lepää kun liikutaan metsässä luontopolut on toinen iso asia mitä haluamme korostaa eli siellä siellä ollaan isossa merkityksessä meidän pitäisikin päätöksenteossa kun me budjetteja miettiä aina niitten vaikutuksia myös liikunnan kannalta tämä hallitus on tehnyt hyvää työtä monella saralla ja tämä liikuntapoliittinen selonteko antaa pohjan seuraavalle hallitukselle tehdä näitä töitä tämä hallitus on tehnyt hyvää työtä muun muassa työttömyyslukujen laskussa seuraavan hallituksen pitää erittäin vakavasti tarttua liikkumattomuuteen ja siihen että saadaan ihmiset liikkeelle ja siitä saadut hyödyt yhteiskunnalle ja ja otetaan oikeasti tämä meidän kaikkien asia liikkuminen esille muistetaan liikunnan ilo ja riemu kiitos

arvoisa puhemies

miljardia ei ole vaikea uskoa ukk instituutin tänä syksynä julkaisemia arvioita liikkumattomuuden yhteiskunnallisista kustannuksista kolme pilkku kaksi viiva seitsemän miljardia vuosittain miettikää tätä summaa perussuomalaiset tiedostavat että liikettä lisäämällä terveydenhuollon menoja ja muita liikkumattomuuden aiheuttamia kustannuksia on mahdollista pienentää tuntuvasti liikuntapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää poikkihallinnollisen yhteistyön huomattavaa vahvistamista taloudellisen puolen lisäksi liikunnalla on valtaisa merkitys kasvatuksen ja yhdessä tekemisen sekä ihmisen vireyden kannalta kansalaistoiminnan arvo on selonteossa tunnistettu mutta perussuomalaiset toivoisivat vielä enemmän yhteisöllisen puolen korostamista järjestökenttä on suomalaisen liikunnan perusta ja urheiluseurojen sekä muiden toimijoiden rahoitus ja sen jatkuvuus on turvattava suomen kuntien noin seitsemänsadanviidenkymmenen miljoonan euron panostukset liikuntaan ovat viisi kertaa suuremmat kuin valtion jonka liikuntabudjetti on sadanviidenkymmenen miljoonan luokkaa kunnat luovat puitteet liikunnalle vastaamalla liikuntapaikkarakentamisesta ja muiden liikuntapalvelujen järjestämisestä perussuomalaiset kannamme huolta kuntien kyvystä vastata liikkumattomuuden haasteisiin koska monien kuntien talous on ahdingossa arvoisa puhemies selonteossa esitellään liikuntaa elämänkulussa alkaen neuvolapalveluista päätyen ikäihmisten liikuntaan tähän väliin mahtuvat päiväkoti koulu opiskelija ja työpaikkaliikunta sekä varusmiespalveluskin nämä ovat niitä tuhannen taalan maalipaikkoja joissa oikealla politiikalla voidaan vaikuttaa ihmisten liikkumiseen perussuomalaiset kantavat erityistä huolta lasten ja nuorten liikkumisesta vaikka meillä on liikkuva koulu ohjelma ja koululiikunnan määrää on jatkuvasti lisättykin tarvittaisiin lisäpanostuksia etenkin kerhotoimintaan runsaasti pienempiä kyläkoulujakaan ei saa unohtaa selonteosta ilmenee ettei päiväkodeissa olla liikunnan edistämisessä yhtä pitkällä kuin kouluissa mikä on varteenotettava huolenaihe harrastamisen hinta on liian korkea monille perheille me perussuomalaiset ehdotimme varjobudjetissamme lasten ja nuorten harrastustakuuta jonka tavoitteena on taata kaikille ainakin yksi mieluisa harrastus selonteossa on nostettu esille liikunnallisen elintapaohjauksen elintapaohjauksen edistäminen ja ja liikuntaneuvonta perussuomalaiset kannattavat kuntien liikuntaneuvonnan terävöittämistä ja kunto ohjaajien palkkaamista kuntiin myös digitalisaation mahdollisuuksia tulee hyödyntää ne ihmiset jotka eivät liiku tarvitsevat positiivista kannustusta kunnon tsemppiä hyvät kollegat me istumme täällä aivan liian vähän joten haastan kaikki edustajat harrastamaan liian vähän istumme mutta todellisuudessa minä liian paljon istumme se on hyvä että te huomioitte tämän asian nyt vahvemmin nimittäin haastan teidät kaikki harrastamaan liikuntaa kaksi tunnin pituista pätkää viikossa vaaleihin asti muistakaa se ei istumista liikaa arvoisa puhemies suomalainen huippu urheilu ei ole parhaassa mahdollisessa vauhdissa ainakaan olympiamitaleilla mitattuna paraurheilu pois lukien kannatamme huippu urheilun aktiivista kehittämistä jotta siniristilippu nousisi salkoon arvokisoissa nykyistä useammin selonteossa esitettävien toimintaehdotusten hintalappu olisi miljoonaa euroa kaksituhattakaksikymmentä luvun alkuvuosina oikein kohdennettuna ja ja hyvällä hallinnolla tämä panostus varmasti maksaisi itsensä pitkällä aikavälillä takaisin perussuomalaiset suhtautuvat myönteisesti myös liikunnan pysyvään rahoittamiseen valtion budjetista veikkausvoittovarojen lisäksi kaiken kaikkiaan selonteossa on tuotu hyvin esille suomalaisen liikunnan nykytila ja sen haasteet toivon että selonteko terästää liikuntapolitiikkaan paneutumista myös täällä eduskunnassa kyseessä on äärimmäisen tärkeä asia joka näkyy vahvasti suomalaisten hyvinvoinnissa ihmisten liikkumattomuus on vakava haaste mutta onneksi liikkeen lisäämisen keinoissa vain mielikuvitus on rajana hyvät edustajat muistakaa istumme liikaa mutta harrastamme liian vähän liikuntaa joten kaksi kertaa viikossa tunti ja enemmänkin saa harrastaa koska osa teistä sen tekee ja ylelle terveisiä missä viipyy ikäihmisten liikuntaohjelma televisioon aamupäivällä jota perussuomalaiset ovat ehdottaneet

arvoisa puhemies selonteko luo edellytyksiä terveyden edistämiseen ja iloiseen liikunnallisuuteen suomessa liikkumattomuuden kustannukset on arvioitu yli kolmeksi miljardiksi euroksi vuodessa liikkuva koulu ohjelma on tuonut tunnin liikuntaa peruskoululaisen päivään ja saavuttanut yhdeksänkymmentä prosenttia kunnista se on laajennettava kaikkiin kouluihin myös toiselle asteelle ja korkeakouluihin ammatillisissa oppilaitoksissa poikien liikkumisen määrä on hälyttävän pientä liikunta on tarpeen kaiken ikäisinä ikäihmisten liikuntaa on lisättävä palvelutaloissa kotipalveluissa ja senioreiden harrastuksissa tuolijumppa virkistää ja tukee toimintakykyä espoon mallin mukainen senioreiden sporttikortti olisi hyvä kaikkialle kortin haltija voi maksutta osallistua kaupungin kuntosalitoimintaan liikunnan yhdenvertaisuus ei toteudu kaikille vammaisten liikuntaa on tuettava helpottamalla apuvälineiden saatavuutta mahdollistamalla henkilökohtainen apu ja varmistamalla liikuntapaikkojen esteettömyys jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus harrastaa vähävaraisten lasten harrastamista on tuettava korvamerkityin varoin vihreät panostaisivat koulujen aamu ja iltapäiväkerhoihin alentaisimme kerhotoiminnan maksuja vapauttaisimme pienituloiset maksuista ja lisäisimme yhteistyötä koulujen sekä liikuntajärjestöjen kanssa koululiikunnan kautta on tärkeää tutustua eri lajeihin ja saada kaikille riittävän hyvä uimataito alueella tulevat käyttöön maksuttomat joukkoliikennematkat koululuokkien retkille tämä on hyvä malli muillekin kaupunkiseuduille mahdollisuuden harrastaa on oltava koko suomessa maaseudun lapsillakin on tärkeää tukea pieniä paikallisia toimijoita edistää uusia joukkoliikenne ja kimppakyytiratkaisuja jotta mahdollisuus harrastaa ei jää pitkien etäisyyksien vuoksi toteutumatta kuntien on tarjottava maksutta tiloja kuten koulujen liikuntasaleja lasten harrastustoimintaan on syytä ottaa mallia islannista vain jalkapallomenestyshaaveiden vuoksi kahdessakymmenessä vuodessa islannissa on vähennetty tuntuvasti nuorten juomista tupakointia ja huumeiden käyttöä tähän on päästy tukemalla perheitä ja tarjoamalla kaikille nuorille harrastus liikuntatiloja on rakennettu joka kylään liikuntapaikkarakentamisen tuen lisääminen on tervetullut ehdotus on myös huomattava että yhä enemmän halutaan liikkua omatoimisesti esimerkkejä ovat parkour skeittaus ja luontoliikunta liikuntapaikkarakentamisen tukea tuleekin suunnata monipuolisesti toimivat kulkureitit kaupunkipyörät ja joukkoliikenne lisäävät arjen liikuttavuutta vähän liikkuva ei välttämättä käytä kuntosalia mutta käy ehkä koirapuistossa tai pelaa lasten kanssa pihapelejä selonteko esittää harrastuspassin käyttöönottoa kunnissa hyvä mutta sen toteutus on jäänyt epäselväksi onko kuntien tarkoitus nykyrahoituksen puitteissa taata ilmainen harrastus lapselle vai onko se seurojen tehtävä onko tähän tulossa taloudellista tukea valtiolta lasten kannalta seuratoiminnassa on tärkeää että kaikki osallistuvat kaikki saavat pelata tukea saavien seurojen on tarjottava toimintaa matalalla kynnyksellä kaikille lapset kehittyvät fyysisesti yksilöllisesti kasvavien lasten osalta joukkuekarsinnat suosivat alkuvuodesta syntyneitä suomi on maa jossa lapsella on oltava mahdollisuus kehittyä lajissa jota rakastaa vetoan inhimillisen liikunnan puolesta liikunnallinen elämäntapa on arvo ja kansantaloudellisestikin merkityksellistä se tuo ystäviä ja parantaa mielen kehon luuston ja sydämen terveyttä urheilun huipulla valmennettavien lasten ja nuorten osalta on kiinnitettävä huomiota heidän suojeluunsa rasitusvammoilta loukkaantumisilta syömishäiriöiltä ulkoilu ja retkeily on merkittävää arjen liikuntaa on turvattava lähimetsät ja puistot kaupunkisuunnittelussa on vaalittava kansallispuistoja kysynkin miksei metsähallituksen luontopalveluiden korjausvelkaan ole löytynyt rahoitusta vaan metsähallitus joutuu purkamaan pitkospuita

arvoisa herra puhemies suomalaiset ovat urheiluhullu kansa näin sanotaan ja näin me olemme halunneet uskoa vuosikymmenten ajan mutta pitääkö väittämä paikkansa penkkiurheilijoina olemme pikemminkin menestys kuin urheiluhulluja liikkuminen taasen on polarisoitunut edelleen on tietenkin niitä jotka liikkuvat todella paljon mutta niiden määrä kasvaa koko ajan jotka eivät liiku ollenkaan tai suosituksiin nähden aivan liian vähän myös liikunta on luokkakysymys sosioekonominen asema

vaikuttaa liikuntatottumuksiin ja mahdollisuuksiin osallistua liikuntapoliittisen selonteon taustaksi laadittu katsaus liikuntatutkimuksesta oli tärkeä ja tutkittua tietoa pitää aiempaa perusteellisemmin hyödyntää kasvavassa liikkumattomuudessa on kysymys terveydellisestä sosiaalisesta ja kansantaloudellisesta aikapommista arvoisa puhemies liikkumattomuus on ongelma kaikissa ikäluokissa eri ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat tarvitsevat erilaisia tukitoimia ja mahdollisuuksia työpaikalle pitää olla paremmat mahdollisuudet mennä kävellen tai pyörällä työpäivän yhteyteen pitää mahdollistaa liikuntaa eläkeläiset tarvitsevat ohjattua liikuntaa ja matalan kynnyksen toimintaa sukupuolten välinen tasa arvo ei toteudu urheilussa ja liikunnassa edelleenkään maahanmuuttajat erityisesti maahanmuuttajanaiset tarvitsevat positiivisia mahdollisuuksia liikuntaan ja seuratoimintaan osallistumiseen vammaisten ja toimintakykyrajoitteisten liikuntamahdollisuuksia tulee tukea keskityn kuitenkin lapsiin ja nuoriin erityisesti kun tänään on vielä lasten oikeuksien päivä arvoisa puhemies liikunnallisen elämäntavan sisäistäminen ja oppiminen lähtee lapsuudesta siksi jokaiselle lapselle pitää löytää itseä kiinnostava ja innostava liikuntamuoto jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla oikeus harrastaa erityisesti pienituloisissa perheissä mielekkään liikuntaharrastuksen löytäminen useiden lajien kokeileminen ei välttämättä ole mahdollista kysymys ei ole vain liikunnasta itsestään vaan kysymys on yhtä lailla sosiaalisista suhteista ja yhteenkuuluvuudesta jokaisella lapsella pitää olla oikeus liikunnan harrastamisen mukanaan tuomiin kavereihin ja joukkuetovereihin liian moni nuori kuitenkin syrjäytetään harrastustoiminnasta harrastuskustannukset ovat nousseet viimeisen kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana rajusti vakuutukset lisenssit seuramaksut ja kilpailutoimintaan liittyvä matkustaminen nostavat kuluja valmennuksen ammattimaisuus ja parantunut kenttien ja salien laatu ovat ehdottomasti positiivisia asioita mutta samalla ne ovat vaikuttaneet harrastuskustannusten nousuun meillä ei ole kansantaloudellisesti tai sosiaalisesti varaa siihen että lapsia syrjäytetään liikuntaharrastuksesta siksi tarvitaan entistä voimakkaampia ja vahvempia toimia harrastuskustannusten alentamiseksi arvoisa puhemies selonteossa ehdotetaan seuratuen kasvattamista tätä vasemmistoliitto onkin esittänyt vaihtoehtobudjeteissaan joka vuosi toimiessani urheiluministerinä seuratuki yli kaksinkertaistettiin nykyinen hallitus sen sijaan on leikannut seuratukea kuntien pitää alentaa perittäviä kenttä ja salimaksuja mallia voi ottaa esimerkiksi oulusta tai turusta joissa niitä ei peritä lasten ja nuorten harrastustoiminnasta ministeriön jakaman seuratuen lisäksi myös kuntien tukea seuroille tulee lisätä seuroissa tehtävä vapaaehtoistyö kaikkien eteen pitää nostaa arvostuksessa huomattavasti nykyistä korkeammalle seuroista pitää pyrkiä luomaan uudestaan voimakkaammin yhteisöjä joissa tehdään yhdessä talkoita seuran eteen seuroja ei pidä ajatella vain liikuntapalveluiden tuottajina joilta vanhemmat ostavat lapsilleen harrastustoimintaa vastuuta pitää kantaa yhdessä koko seurasta ei vain oman tytön tai pojan joukkueesta arvoisa puhemies islannissa on saatu erinomaisia tuloksia siitä että liikunta on kytketty suoraan jatkoksi koulupäivään tähän suuntaan suomessakin on mentävä lapset jatkavat koulun jälkeen harrastuksiin eivätkä suuntaa vain kotiin odottamaan sitä että vanhemmat pääsevät töistä kotiin kuskaamaan harrastuksiin islannista kannattaa ottaa mallia

yksilön näkökulmasta liikunta herättää monenlaisia tunteita paljon myös negatiivisia kynnyksen liikunnan aloittamiselle pitääkin olla mahdollisimman matala tähän vaikuttavat aloittamisen helppous ja kustannus mutta myös mielikuvat leijonanosa liikunnasta onkin aivan tavallista arjessa tapahtuvaa hyvinvoinnin ylläpitämistä ei sitä instagram maailmaa jossa vain kauniit ja lihaksikkaat menevät kuntosalille

tänäkin päivänä tarjolla on monenlaisia palveluita haasteena on kuitenkin saada ihmiset tietoisiksi niistä meillä voi olla parhaat palvelut maailmassa mutta jos suomalaiset eivät tiedä niistä

tai eivät tule niihin niin kaikki on hukkaan heitettyä siksi meillä tulisi ehdottomasti olla joko valtakunnallisesti tai kunnittain ylläpidetty harrastustietokanta selkeä nettisivusto josta käyttäjät löytävät yhdestä paikasta kaikki kuntansa harrastusmahdollisuudet joissakin kunnissa tehdään tällaisia koonteja esimerkiksi koululaisille nyt mutta miksi sitä ei voisi tehdä kaikille kuntalaisille vauvasta vanhukseen arvoisa puhemies meillä on kuitenkin yksi iso haaste nimittäin tasa arvo sukupuolten tasa arvoa urheilussa on lisättävä vielä tänäkin päivänä rahoituksesta suurin osa menee miesvaltaisille liikuntalajeille vielä tänäkin päivänä on urheilijoita ja naisurheilijoita meidän täytyy pystyä parempaan paljon hyvää on tapahtunut mutta kauniit tavoitteet eivät nyt riitä naisia täytyy aktiivisesti nostaa esille urheilun saralla kannatamme lämpimästi selonteossa ehdotettua liikuntajohtamisen tasa arvo ohjelmaa ja toivomme että valmistelut aloitetaan jo mutta se ei riitä ihan niin kuin palloliiton hieno kaikki pelaa kampanja me tarvitsemme nyt kaikki liikkuu kampanjan tiukempia toimia täytyy ehdottomasti kohdistaa esimerkiksi urheilun lajiliittoihin jotta tasa arvosta tulee muutakin kuin kaunista sanahelinää mediatalot nostakaa naispuolisia urheilijoita enemmän valokeilaan yritykset ja säätiöt tukekaa tuntemattomampien lajien urheilijoita valmentajat toivottakaa tytöt tervetulleeksi siinä missä pojatkin

arvoisa puhemies liikkumisella ja urheilulla on monet kasvot monimuotoinen luonne tulee hyvin esille myös tässä kauan kaivatussa ja odotetussa selonteossa työpäivän aikana tehty porraskävely rääkkitreeni salilla tai vanhainkodin tuolijumppa rinnastuvat toisiinsa ehkä vain etäisesti mutta jokaisen tarkoituksessa on paljon samaa edistää meidän terveyttämme ja ja juuri tästä syystä liikunta on panostamisen arvoinen asia sen tavasta tahi tasosta riippumatta tarvitsemme lisää liikettä tähän kansakuntaan olipa meillä mikä tahansa sote malli niin terveydenhuollon rahoitus ajautuu kriisiin ellei terveysliikuntaa ja liikunnalliseen elämäntapaan rohkaisua oteta tosissaan kansalaisten työ ja toimintakyvyn ylläpito on kansantalouden kovan ytimen asia ja siksi liikunnan tulee olla seuraavan hallitusohjelman aivan keskeisiä teemoja monimuotoisuudesta johtuen keinot liikkumisen lisäämisessä vaativat luovuutta luovuutta ja oikeiden käytäntöjen soveltamista meillä on laadukkaita tutkimuksia meillä on hyviä malleja ratkaisevaa on miten laitamme strategiat käytäntöön tässä työssä jokainen on keskeisessä asemassa niin yksilö yhteisö kuin yhteiskunta arvoisa puhemies jokaisella tulee olla oikeus liikkumiseen iästä vammasta tai esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta riippumatta hyödyt toki vaihtelevat iän tai elämäntilanteen mukaan minkä vuoksi kyse onkin elämänkaaren mittaisesta matkakumppanuudesta liikuntaköyhyys on osin jo nyt totta suomessa siihen sisältyy siis perhetaustan ja asuinpaikat tuomat rajoitukset erityisesti lapselle ja nuorelle harrastaa haluamaansa liikuntaa kaupungistuminen ja kuntien välinen polarisaatio saattaa kasvattaa liikuntaköyhyyttä entisestään liikkuminen tulee tuoda osaksi arkea jo heti lapsuudesta lähtien esimerkiksi nuorten syrjäytymistä on tutkitusti mahdollista ehkäistä harrastusten ja liikunnan kautta lapsen ja nuoren liikuntaharrastus ei saa jäädä vanhempien kukkarosta kiinni työelämää leimaa nykyään istumapainotteisuus staattisuus sekä jatkuva kiire työnteko on vähenemässä määrin fyysistä toisaalta fyysistä työtä tekevien työssä korostuu usein liikkeen yksipuolisuudesta johtuva kuormittavuus yhä tärkeämpää onkin pystyä luomaan liikkuminen osaksi työpäivää sekä kannustaa liikunnan lisäämiseen arjen pienillä valinnoilla liikunta ei myöskään katso ikää ikäihmisten aktiivisuutta ja osallisuutta on tuettava sekä heille harrastusmahdollisuus tutkimusten mukaan iäkkäänäkin aloitetulla liikunnalla on terveyshyötyjä se lisää elämänlaatua ja ryhmässä osallistuminen mahdollistaa sosiaalista kanssakäymistä arvoisa puhemies huippu urheilulla on tärkeä paikka monien suomalaisten sydämissä ja se luo kansakuntaa yhdistävää yhteisöllisyyttä tulokset huippu urheilussa eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi eivät kirjaimellisessa mielessä mutta eivät myöskään ilman pitkäjänteistä monimuotoista ja monikerroksista työtä rahoituksellista panosta esimerkiksi perustettavan niin sanotun olympiarahaston kautta tulee kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti urheilijan ja valmentajan työn tukemiseen sekä auttaa monipuolisesti matkanteossa huipulle kuin myös turvata tuki vaikeissa tilanteissa arvoisa puhemies kaikenlaisessa liikunta ja harrastustoiminnassa keskeisinä työmyyrinä ovat usein urheiluseura aktiivit näiden toimijoiden pitkäjänteinen ja sydämenpalosta tehty työ on äärimmäisen arvokasta seuratoiminnan kaltainen kansalaistoiminta on sellaista jota tulee tulevaisuudessa vaalia ja edistää muun muassa yleishyödyllisyyden verottomuuden varmistamisella urheiluharrastuksissa myös sisäistetään arvoja ja hyväksyttyjä toimintatapoja siksi valmentajien ja muiden vastuuhenkilöiden kasvatustyöllä ja eettisellä koodistolla on valtavan suuri vastuu ja merkitys arvoisa puhemies emme voi myöskään liikunnan osalta lokeroida vastuuta vaikutusarvioinnin tekoa tai budjetointia vain yhden tahon tehtäväksi kyse on hallinnonaloja läpileikkaavasta asiasta joten kaikki ministeriöt saavat kääriä hihansa vetää verkkarit jalkaan ja päästä mukaan näihin talkoisiin
nyt käymme debattiin ja debatin aluksi myönnän kahden minuutin puheenvuoron ministerille sen jälkeen käymme yhden minuutin kierroksen äsken ryhmäpuheenvuoron käyttäneitten kesken
arvoisa puhemies kiitos kaikille tästä ensimmäisestä kierroksesta mielipiteitä ja käsityksiä palautetta ja kritiikkiä lähestulkoon kaikki toivat esiin sen lähtökohdan että liikkumattomuuden kustannukset ovat yhteiskunnalle valtavat siis työttömyyden kanssa samassa mittaluokassa ja tämä meillä varmaan on se yhteinen motivaatio yli puoluerajojen yli hallituskausien puuttua tähän ilmiöön tuotiin myös esiin nimenomaan liikunnan tasa arvon liikuntaköyhyyden tai mitä termiä kukakin halusi käyttää ongelma se on varmasti hyvin luonteva silloin kun puhutaan juuri siitä mitä julkissektori voi asioille tehdä mikä meidän velvollisuutemme on asioille tehdä tuoda liikunta mahdollisimman lähelle se mahdollisuus mahdollisimman lähelle jokaista suomalaista ja nimenomaan koulutusjärjestelmän kautta esimerkiksi kasvattaa kansalaisia jo nuorena liikunnalliseen elämäntapaan joka toivottavasti sitten säilyy läpi elinkaaren

kyllä tässä mielessä on hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa ja toiseksi arvosteltiin että konkretia puuttuisi kuitenkin jokaiselle näistä elämänkaaren vaiheista mitkä tässä selonteossa on määritelty esitetään myös toimenpiteitä yhteensä kymmeniä jos käydään koko selonteko läpi tässä on myöskin poikkihallinnollisuus hyvin huomioitu mitä kritisoitiin ryhmäpuheenvuorossanne ja sitä kritisoitiin että taustatyötä koko liikuntakentän kartoittamisessa ei ole tehty itse asiassa tästä tehtiin jo edustaja harkimon johtamassa työryhmässä laaja taustatyö joka oli tämän työn pohjalla minkä lisäksi tämä jyväskylän yliopiston selvitys teki valtavan taustatyön näiden faktojen selvittämisessä eli uskallan torjua kritiikkinne vääränä

ja nyt minuutin mittaisin puheenvuoroin lähdetään liikkeelle ja varmemmaksi vakuudeksi vielä pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies olen täysin samaa mieltä ministeri terhon kanssa siitä että selvityksiä ja tutkimuksia on tehty todella paljon suomessa ja pohjaa tälle hyvälle selonteolle on meillä on myös äärimmäisen hyviä käytännön malleja suomessa tässä puhuttiin islannista heillä on hienoja malleja mutta meillä on suomessakin tästä liikkuvasta koulusta muun muassa täällä nyt on toki puhuttu paljon mutta esimerkiksi jyväskylässä on tilojen käyttö aivan erilaista kuin monella monella muulla paikkakunnalla eli eli siellä päiväkotien pihat ja ja koulujen pihat ovat hyvässä käytössä jyväskylässä koulujen iltapäiväkerhot on organisoitu useiden seurojen toimesta ja muun muassa mikkelissä on kokonaan otettu liikunnalle uudenlainen ajatus eli unelmat liikkeelle mietitään yhdessä ruohonjuuritasolta lähtien kaikkien toimijoiden kesken kuinka voidaan kokeillen yhteisöllisesti saada lisää riemua liikuntaan ja elämään

kiitokset kaikille eduskuntaryhmille hyvistä puheenvuoroista ja vielä kerran ministerille selonteosta emme me liikunnasta saa kinaa aikaiseksi onneksi tässäkään salissa resurssien ollessa kohtalaisen vähäisiä meidän on opeteltava opeteltava panostamaan juuri niihin missä se panos tuotos suhde on kaikkein tehokkain liikunnan ja urheilun kannalta liikkuva koulu on ollut yksi niistä hankkeista jotka ovat olleet äärimmäisen ja olisi suotavaa että tämä nyt laajenisi myös päiväkoteihin ja ja muillekin koulutusasteille lisäksi tuo kysymys alvn osalta on mielenkiintoinen tällä hetkellä alv käytännöt ovat hyvin hyvin sekavia meillä voi olla kolme eri liikkujaa tekemässä samaa hauisliikettä kolmella eri alv kannalla ministeri terho te lupasitte puheessanne tekevänne alv selvityksen ja kysyisinkin nyt sitten millä aikataululla tämä selvitys tulee

ensinnäkin kiitos siitä että suomalainen islannin malli sai täällä laajaa kannatusta kiitos erityisesti keskustan edustaja kososelle nostitte sen oikein hyvin esiin ja oikeastaan niillä samoilla elementeillä kuin sdp vaihtoehtobudjetissa se on suuri asia ja toivottavasti saisimme esimerkiksi alueelliset pilotit liikkeelle jotta pääsisimme tekemään käytännössä ja kokeilemaan asioita miten voisimme kokonaisvaltaisesti auttaa perheitä tukea harrastuksia ja samalla myös luoda työpaikkoja esimerkiksi seuroihin sitä kautta että kunnat saisivat lisärahoitusta ja voisivat tukea seuroja mutta arvoisa ministeri se mitä tarkoitin tämän kokonaisvaltaisuuden puutteella on se suuri haaste esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriön ja käytännössä alueellisesti miten saamme esimerkiksi alueellisen toimintamallin jossa liikunnan ammattilaiset terveysammattilaiset ravintoammattilaiset ja niin edelleen

täällä nousi parissa puheenvuorossa esille se onko ihmisillä kaikilla nuorilla varaa liikkua se on totta että osa harrastusmaksuista on liian kovia ja silloin pitää jokaisen kunnan minun mielestäni etsiä ne ratkaisut miten kaikki pääsevät liikuntaan kiinni eri kyläyhteisöjen eri pitää huolehtia ne ovat tärkeitä paikkoja paitsi nuorille myös sen kylän yhteishengelle ja niin edespäin esimerkiksi kotikyläni jääkiekkokenttä on kovassa huudossa ja siellä henkisesti pata vie isomäestä puhumattakaan asenne asenne tosiaan on on se mikä pitää oppia jo nuorena jo ihan

asti jos ei sitä silloin opita niin viimeisiä vaiheita missä voidaan saada oikeasti kiinni on varusmiespalvelus miessukupolvi käy sen ja siellä tulisi kiinnittää huomiota siihen onko joku tämmöinen liikuntapudokas

poikkihallinnollisuus on noussut esille selonteossa ja myös vahvasti liikuntaneuvostossa

kaikkien ministeriöiden kesken pitäisi tapahtua sitä että jokainen ministeriö lähtisi liikkumattomuuden talkoisiin mukaan ei ainoastaan opetus ja kulttuuriministeriö se kuuluu melkein kaikille ministeriöille varsinainen kysymykseni on kuitenkin kuntasaralta kuntien tehtävä maakuntauudistuksen jälkeen on suuri terveyden edistäminen sairauksien ennaltaehkäisy miten hallitus on varautunut siihen että kunnat tästä selviytyvät ja että kunnat pystyvät alueellisesti tasa arvoisesti hoitamaan tämän raskaan tehtävän

arvoisa puhemies on tärkeää että meillä on tämä hyvä selonteko käsittelyssä ja kaikki ryhmät ovat ottaneet sen ilolla vastaan meidän on tärkeää edistää liikuntaa se on myös kansantaloudellisesti järkevää ja ja estää lapsia syrjäytymästä juuri lapsen oikeuksien päivänä esitän toiveen että jo tällä kaudella vietäisiin nopeasti eteenpäin jokaisen lapsen mahdollisuutta harrastaa konkretiaa tähän harrastuspassin ympärille mitenkä olette ajatelleet sen toteuttaa nostan esiin vielä omaehtoisen liikunnan ja sen kuinka rakennetun ympäristömme tulisi innostaa jokaista liikkumaan koulujen pihat päiväkotien pihat mutta myös ulkona tapahtuva liikunta ja luonnossa tapahtuva liikunta vihreiden puheessa nostettiin esiin metsähallituksen korjausvelka suomalaiset rakastavat kansallispuistoja ja niissä retkeilyä ja samoamista kysyn onko hallituksella tahtotilaa laittaa luontopalvelujen rakenteet kuntoon

varaa liikkua selvityksen mukaan jo noin kolmasosa perheistä sanoo että lasten liikuntaharrastuksen esteenä ovat liian korkeat hinnat kolmasosa se kertoo siitä että me syrjäytämme nimenomaan seuratoiminnasta lapsia tähän ei tämä harrastepassi joka on sinänsä hyvä asia auta sillähän pääsee vain kokeilemaan pitää huolehtia siitä että on mahdollisuus pysyvästi omassa joukkueessa omassa seurassa toimia eikä vain käydä kokeilemassa arvoisa puhemies samaan aikaan pitää todeta että yksistään seuroissa tapahtuva liikkuminen ei riitä tarvitaan myös huomattava määrä omatoimista liikkumista niin päiväkodeissa kouluissa kuin vapaa ajallakin koulujen pihat ja lähiliikuntapaikat ovat tähän ensiarvoisen tärkeitä ensiarvoisen tärkeitä ministadionit haastavat kiipeilyseinät kiipeilytelineet tai vaikkapa kevyet kansankuntosalit

harrastepassi on mielestämme erinomainen asia koska se todellakin tukee tasa liikkua kaikille lapsille perheen taustasta riippumatta

jos lapsi tai aikuinen haluaa liikkua ja harrastaa pitäisi tiedon mahdollisuuksista olla helposti saatavilla sähköisesti ja kootusti meillä pitäisi olla nettisivusto jonka kautta kaiken ikäiset voivat helposti löytää tietoa tarjolla olevista harrastuksista

puhemies alueellinen liikuntaköyhyys tulee siitä että monet pienet kunnat painiskelevat talousvaikeuksissaan ja niillä ei välttämättä ole mahdollisuutta huolehtia liikuntatiloistaan meillä on iso joukko muun muassa seitsemänkymmentä luvulla rakennettuja uimahalleja urheilukenttiä jotka ovat tulossa käyttöikänsä päähän tässä selonteossa

vain mainitaan peruskorjausavustusten mahdollisuus ja mahdollisuus selvittää sitten mahdollista uudisrakentamista mutta onko tästä olemassa jonkinlaista konkreettista ajatusta miten tätä lähdetään viemään eteenpäin meillä on myöskin erittäin paljon sellaisia liikunta ja urheilutiloja joissa on vakavia sisäilmaongelmia ja siinä mielessä voisi sanoa että tämä on yhtä lailla tämmöisen kansantaloudellisen infran ylläpitoa kuin vaikkapa se kun me puhumme täällä tieverkostosta ja vastaavasta miten me huolehdimme siitä että meillä iso joukko näitä liikuntatiloja ympäri suomea etenkin pienissä köyhtyvissä kunnissa pysyy kunnossa
seuraavana edustaja harkimo teillä kaksi minuuttia
kiitos arvoisa puhemies olen ollut urheilussa mukana lähes vuotta monella eri tasolla liikuntapoliittinen selonteko tehtiin työryhmän jossa olin mukana ja jossa oli myös edustaja skinnari mukana ehdotuksesta ja se vastaa kaikkiin niihin kysymyksiin jotka esitimme liikuntapoliittinen selonteko on hyvä ja kattava se vastaa kaikkiin liikkumattomuuteen liittyviin haasteisiin on tärkeää että seuraavassa hallitusneuvottelussa sovitaan selonteossa esitettyjen ratkaisujen toimeenpanosta jotta työryhmä ja sen työ ja sen pohjalta tehty selonteko eivät valu hukkaan selonteossa on otettu huomioon useita tärkeitä asioita joista merkittävin oli päätös asettaa uusi kulttuuriministeriön johtama elin liikuntapolitiikan koordinointia varten elimessä olisi edustusta kaikista niistä ministeriöistä ja toimialoista jotka koskevat fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämistä tavalla tai toisella näin voidaan lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä lisäksi on tärkeää allokoida lisää resursseja liikuntapaikkarakentamiseen kysynkin ministeriltä voisiko ajatella yksityisen ja valtion rahan yhdistämistä ja miettiä sen kehittämistä tämän päivän nuorten urheiluharrastukset ovat kalliita vähävaraisille on on ohjattava enemmän tukea jotta huonommin perheiden lapset eivät jäisi ilman harrastusta urheiluharrastukset tiivistävät ystävyyssuhteita ja kaveriporukoiden ulkopuolelle jäävät ovat vaarassa syrjäytyä huippu huippu urheilun lisärahoitus on ratkaistavissa sille nyt varatulla kahdellakymmenellä miljoonalla edellyttäen että siihen saadaan kerättyä toiset kaksikymmentä miljoonaa yksityiseltä sektorilta myös nuoria lahjakkuuksia lahjakkuuksia täytyy tukea he tarvitsevat kipeästi lisää resursseja saadakseen ammattimaisen valmennuksen joka on välttämätöntä kilpailukykyisen urakehityksen kannalta seuraavia hallitusneuvotteluja silmällä pitäen kehotan kaikkia puolueita pitämään mielessä neljänkymmenenviiden miljoonan lisärahoituksen sekä liikuntapaikkarakentamiseen tarvittavan kahdenkymmenen miljoonan

kertaluontoisen rahoituksen

arvoisa puhemies tämähän on sillä tavalla historiallinen hetki että me saamme tämän tänne kiitos siitä kaikille asiaan vaikuttaneille kentällä on suuria odotuksia meidän pitää nyt pitää huoli siitä että tämä ei ole mikään paperi joka jää kirjahyllyihin pölyttymään vaan että tämä menee käyttöön me saamme tämän valiokuntaan teemme sen kanssa siellä hyvää työtä ja yritämme sillä omalta osaltamme varmistaa että näin tapahtuu minun mielestäni tässä paperissa parasta on se että tässä on riittävän iso kuva otettu elikkä kun me puhumme näistä miljardien haasteista niin on selvää että meidän täytyy operoida vähintään tässä yli sadan miljoonan kokoluokassa miljardien kustannuksiin kiinni se mihin minusta vielä pitää perehtyä on tämä poikkihallinnollisuus ettei se jäisi vain puheeksi että kaikki sanovat että on tärkeätä että kaikkialla tehdään ja kyllä kyllä tämä on kaikkien yhteinen asia se ei riitä vaan me tarvitsemme siihen kyllä joka pitää huolen siitä ja jolla on vastuulla se että tämä jalkautuu kaikille

puhemies joka neljäs perustettava yhdistys tänä päivänä suomessa toimii sportin alalla sportti on tietysti lapsille ja nuorille kaikkein otollisin kasvualusta seuran kautta ja siinä täällä esille tullut maksullisuus on suuri ongelma toivon että voitaisiin seurata kotikaupungissani turussa olevaa esimerkkiä siitä että kaikki lapset kaikki nuoret saavat ilmaisen liikuntamahdollisuuden mutta seura ulottuu myöskin huippu urheiluun saakka ja siinä on tärkeää nähdä että seura on se kasvualusta myöskin huippu urheilulle jossa on tärkeää että myös ammattivalmennus kansainvälisellä tasolla käy mahdolliseksi meidän järjestelmässämme ja että olympiakomitealla lajiliitoilla on tässä asiassa suvereeni mahdollisuus ja edellytys toimia samoin kuin seurat mahdollistavat lasten huippu urheilun ne

arvoisa puhemies tärkeintä tämän liikuntapoliittisen selonteon yhteydessä käsittelyssä nyt ja myöhemmin on se että tästä talosta lähtisi nyt joku merkittävä signaali joka vaikuttaa tässä keskustelussa on ollut mielenkiintoista että tämä islannin malli on nyt noussut esille se on oikeastaan niin kuin jatkojalostusta tästä eheytetystä koulupäivästä joka on pitänyt sisällään sen että tuodaan koulua lähelle harrastustoimintaa joka voisi jatkua kello kuuteentoista kello seitsemääntoista ja lapsille ja muille jäisi sitten enemmän aikaa perheen parissa sen tulokset olivat hyvät silloin viisitoista vuotta sitten kun sitä kokeiltiin mutta se jotenkin jäi vähän taka alalle syntyi sinällään erinomainen liikkuva koulu ajatus mutta siitä puuttuu tämmöinen kokoava näkemys islannin mallissa on mukana myöskin tämmöinen urheilueettinen taso muun muassa lasten kotiintuloajoista tehtiin tämmöinen vahva suositus johon sitouduttiin tämä on vain esimerkki siitä mitä meidän pitää nyt hakea mikä jättää kaksituhatta luvun jäljen suomalaiseen

arvoisa puhemies meidän pitää kyllä tehdä tästä islannin mallista oma suomalainen sovellus se löytyy myöskin keskustan vaaliohjelmista koska islannin väkimäärä on niin pieni verrattuna suomeen niin ei varmaan ihan samanlaista mallia suomeen yhtenäiskulttuuria mahdollista luoda mutta se sovellus että me saisimme sinne koulupäivien oheen rakennettua kaikille maksuttoman harrastuksen mahdollisuuden on minun mielestäni ehdottomasti sellainen asia joka olisi luonteva jatko tälle tunti liikuntaa päivässä tavoitteelle joka on ollut tällä vaalikaudella voi sanoa menestystarina lähes sadassa prosentissa suomalaisista kouluista käytössä seuraavan

jonka osana on maksuton harrastusmahdollisuus kaikille täytyy ehdottomasti olla meidän tavoitteemme sillä on tavoitteita paitsi sosiaalisella puolella kaikille kaveri mahdollisuus yhteisöön myös liikunnan edistämisessä liikkumattomuuden kustannusten torppaamisessa se on hurjan iso mahdollisuus

arvoisa puhemies niin islannin mallista kuin tästä liikunnan yhteiskunnallisesta perustelusta elikkä siitä että liikkumattomuuden yli kolmen miljardin kustannuksiin pitää pystyä yhteisesti vaikuttamaan olemme yhtä mieltä mutta ellemme lisää resursseja jollemme saa liikuntaa lisää niin silloin joudumme tekemään varmasti myöskin valintoja joudumme tekemään valintoja minkälaista liikuntapaikkarakentamista suosimme rakennammeko moottoriratoja vai rakennammeko niitä edustaja arhinmäen mainitsemia lähiliikuntapaikkoja koulujen yhteyteen ja niin edelleen joudumme myöskin miettimään valintoja siitä minkälaista toimintaa seura ja liittotasolla tuemme tuemmeko vain tavoitteellista urheilua ja siihen tähtäävää harrastusta vai millä pidämme mukana ne vähiten motivoituneet ne kaikista herkimmässä ja vaikeimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret niin sanotun höntsäliikunnan harrasteliikunnan parissa minusta sekä seuratason avustamista että liittotason avustamista pitää priorisoida sen mukaan millä tavalla myös harrastusmainen toiminta pidetään mukana

itsekin olen pitänyt islannin mallia ja sen kokeilemista suomessa esillä liikuntaneuvostossa jo pitkään olen tosi iloinen siitä että täällä nyt useat puolueet ovat sitä ottaneet esiin olisin todella tyytyväinen lähteä sitä esimerkiksi tämän harrastuspassin tuomien mahdollisuuksien kautta kokeilemaan vaikkapa jossain kunnassa mahdollisimman pian haluan erityisen kiitoksen esittää ministeriölle ja ministerille siitä että tämän liikuntapoliittisen selonteon taustamateriaaliksi teetettiin tällainen laaja liikuntapoliittisen tutkimuksen katsaus jossa käytännössä käydään läpi kaikki se mitä meillä suomessa tiedetään liikuntatieteellisestä tutkimuksesta suosittelen kaikkia tutustumaan vähintään siihen sillä sieltä löytyy tietoa siitä mitkä tekijät ihmisten liikuntatottumuksiin vaikuttavat

joku koiranleuka saattaa irvailla että kansanedustajat puhuvat liikunnasta istualtaan ja käyvät välillä syömässä seisovassa pöydässä mutta vakavammin suomessa on ainutlaatuinen mahdollisuus seurata tosin vain nuorten miesten osalta liikunnan ja terveyden kehitystä nimittäin kutsuntainstituutio ja kyllähän se kertoo varsin karua kieltä kuten myös se että paljon keskeytetään varusmiespalvelusta ensimmäisten viikkojen aikana huonon terveydentilan vuoksi siksi me tarvitsemme resursseja ennalta ehkäisevään ja matalan kynnyksen terveysliikuntaan monessa tuotu esiin seuratoiminnan tärkeys seuratoiminta on myös keskeinen runko ja kun aina ajoittain tulee järkyttäviä uutisia seuratoiminnan piirissä tapahtuneista asioista niin eettistä koodistoa tulee vahvistaa mutta ennen kaikkea tarvitaan vanhemmille viesti on turvallista tuoda lapset jatkossakin

arvoisa puhemies meille kaikille tärkeän kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää politiikan johdonmukaisuutta tämä selonteko on esimerkki siitä miten vaikeaa tämän asian muistaminen on selonteossa ei nimittäin taida olla lainkaan arvioitu esimerkiksi hyötyliikunnan merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa eikö se liikuntapoliittisessa selonteossa olisi ollut ihan huomionarvoisa asia hyötyliikunnan merkitystä ja kevyen liikenteen järjestämistä on perusteltu kyllä muilla argumenteilla mutta ei kestävällä kehityksellä vaikka esimerkiksi kevytliikenne on tärkeä keino liikennesektorin päästövähennystavoitteisiin pyrittäessä mutta onneksi selonteko tulee tulevaisuusvaliokuntaan ja siellä voimme edustaja wallinheimon kanssa yhdessä pohtia näiden kahden tärkeän asian yhteyttä

arvoisa puhemies tämä liikuntapoliittinen selonteko on erittäin hyvä asiakirja myös tänne saliin keskusteltavaksi ja varsin paljon hyviä ajatuksia nousi selonteosta esille fyysisesti passiivinen elämäntapa on on nousemassa yhdeksi maailmanlaajuisestikin keskeiseksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi omatoiminen liikkuminen yksin ja ryhmissä kouluaikoina ja koulun jälkeen olisi entistä enemmän tavoiteltava tila lasten ja nuorten elämään täytyy muistaa että huippu urheilunkin pohjat luodaan lapsena opitun liikkumisen myötä niin minun kuin monen muunkin urheilijan tavoin kysyisinkin ministeriltä lopuksi onko tässä selonteossa kaivettu kaikki mahdollisuudet lasten liikkumisen lisäämiseksi jotta meidän huippu urheilukin saisi lahjakkaita yksilöitä

puhemies kolme kohtaa perustaidot liikunnassa on opittava jo varhain liikkuva koulu hanke on ollut erinomainen ja valitettavasti se nyt sitten loppuu peruskoulujen osalta soisi sen jatkuvan mutta se pitää vielä ennen sitä eli päiväkodeissa aloittaa liikkuva päiväkoti hanke sanotaan tässä kaksikymmentä luvulla alkavaksi voisiko arvoisa ministeri se alkaa jo ensi vuonna jos rahat löytyvät

ja ehdoton ei kokonaiskoulupäivälle mitä varmaan demarit ajavat tässä kolmas kohta kun yhteiskuntamme rakenteet ja toimintatavat eivät tue liikuntaa niin meidän pitää katsoa koko yhteiskuntaa kun me mietimme liikunnan lisäämistä
viimeisen kymmenen puheenvuoron aikaan on tullut sen verran kysymyksiä tai kommentteja edustaja skinnarille että siitä syystä myönnän hänelle nyt vastauspuheenvuoron
kiitos arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy todeta edustaja harkimolle että kyllä näin on työryhmämme ajatuksista ja ideoista valtaosa eteni eteenpäin ja hyvä niin esimerkiksi ja terveyden edistämisen kertoimen nostamisen yhdestä kolmeen pitääkin olla kaikkien tavoite näin sen pitää olla mutta tähänhän meillä ei vielä vastauksia ole mutta sanoisin myös sen että on suuri kysymys siitä että kymmenen prosenttia suomalaisista aiheuttaa kahdeksankymmentä prosenttia sote kuluista ja kun me tässä talossa olemme nyt jo viime vuodet käyttäneet tähän soteen niin se ratkaisu mistä minä puhun on se liikuntaväen ja terveysväen ja ravintoväen ja koko yhteiskunnan yhteistyö siellä etulinjassa että me saamme ne ihmiset ne asiakkaat haltuun ja tätä meidän työryhmämme ei ehtinyt kunnolla avata eikä sitä avaa kunnolla tämä selontekokaan tämä on se megaluokan kysymys ja sitä pilottia minä kysyin ministeriltä ja sen pilotin minä haluan toteuttaa

herra puhemies olen itsekin ollut todistamassa liikkuva koulu hankkeen onnistunutta jalkautumista perusasteelle sen sijaan hankkeen vastaanotto toisella asteella takkuillee vain muutama oppilaitos on ilmoittautunut mukaan kysyisinkin vastuuministeriltä onko tietoa mistä tämä

selonteosta ja kiitos myös tästä tausta aineistosta liikuntaneuvostolle tämä on todellakin erinomainen paperi ja kun nämä molemmat lukee niin tästä kyllä kokonaiskuva syntyy kiitos myös edustaja pylväälle joka tässä taisi ihan ensimmäisenä uskaltaa ottaa huippu urheilun esille selonteossa sanotaan että jo polarisoitua liikuntatottumukset ja tässä tausta aineistossa sanotaan että puolet kuusi vuotiaista hallitsee tutuimman motorisen perustaidon eli juoksemisen kuusi vuotiaana siis käänteisesti puolet kuusi vuotiaista ei osaa juosta tämä on minun mielestäni niin järkyttävä tieto että että minä en oikein tiedä puhutaanko tässä liikuntapolitiikasta vai puhutaanko kevytliikunnasta vai mistä puhutaan mutta jos eivät varhaisikäiset ja koululaiset kolmea asiaa opi kestävyysliikunta liikkuvuus ja lihaskunto niin ennuste on kyllä todella huono kun otetaan vaikka työelämässä jaksaminen ja sitten kun mennään tänne vanhusikään niin tulokset ovat heikkoja

puhemies tässä tärkeässä asiassa liike tapahtui nyt kun edustaja harkimon joka valitettavasti on poistunut johtama työryhmä vaati liikuntapoliittisen selonteon tekemistä ja historiallisesti ministeri terho siihen kutsuun vastasi ja olemme sitä nyt käsittelemässä haluankin tässä edustaja harkimoa kiittää hänen neljäkymmentä vuotisesta työstään liikunnan saralla ja monia muitakin suomalaisia jotka samaa työtä ovat tehneet kansalaisyhteiskunta suomessa on tässä ollut keskeinen edustaja arhinmäki oli aivan oikeassa siinä että pelkästään seuroissa tapahtuva liikunta ei riitä varsinkin kun me haluamme tavoittaa erityisesti ne nuoret jotka siellä seuroissa eivät liikunnan parissa ole niin kuin tässä selonteossa aivan oikein sanotaan kunnilla on ratkaiseva rooli ja kunnissa ei myöskään huomioida riittävästi esimerkiksi sellaisia kaveriporukoita jotka eivät toimi jonkun seuran tai yhdistyksen kautta saavatko he tasa arvoisesti yhtä lailla varattua esimerkiksi vuoroja julkisista tiloista eivät käsittääkseni saa tällaiset pitää pystyä korjaamaan puuttua erityisesti niihin tapauksiin jotka eivät perinteisesti

arvoisa herra puhemies tämän keskustelun sävy on yksiselitteisesti se että tavoitteissa me kaikki haluamme niin että kaikilla ihmisillä on oikeus ja mahdollisuus liikkua tietenkin harrastusten tukeminen on siinä aivan ydinasia ja minä olen kyllä kovin innostunut ja ylpeäkin siitä että esimerkiksi sdp omassa vaihtoehtobudjetissaan on valmis tähän islannin ihmeen suomalaiseen malliin satsaamaan viisikymmentä miljoonaa euroa ihan konkreettisesti kokeiltaisiin muutamassa maakunnassa ja sieltä juurrutettaisiin toimivat käytännöt laajemmin sitten sitten käyttöön puhemies minua ihan oikeasti nyt ihmetyttää on hyvä että tässä on hyvä yhteishenki samaa mieltä tavoitteista mutta voisitteko esimerkiksi siellä kokoomuksen päässä vielä hieman täsmentää koska täällä yhtäällä esimerkiksi edustaja multala tuntui hienosti kannattavan tätä islannin mallia mikä minusta on tärkeä ja hyvä ja toisaalla taas edustaja vahasalo tuntui sanovan sille ehdottoman jyrkän ein eli olisi mielestäni hyvä täsmentää mitä kukakin on tästä mieltä mutta varmasti yhtä mieltä olemme tästä asiasta

ja täällä on pyydetty siihen liittyviä vastauspuheenvuoroja mutta mutta minä en nyt tässä vaiheessa niitä myönnä

arvoisa herra puhemies hyvää ykn lapsen oikeuksien päivää täytyy nyt heti sanoa tähän alkuun että meillä ei ole varaa liikkumattomuuteen se on kansanterveydellisesti katsottuna todella suuri kustannuserä ja sen takia tarvitaan matalan kynnyksen liikuntapaikkoja ja sen takia tarvitaan kaikille nuorille sellaista liikuntapassia tai junioripassia tai senioripassia joka mahdollistaa kaikille liikkumisen varallisuudesta riippumatta toisaalta me tarvitsemme sellaista järjestelmää jossa esimerkiksi harrastusvälineitä kierrätetään koska monesti harrastusvälineet tulevat tietyissä lajeissa varsinkin todella kalliiksi ja tässä varmasti meillä vielä todella paljon parannettavaa lisäksi olisin kysynyt meidän ministeriltä että kun meillä on tullut yleisurheilussa todella paljon menestystä vammaisurheilun puolelta niin mitenkä vammaisurheilun ja matalan kynnyksen liikuntapaikkoja nimenomaan esimerkiksi paralympialaisiin osallistuneille voidaan tukea ja sitä ettei heiltä perittäisi ainakaan enää tulevaisuudessa mitään kynnysmaksuja osallistua näihin olympialaisiin

puhu islannista mutta aikoinaan kun nuorena miehenä kiipesin galdhöpiggenille niin siellä varoitettiin opaskirjassa että menkää arkipäivänä koska se on viikonloppuna täynnä norjalaisia miksi norjalaiset liikkuvat se on todella mielenkiintoinen kysymys ja se on varmasti myös kansallinen asenne siellä en tiedä miten se näkyy sitten terveystilastoissa mutta joka tapauksessa he liikkuvat seuratoimintahan on tärkeää suomessa ollut perinteisesti se on perustunut myös vapaaehtoisuuteen hyvin pitkälle mutta nyt alkaa urheilukin olla jo sen verran tarvitaan ammattilaisia ja tällä puolella tarvitaan resursseja mutta täällä on aivan oikein todettu se että on kiinnitettävä huomiota seuratoiminnan ulkopuolelle jääviin lapsiin ja tässä tietysti myös koulujen iltapäiväkerhoilla on tärkeä tehtävä tampereellahan pelataan höntsäkiekkoa aika monessa paikassa mutta hyvin harvalla on varaa lähteä oikein tosissaan jääkiekkoa harrastamaan se on sen verran kallis harrastus sen takia sitten harrastetaan jotain muuta tämä on erittäin tärkeää juuri viitaten siihen mitä täällä on puhuttu tämän selvityksen pohjalta että että saamme ne lapset liikkumaan jotka eivät ole siellä huippuseuroissa ja siellä aktiivisessa toiminnassa

arvoisa puhemies liikunta on tärkeä paitsi fyysisen myös henkisen hyvinvoinnin lähde ja on pysäyttävää ajatella että vain yksi kolmesta nuoresta siis vain joka kolmas nuori liikkuu terveytensä kannalta riittävästi se on todella pysäyttävä luku meidän pitäisi kaikin tavoin pyrkiä madaltamaan kynnystä siihen että mahdollisimman moni nuori pääsisi liikunnan riemun ja ilon pariin teen kolme konkreettista esitystä ensimmäinen on tämä islannin malli jota voisiko ajatella kokeiltaisiin jossakin sellaisella pilotilla jossa seuroille annettaisiin resursseja hoitaa tehokkaammin nämä kuljetukset nyt moni joka elää ruuhkavuosia aikataulupaineissa tuskailee toinen on se että tuodaan harrastukset kouluun sitten meillä on myös tämmöinen imatran malli jossa joka tiistaiaamu varataan liikuntaharrastuksille seuroissa voisiko tätä ajatella kokeiltavaksi ja kolmas on se että nyt kun yhä enemmän liikuntaa tuodaan päiväkotiin ja hyvä niin niin voisiko nyt ajatella että tätä päivähoidon rajausta tarkasteltaisiin uudelleen se koskettaa juuri heitä jotka eniten liikunnasta voisivat hyötyä

herra puhemies liikunnalla ja liikuntapoliittisella selonteolla on monta ulottuvuutta muutama näkökulma kiitos siitä että otsikko liikunnan lisääminen elämänkulussa on otettu tähän ihan kärkeen näiltä osin niin tärkeää kuin seuratoiminta on ja monelle seuralle toimeentulon lähdekin että eri ikäryhmiä liikutetaan valtiolla ja kunnilla on rooli siinä että varsinkin ne ihmiset joilla ei varaa ole pääsevät liikunnan pariin täällä ollaan helposti huolissaan ja on syytäkin olla huolissaan erityisesti niistä lapsista joitten vanhempien varallisuus ei riitä

harrastustoimintaan siinä on valtiolla vastuu minusta kun valtion rahoja tai tässä tapauksessa veikkausvoittovaroja jaetaan niin ensinnäkin kaipaan ja asia jota kukaan ei käsittääkseni ole vielä ottanut keskustelussa esille lisää avoimuutta liikuntaeurojen jakamiseen ja toisekseen myös eurojen saamisen vastikkeeksi sitä että näitä varattomia lapsiperheitä tuetaan

arvoisa puhemies liikunta ja terveellinen ruokavalio on tietenkin aina yhdessä käsiteltävä ja minä vähän ihmettelen että täällä ei puheenvuoroissa nosteta roskaruokaa esille ja sen aiheuttamia ongelmia suomalaiselle kansanterveydelle kyllähän liikkumisen pitää olla tasapainossa sen kanssa mitä ihminen syö ja tämä terveellisen ruokavalion ja terveellisten ruoka ainesten tavallaan esiin tuominen tässä keskustelussa on sen takia äärimmäisen tärkeätä itse olen kyllä huolissani kuten edustaja multala juuri niistä lapsista jotka liikkuvat vähän syövät mössöruokaa se kuuluu valitettavasti perheen kulttuuriin ja ruokakulttuuriin ja vetäytyvät jollakin tavalla syrjään ehkä pelaamaan tai tekemään jotakin muuta semmoista harrastusta joka ei kyllä millään tavalla liikuntaa edistä

arvoisa puhemies kun puhumme liikuntapoliittisesta selonteosta on arvoisa puhemies erityinen syy miksi puhumme tästä islannin mallista islannin ihmeessähän on kyse siitä mitä islanti teki että se kahdessa vuosikymmenessä onnistui saamaan euroopan huonoiten voivat lapset ja nuoret euroopan parhaiten voiviksi lapsiksi ja nuoriksi kävin viimeksi kesällä islannissa tutustumassa tähän malliin ja ja edellisviikolla reykjavikin apulaispormestari heida björg hilmisdottir kävi täällä vieraanamme kertomassa asiasta enemmän tässä on kaksi keskeistä asiaa on se minkä edustaja gustafsson nosti esille että tuodaan liikunta ja muut harrastusmahdollisuudet koulupäivän lomaan kaikkien lasten ulottuville ja toinen on että taataan jokaiselle lapselle aktiviteettikortti tai joku muu ohjattu pysyvä jatkuva harrastus mistä edustaja arhinmäki on puhunut eli me tiedämme mitä kannattaa tehdä mutta nyt on kyse siitä ja katseet kääntyvät ministeri terhon puoleen tiedän että myös te olette perehtynyt tähän islannin malliin mitä konkreettisesti teemme mitä hallitus voisi konkreettisesti tehdä

puhemies kun täällä nyt puhumme näistä erilaisista tavoista järjestää liikuntaharrastusta sinne koulupäivän yhteyteen täytyy muistaa että meistä monet ovat ehkä eläneet siinä suomessa jossa opettaja asui koululla ja koulun jälkeen sitten pelattiin pesäpalloa tai jalkapalloa koulun kentällä mutta sitä suomea ei enää ole ja siinä mielessä me joudumme sellaisten kysymysten kanssa tekemisiin joita toivoisinkin että ministeriöstä käsin lähdettäisiin selvittämään ensinnäkin opetustoimen ja seuratoiminnan väliset rajapinnat mitä tänä päivänä kunnissa on

kansalaistoiminnasta ja ja ihan sieltä kaveriporukoista lähtevää toimintaa sitten ammattijärjestöjen näkemys siihen kuuluvatko nämä sitten opetustyöhön ja paljonko pitää maksaa lisää ja minkä verran tarvitaan palkkaa kun tällaisia kerhotunteja otetaan mukaan haja asutusalueiden koulukuljetukset vielä viimeisenä

arvoisa puhemies jäin miettimään tätä keskustelua meillä on paljon käyty keskustelua liikunnan mahdollisuudesta ja liikkumisen onnistumisesta etenkin köyhissä perheissä ja siitä mitenkä se on muuttunut tässä vuosien varrella itse muistan että kun itse aloitin urheilun ei ollut mitään tämmöisiä tilavuokria eikä mitään vastaavia tämmöisiä laskutuksia oli vain kuntien avustus millä ne tukivat seuroja jotta urheilijat pystyivät ostamaan välineitä ja toimimaan urheilun piirissä mutta sitten pikkuhiljaa kunnat ovat joutuneet muuttamaan tätä rakennetta sillä tavalla että

maksuja ja sitten ne ovat siirtyneet urheilijoitten maksettavaksi mikä tietää sitä että meillä ovat alkaneet eriarvoistumaan urheilun mahdollisuudet köyhimmissä perheissä sitten meillä lajivalikoimat tämmöinen kokeilun mahdollisuus on jäänyt pois koska ei ole varaa useita välineitä hommata lapsille ja nuorille että

harrastamaan urheilua

puhemies

ja myöskin liikkuva koulu ovat olleet menestystarinoita mutta siltikään ei ole vielä kaikkia lapsia saatu liikkumaan vaan sieltä löytyvät lapset jotka koukuttuvat pelikoneisiin ja joilla kotona ei sitä liikkumista tapahdu lainkaan eli pitäisi löytää porkkanoita miten nyt saataisiin digitaalisuus ja pelillistäminen ja tämä palkitsevuus palkitsevuus sitten niin että koneet ja laitteet pakottaisivat liikkumaan niistähän on hyviä esimerkkejä mutta niitä lisää kysymyksenä ministerille vielä kansainvälisten tapahtumien järjestäminen on tärkeä osa suomalaista huippu urheilua kun ne tuovat monella tavalla liikkumisen lähemmäksi suomalaisia ja luovat myönteistä henkeä mutta sitten kunnille tulee tietynlainen painolasti siitä kun aina tulee uusia kustannuksia näitten kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämisestä kuntapäättäjänä joskus vähän heikottaa että minkä kokoinen miljoonalappu sieltä milloinkin tulee nytkin parasta aikaa valmistaudutaan esimerkiksi rukan nordic openingiin onko meillä suunnitelma ja strategia tulossa miten

puhemies täällä on paljon puhuttu lapsista ja onkin tulevaisuuden kannalta tärkeintä että lasten liikkuvuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen mitä edustaja kivelä äsken mainitsi haluan myös puuttua tänä päivänä yli kymmenen prosenttia huonon fyysisen tai sitten henkisen kunnon vuoksi ehdotuksena onkin että kolmekymmentä kuntaa käynnistäisi tämmöisen kokeilun jossa kunnat valtion tekisivät tämmöistä ohjattua liikuntaa ennen palveluun astumista näille henkilöille kustannus olisi noin puoli miljoonaa euroa kysyisinkin onko tämä mahdollista kun täällä on paljon puhuttu yhdenvertaisuudesta tämä olisi myös yksi semmoinen tasavertainen tasavertainen esitys että kaikki meidän nuoremme pääsisivät tasavertaisina ja tasakuntoisina aikanaan armeijan harmaisiin

epäselvää pyysikö edustaja karimäki debatin tähän vaiheeseen puheenvuoroa arvoisa

ovat tärkeitä vihreäthän kannattavat sitä että koulupäivään tuodaan lisää harrastusmahdollisuuksia aamupäivätoimintaa iltapäivätoimintaa ja ja maksutonta niin että vähävaraiset lapset voivat siihen osallistua mutta sen lisäksi on tärkeätä että lapset voivat myös harrastaa liikuntalajeja joihin he kokevat intohimoa ja haluavat jossakin seuratoiminnassa olla mukana esimerkiksi islannin mallihan toimii sillä tavalla että että vähävarainen perhe anoo seuralta maksuvapautusta tai alennusta ja sitten seura hakee tuen kunnalta ja kunta taas valtiolta tuen että tässä on ihan hyvä malliesimerkki lähtökohdaksi miten tukea lapsia toisaalta eheytetty koulupäivä sitten toisaalta myös tämä seurojen kautta annettava tuki

arvoisa puhemies on hyvä kuulla yhtenäistä keskustelua siitä että haluamme että liikuntaa ja urheilua lisätään suomessa ja erityisesti lasten ja nuorten liikkumista pitää lisätä olennaisessa roolissa ovat nimenomaan seurat ja oikeastaan nyt jo tänä päivänä monissa erityisesti pienissä kunnissa turvaamme pienituloisten perheiden lapsille ja nuorille liikkumismahdollisuuden nimenomaan yhteisen tukemisen kautta mikä olisi olennaista myös olisi se että

ja urheiluvalmentajia saataisiin seuroihin enemmän se on semmoinen ehkä olennainen oppi maailmalta että miten on saatu hyvää hyvää valmennusta vapaaehtoistoiminnan rinnalle tätä meidän pitäisi kehittää myös muut ammattilaiset pitäisi huomioida ja hyvää liikunta ja urheiluvalmennusta tarjoaa nuorille myös puolustusvoimat ja nimenomaan olisi hyvä niin kuin tässä selonteossa sanotaan että me saisimme nuorten kuntoa kohotettua jo ennen varusmiespalvelusta tämä olisi tärkeää sekä miehille että myös vapaaehtoisessa palveluksessa oleville naisille joista monet monet saavat vammoja palveluksen aikana ja joutuvat keskeyttämään se olisi hyvä asia mikä mikä myös on tärkeää on se että kansainvälisten suurtapahtumien strategia meidän pitäisi saada suomeen

puhemies suuri osa suomalaisista ei liiku tarpeeksi vain alle kolmekymmentä prosenttia tytöistä ja ja kolmekymmentäviisi prosenttia pojista liikkuu vähintään tunnin päivässä toimet liikunnan mahdollistamiseksi ja edistämiseksi ovat enemmän kuin tarpeen ja kannatettavia tottumukset omaksutaan nuorella iällä jokainen lapsi on yksilöllinen myös kiinnostuksen kohteet ovat yksilöllisiä ylen hiljattain uutisoima lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tutkimus on selvittänyt eniten harrastettuja lajeja yksitoista viisitoista vuotiaiden eniten harrastamissa lajeissa sellaiset lajit kuin tanssi ja ratsastus ovat korkealla esimerkiksi korkeammalla kuin jääkiekko mutta yhteiskunnan tuki on

mutta tässä olen merkinnyt puheenvuoron vielä ainakin edustajille arhinmäki heinonen puska ja katsotaan riittääkö sitten vielä aikaa tämä keskustelu keskeytetään kello kuusitoista nolla

arvoisa herra puhemies aikaisemmin ollaan oltu hyvin huolestuneita drop off ilmiöstä sitä ei ole kovinkaan paljon tässä keskustelussa sivuttu mutta haluan nostaa sen esille se osittain liittyy siihen asiaan minkä edustaja elo nosti esille siitä miten kaveriporukat pääsevät pelaamaan ongelmana nähdään se että kun tullaan murrosikään useat nuoret putoavat iso joukko nuoria putoaa liikuntaharrastuksen parista ja yksi keskeinen syy tähän on se että silloin tavallaan vaatimustaso nousee silloin lähdetään kilpaurheilemaan on entistä useammin harjoituksia tarjoavatko seurat mahdollisuutta niille nuorille jotka haluaisivat vain kerran tai kaksi viikossa harrastaa nyt vaaditaan sitä että pitää harrastaa viisi kuusi kertaa viikossa ja samaan aikaan tulee muita asioita liikuntapolitiikassa pitää siis

liikunta urheilu huippu urheilu kaikki tukevat toisiaan ja ovat tärkeä kokonaisuus nostan kolme asiaa esille liikuntavaikutusten arviointiin olisi tärkeää että kaikkia päätöksiä tehtäessä tehtäisiin tulevaisuudessa arviointi siitä lisäävätkö ne liikuntaa vai vähentävätkö ne liikuntaa varmasti moni on huomannut edustaja arhinmäki on pitänyt erinomaisia puheenvuoroja lähiliikunnasta että jos kouluinvestointien ja muiden yhteyteen tehtäisiin

myös työntekijöiden aktiviteettia ja kannatan liikunnan arvonlisäveron laskua kymmeneen alennettuun alvikantaan se olisi itse asiassa aikamoinen satsaus ja aktivoisi

puhemies tässä keskustelussa on todella paljon keskusteltu aivan oikein lasten asiasta suomalaisesta islannin mallista ja liikkuvasta koulusta mutta tietysti pitäisi muistaa myöskin kokonaisuus työikäisten liikunta työpaikkaliikunta ja sitten ikäihmisten liikunta joka lähivuosien sote kustannusten kannalta on aivan keskeinen asia on todella tärkeää muistaa että meidän keskeiset terveysongelmat liittyvät eräisiin elintapoihin whon mukaan ravintoon liikuntaan alkoholiin ja tupakkaan täällä yleensä puhutaan yhdestä aivan ymmärrettävästikin myöskin edustaja eestilä otti ravinnon esille on totta että liikunnan merkitys yhteiskunnan muuttuessa on kasvanut ja avainasemassa on kokonainen arkiliikunta jota pitää pyrkiä edistämään näkisin että sote uudistuksen jälkeen näistä toimijoista kuntien merkitys korostuu siinä että eri kunnallisessa päätöksenteossa ne edistävät laajasti väestön arkiliikunnan merkitystä selonteon suositukset ovat hyviä toimeenpanoon pitää panostaa
ja vielä elo ala nissilä laiho ja sitten ministerille puheenvuoro

puhemies harvoin sitä pääsee sanomaan mutta enpä juuri mistään ole eri mieltä edustaja arhinmäen kanssa erinomainen puheenvuoro lisäisin oikeastaan vain sen että niiden lisäksi joilla tosiaan tapahtuu seuratoiminnasta murrosiässä pitäisi päästä kiinni niihin jotka siihen seuratoimintaan koskaan eivät edes mene edes ala asteella tai näin eli miten heidät saadaan mukaan näkisin että se on juuri tällaisten ei edes seuroissa tapahtuvien vaan vielä vapaamuotoisempien kaveriporukoiden kautta jotka pystyvät varaamaan julkisista tiloista liikuntavuoroja ja sitä kautta saavat harrastuksen toisaalta yksityinenkin puoli on syytä ottaa esille eli kyllä esimerkiksi liikunnalliset seikkailupuistot joita nykyään on paljon ovat erinomainen lisä tähän liikuntakavalkadiin jos ajattelen vaikka omaa poikaani kolmevuotiasta niin kyllä hän kaikkein mieluiten menee sinne jos mitä tahansa esittää niin tällaisessa puistossa on se mitä eniten haluaa yksityinenkin puoli on tässä erittäin tärkeä eli yksityisen puolen vahvuudet ja sitten tämä julkinen puoli mistä edustaja arhinmäkikin puhui niin kyllä tästä hyvä kokonaisuus

puhemies todella tarvitaan riittävästi resursseja ja tarvitaan myöskin ihmisten omaa vastuuta omasta liikkumisestaan yhteisöllisyyttä missä se islannin malli näkyy se näkyy joukkueurheilun mahtavana menestyksenä kiinnittäisin huomiota joukkueurheiluun ministeri karpelan aikana aikanaan ensimmäistä kertaa tuli joukkueurheilun määräraha ja joukkueurheilu paremmin huomioitiin suomessa mielestäni edelleenkin joukkueurheilun rahoitus on jäänyt jälkeen yksilöurheilusta otan esimerkiksi vaikka lentopallon power cup tapahtuman en tiedä mitään sen upeampaa tapahtumaa nuorille olevan olemassakaan ja joukkueurheilussa on juuri se yhteisöllisyys olemassa tiedustelenkin ministeri terholta näettekö että suomessa suhteessa muihin maihin joukkueurheilun tuki ja huomio on riittävästi huomioitu ottaen huomioon myöskin sen kansainvälisen menestyksen mitä esimerkiksi lentopallossa koripallossa jopa jalkapallossakin tällä hetkellä tapahtuu jääkiekosta nyt

puhemies liikkumattomuus tappaa ja sen takia on todella tarpeen että nostetaan liikunta sille kuuluvaan merkittävään asemaan liikkumattomuus lisää erityisesti ylipainoa ja sitä kautta diabetesta ja altistaa myös sydän ja verisuonisairauksille moni selkävaivakin jäisi kärsimättä jos liikuttaisiin riittävästi ja mielikin olisi virkeämpi voisi olla että masennustakin olisi vähemmän tai jos on sen oireita niin liikunta helpottaa myös sitä liikkuminen pitäisi saada heti lapsesta asti osaksi arkielämää mutta kun me tiedämme että kaikki perheet eivät liiku samalla tavalla niin sen takia päiväkodin ja koulun osuus nousee merkittävään asemaan tänään kokoomus julisti lapsi ja perheohjelmansa ja siinä ehdotetaan että vähintään yksi tunti koulupäivän aikana pitäisi olla liikuntaa ja päiväkodissa vielä enemmän tähän tähän suuntaan niin me saamme kaikki lapset mukaan nostaisin tähän vielä koululiikunnan sen pitäisi olla kannustavaa ei pakkopullaa ja sen takia kehottaisin harkitsemaan numeroinnin

puhujakorokkeelta

arvoisa puhemies arvoisat edustajat on tietenkin hienoa että arvovaltaisella paikalla on nyt käyty pitkä keskustelu suomalaisen liikunnan kehittämisestä ja se on jo edistysaskel sinänsä meillä on nyt tullut tässä muutamia teemoja jotka otan tässä lyhyessä ajassa esille erityisen vahvasti yksi on tämä usean edustajan tuoma kokonaisvaltainen lähestymistapa jonka voi ehkä tiivistää nimenomaan kysymykseen siitä miten kouluikäiset nuoret voisivat paremmin harrastaa ja olen tästä kyllä ministerinä ollut tilaisuudessa saada useiden eri ammattilaisten näkemyksen joka vastaa aika monen edustajan esittämää näkemystä tähän eli keskeisimpiä edistysaskelia mitä tarvitaan on todella että tilat jotka jo ovat olemassa esimerkiksi koulujen yhteydessä saadaan myös käyttöön ja saadaan käyttöön kouluaikana silloin kun vanhemmat ovat vielä töissä jolloin harrastaminen ja sen ylläpitäminen taas tulee perheille huomattavasti helpommaksi

sitten jos näitä tiloja tai harrastuspaikkoja rakennetaan niiden todella pitää olla ei se parkkipaikka mielellään vaan ennemminkin juuri se harrastuspaikka koulun mahdollisimman likeisessä läheisyydessä tai sitten tarvitaan kuljetus harrastuspaikalle edelleen sen ajankohdan olisi parasta olla vielä silloin kun vanhemmat ovat töissä mutta se mitä tarvitaan lisäksi mikä täällä tuotiin esiin ja mikä on myös helppo välillä unohtaa on että siellä todella täytyisi olla joku joka on vastuussa niistä nuorista ja myös joku joka osaa valmentaa heitä jos taas halutaan halutaan ehkä tuloksellisempaa toimintaa tässä taas tarvitaan seuroja vapaaehtoisia vanhempia kymmenettuhannet aikuiset suomessa tekevät työtä erittäin hyvän asian eteen kun he valmentavat nuoria ja sitten tosiaan tarvitaan näitä liikuntapaikkoja ja niiden tukemista ja seurojenkin tukemista joten me olemme tosiaankin hyvin monihallinnollisessa kysymyksenasettelussa tässä ovat sekä perheet kunnat seurat että valtio samassa paketissa useat selonteon toimenpide ehdotukset nimenomaan vastaavat näihin kysymyksiin mutta ihan semmoisella yhdellä toimenpiteellä tätä on vaikea tiivistää tai ratkaista ja mitä tulee tähän poikkihallinnolliseen koordinaatioelimeen mitä myös tuotiin eri puheenvuoroissa esiin muun muassa edustaja harkimo niin se tulee käynnistää mahdollisimman pian siellä taas on luonteva paikka muun muassa käsitellä alv kysymystä minkä moni otti esiin koska se on esimerkiksi juuri tällainen mitä minä ministeriöstäni en voi päättää enkä sanella miten se tulisi ratkaista vielä otettiin esiin muun muassa liikkuva koulu ohjelma toisella asteella sen hitaampi eteneminen kuin ehkä on toivottu kuitenkin siinä on mukana sataneljäkymmentä oppilaitosta ja varmaan vauhti kiihtyy nyt kun saadaan tämä liikkuva opiskelu hanke johon on kahden pilkku kahdeksan miljoonan rahoitus suurtapahtumista kysyttiin lyhyesti suurtapahtumastrategia todella on valmistelussa ja siinä tullaan nimenomaan tarkastelemaan sitä minkälaisia tapahtumia suomen olisi mahdollista ja järkevää hakea kiitoksia kaikille

nähtävästi debatin aika alkaa olla ohi vai onko vielä muutama puheenvuoro tämä loppuu kello kuusitoista minä otan ensimmäiseksi edustaja hautalan

arvoisa rouva puhemies kiitokset ministerille tämän

esittelystä näissä puheenvuoroissa on selkeästi kuultu se että koululiikunnalla on iso merkitys lapset oppivat itse asiassa liikkumaan jo ensimmäisten elinvuosiensa jälkeen ja näin ollen on hyvä jos siinä opitaan elinikäinen liikkuminen kuntien ja kaupunkien vastuulla tietysti on merkittävä osa liikuntapaikoista nyt on ollut tervetullutta se että moniin kuntiin ja kaupunkeihin on rakennettu lähiliikuntapaikkoja jotka ovat hyvinkin suuressa suosiossa kotikuntaani kauhajoelle on näin tehty monet ovat ottaneet täällä esille sen että suoritemaksut ovat merkittävä kustannuserä erityisesti vähätuloisille perheille niiden osalta kotikunnassamme itse otimme käyttöön kuluvana vuonna sen että keneltäkään alle kuusitoista vuotiaalta ei peritä esimerkiksi uimahallin käyttömaksuja lainkaan ja se on lisännyt merkittävässä määrin heidän uimahallin käyttömääriänsä tällaista vastaavantyyppistä suoritemaksualennusta tai vapautusta suosittelen käytettäväksi monissa muissakin muissakin

arvoisa puhemies täällä on puhuttu tänään paljon lapsista ja nuorista ja ja hyvä niin niin täytyykin puhua mutta minä olen edustaja puskan kanssa samaa mieltä siitä että myöskin ikäihmisten liikkumattomuus on meillä suuri ongelma meillä on sekä omissa kodeissaan että yhteisökodeissa ikäihmisiä jotka eivät koskaan pääse ulos liikkumaan eivät koskaan vaikka he itse sitä haluaisivat tämä altistaa heidät masennukselle ja monille muille sairauksille sekä heikentää hyvin äkkiä heidän toimintakykyään tästä on tietysti paljon inhimillistä kärsimystä mutta lisäksi tämä aiheuttaa yhteiskunnalle koko ajan kohoavia kustannuksia

lisää eli esimerkiksi liikunta ja kulttuurikummien avulla voitaisiin mahdollistaa se että ikäihminen pääsisi lenkille ja konserttiin tällainen kansalaistoiminta olisi ollut kyllä ihan syytä huomioida vielä paremmin tässä selonteossa

puhemies edelleen korostan sitä asennetta asennetta miten voidaan lähteä liikkumaan ja miten asioita arjessa tehdään

metsässä liikkumista on tässä vähemmän sivuttu arkiliikkumista mutta otetaan huomioon koko perheen yhdessäolo ja ruokailu vielä on pakko nostaa sienestäminen ja marjastaminen tämäntyylinen perheen yhdessäolo mikä on erittäin hyvää niin fyysisesti kuin henkisesti elikkä se on se on yksi asia ja edelleen nostan polkupyöräilyä

puhemies täällä on puhuttu paljon liikunnasta mutta vähemmän huippu urheilusta haluan kiittää ministeriä siitä jo nyt että olette ottanut yhden edistysaskeleen joka tässä liikuntapoliittisessa selonteossakin otetaan esille eli tulevaisuudessa opiskelevilla urheilijoilla apuraha ei enää vaikuttaisi pienentävästi opintorahan määrään kiitos siitä se on erittäin tärkeä edistysaskel sillä huippu urheilijoilla ja erityisesti nuorilla huippu urheilijoilla toimeentulo on usein erittäin heikkoa selonteossa otetaan esiin myös se että urheilijoiden sosiaali ja eläketurvaan tulisi löytää ratkaisu toivoisinkin että tätä voitaisiin sen vuoksi käsitellä myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja pohtia millä tavoin tätä asiaa voitaisiin edistää ainakin valmistella asiaa koska uskon että meillä on siinä vielä paljon tekemistä ensi kaudella kun sosiaaliturvan

puhemies on luonnollista että tässä keskustelussa lapset ja nuoret ovat nousseet etusijalle koska liikunnallinen elämäntapa omitaan jos omitaan yleensä silloin muutama sana aikuisten liikunnasta aikuisväestöstä vain joka viides liikkuu terveytensä kannalta riittävästi suomessa on toteutettu työyhteisöissä useita työyhteisöliikuntahankkeita viime vuosikymmeninä ja on rakennettu liikuntasetelijärjestelmä jolla työnantaja voi tukea työntekijöiden liikuntaharrastuksia tämä on hyvä mutta se valitettavasti yleensä tukee vain niitä ihmisiä jotka jo muuten harrastavat liikuntaa tutkimustiedon valossa liikkumattomuutta voidaan aikuisena vähentää parhaiten elintapaohjauksella ja liikuntaneuvonnalla siksi olisi todella saada työyhteisöihin elämäntapaohjausta ja liikuntaneuvontaa kiinteäksi osaksi työterveyshuoltoa tämä olisi meidän kaikkien etu

arvoisa rouva puhemies kiitos tästä puheenvuorosta sillä istuminen tappaa on hyvä nousta välillä seisomaan ja nyt tämä mahdollisuus tuli haluan kiittää niistä puheenvuoroista jotka

suosittelevat urheilupaikkarakentamista koulujen yhteyteen se on tärkeätä meidän pitää mahdollistaa lapsillemme hyvä hyvä mahdollisuus liikkua mutta täytyy toki todeta että kun ministeri toi esille siitä että pitää sitten olla mahdollisuus siirtyä sinne niin tänä päivänä meillä toki

kunnat suhtautuvat erittäin nuivasti iltapäiväkerhoihin esiopetuksessa eivätkä halua lisätä sen kustannuksia sitä vastoin mitä tulee urheilupaikkarakentamisen demokraattisuuteen kaikelta kannalta kun me puhumme tästä ihmisten liikkuvuudesta minä haluaisin kyllä ottaa tähän keskusteluun mukaan nelijalkaiset ystävämme esimerkiksi agility ja hevosharrastuksen osalta jotka liikuttavat paljon suomalaisia meillä pitäisi olla liikuntapaikkarakentamisessa myös sellaista demokraattisuutta etteivät vain valtalajit veisi kaikkia rahoja

vuosien mittaan olen huomannut sellaisen asian että ihminen joka on arka jolle on tullut ylikiloja ja jonka kunto on erittäin huono on hän sitten nuori tai vähän vanhempi kaipaa tsemppaajaa kaipaa nostajaa joka innostaa häntä ja vie mukaan niinpä kysynkin olisiko mitenkään mahdollista että valtio tekisi kokeilukuntia pari ja palkkaisi niihin sitten personal trainereita nuoretkin pitävät tästä ammatista ja siihen valmistuu paljon nuoria ohjaamaan hakemaan ne ihmiset niistä paikoista joissa he asuvat ja tuomaan tähän treenaamiseen on se sitten mitä lajia tahansa olisi tämmöistä etsivää hakua he innostaisivat ja ja näin nämä ihmiset pääsisivät kokeilemaan ja yhteisöllisesti mukaan kun masentuneisuuttakin on valitettavasti paljon voisiko ajatella tämmöistä kokeilua ja nuoremmille töitä

sillä tähdätään siis nimenomaan samanlaiseen lopputulokseen kuin tässä sisäministeri kai mykkäsen esittelemässä lakiesityksessä jossa nyt poliisille tulee oikeudet puuttua lennokkeihin droneihin ja ja muihin muihin vastaaviin ottamalla ne haltuun tai alas ajamalla ne erilaisissa tilanteissa ministeri toi esille onnettomuustilanteet varmasti voisi kyseeseen tulla

suomessa tapasivat silloin oli isompia alueita luonnollisesti jo rajattu mutta nimenomaan tällaisiin vähän yllättäviin tilanteisiin mihin ministerikin viittasi tällä pystytään poliisin toimesta puuttumaan puolustusvoimien puolella ongelma on ollut nimenomaan vakoilu ja sielläkin sellaisissa tilanteissa kun järjestetään erilaisia harjoituksia ulkovaltojen miehittämättömiä droneja lennokkeja ja muita on on ollut häiritsemässä näitä harjoituksia ne saattavat aiheuttaa tällaisen akuutin häiriön tietysti lentokoneille ja muille mutta myös puhtaasti vakoilua ja meidän teknologiamme menee kovaa vauhtia eteenpäin itse asiassa taitaa tänäkin päivänä jo olla mahdollista toteuttaa ilmatilan loukkaus ja vakoilu niin että itse tämä henkilö joka vakoilun suorittaa onkin jossain ihan toisella puolella maapalloa ja ja saattaa ohjata

jo toteutumassa olevien rikosten rikosten keskeyttäminen yksi asia mikä on tullut esiin on tämmöinen lentoliikenteen häirintä on käytetty erilaisia laservaloja on käynyt ilmi että lähellä lentokenttiä lennätetään vastoin määräyksiä ja ohjeita lennokkeja ymmärtääkseni tämä lakiesitys antaa valmiuksia toimintamahdollisuuksia poliisille puuttua tiukemmin myös tämäntyyppiseen häiriökäyttäytymiseen arvoisa puhemies kehitys tosiaan kehittyy ja silloin kun tulee uusia toimintatapoja tai laitteita millä tehdään jotain asiaa toisin tulee väistämättä myös vastaan ongelmia ja haasteita jotka tarvitsee sitten ratkaista on hyvä että tässä nyt ratkotaan näitä havaittuja ongelmia mutta kysyn nyt eihän tässä tehdä kuitenkaan vahingossa mitään esteitä sentyyliselle kehitykselle että voi olla vaikka ruokakassin

kotiintuontipalvelu dronen avulla tai vaikkapa että ensiaputilanteissa puhelu soitettua puhelin puhelin paikantuu ja jos siellä on elvytystilanne menossa niin sinne lähtee automaattisesti defibrillaattori millä voidaan ottaa tilanne haltuun tai että tulee vaikkapa joku postitoiminnan uusi muoto

on mahdollista käyttää rikolliseen toimintaan vankiloihin voidaan kuljettaa huumeita lääkkeitä ja pahimmassa tapauksessa vaikka aseita nyt sitten tietysti on tärkeää että meillä on mahdollisuus niitä droneja häiritä vaikka paikallisesti vankiloitten tai voimalaitosten yllä että ne eivät sinne alueelle pääse toisaalta sitten on tietysti tärkeää tämä poliisien voimankäyttö että he voivat estää silloin kun siitä on vaaraa ihmisille ja ja voidaan todeta että nämä on tarkoitettu rikolliseen toimintaan siihen ei tällä hetkellä tosiaan ole ollut mahdollista puuttua jos se laite on esimerkiksi varustettu kuvaamiseen tarkoitetulla välineellä ja sitä on aiottu käyttää laittomaan tiedusteluun

arvoisa puhemies kiitoksia ministerille tästä lakiesityksestä ottaisin kiinni oikeastaan tästä edustaja hoskosen ajatuksesta siitä että yksityisyydensuojan rikkominen droneilla on erityisen helppoa ja sitä on tapahtunutkin muistelisin että jostakin kesämökin yläpuolelta omistaja oli haulikolla ilmeisesti täräyttänyt yhden dronen alas mikä ei tietenkään ollut lainmukainen keino estää dronen toimintaa ja muistaakseni hän sai siitä pienen tuomionkin no voidaan kuvata yksityisyydensuojan piiriin kuuluvissa paikoissa niin kuin kodeissa tai mökeillä ja olihan tässä puhemiehenaukiollakin eduskunnassa drone liikuskellut havaintojen mukaan ministeriltä kysyn minkälaiset mahdollisuudet mahdollisuudet on käytännössä saada saada selville tai saada kiinni tämmöisissä tapauksissa sääntöjen rikkoja esimerkiksi lentokiellon rikkoja tai yksityisyydensuojan rikkoja tämä lennättäjä joka lennättää dronea rikollisessa tarkoituksessa miten helppoa tämmöisen asian selvittäminen on onko ainut keino vain että pyritään dronen toimintaa estämään häiritsemällä sen liikkeitä vai vai onko meillä keinoja saada tosiasiallisesti lennättäjä kiinni
ministeri mykkänen vastauspuheenvuoro kolme minuuttia

arvoisa puhemies kiitos rakentavista kysymyksistä ja myös myös kannustuksista hallitukselle tämän asian eteenpäinviemiseksi näyttää siltä että ollaan sinänsä tästä lainmuutoksen tarpeellisuudesta varsin yhtä mieltä kaikkien puheenvuoronkäyttäjien kesken sinänsä tällä lakiesityksellä annetaan oikeuksia poliisille puuttua selkeissä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantavissa tilanteissa tai onnettomuustilanteiden tai poliisin tutkinnan estämistilanteiden kohdalla poliisin toimesta näiden lennokkien lennättämiseen ja ottaa tarvittaessa tällainen lennokki haltuun täytyy todeta että tässähän ei sinänsä synny vaikkapa kiinteistönomistajalle oikeutta oman käden oikeudella tiputtaa dronea verrattuna nykyiseenkään tilanteeseen jossa toki kotirauhan rikkominen on myöskin dronen kameran välityksellä kielletty niin kuin täällä edustaja hoskonenkin totesi sitten kysymys rangaistavuudesta rikosvastuusta ja tutkinnan kynnysten madaltamisesta tämäntapaisissa tapauksissa on tietysti laajempi pääosin rikoslainsäädäntöön liittyvä oikeusministeriön hallinnonalan asia mutta on varmasti niin että jos yleistyy tämäntyyppinen salakuvaaminen yksityisyyden suojan

tilanteeseen eli että silloin tämä laki antaa mahdollisuuksia siihen puuttua niin pitää voida myös varmistaa että rikosvastuun kautta oikeus sikäli toteutuu ja myöskin ennaltaehkäisevässä mielessä niin että vastuu on riittävän selkeä jotta jotta toistuva käytös tässä suhteessa ei ei sitten yleisty tähän puuttuivat myös myös edustajat hänninen ja turunen erityisesti laservalojen käyttöön edustaja kiuru puuttui erityisesti lentokenttien osalta toki jos syntyy yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta häiriötilanne esimerkiksi lentokentän tai vastaavan kohteen häiritsemisellä vaikkapa laservalojen kautta tällaisesta miehittämättömästä lennokista niin silloin poliisi voi sitten tähän toimintaan puuttua jos se on on oikeasuhtaista ja välttämätöntä ottamalla lennokin haltuun samalla myös edustaja jalonen mielestäni puuttui ihan oleelliseen asiaan minkä itsekin mainitsin tuossa alussa että vaikka tämä laki tietysti puuttuu niihin uhkiin joita dronet tuovat niin sinänsähän kyseessä on uusi väline meille kansalaisille niin turvallisuuden takaamiseksi etsinnöissä ja ja myöskin myöskin kiinniotoissa mutta myös vaikkapa kuljetuspalveluiden uusissa muodoissa ja vaikkapa pelastuspuolenkin välineiden lähelle viemisessä luonnollisesti tässä ei olla kieltämässä dronejen lennättämistä eikä myöskään kuljetuspalveluita ja ja täytyy ehdottomasti toimia sillä tavalla että tämä markkina pystyy kehittymään siihen siihen on pelkästään myönteistä jos jos pystytään palveluita tuomaan droneilla lähelle

otetaan esimerkkinä vaikka se että on perhejuhla menossa jossakin järven rannalla ja siellä on ihmisiä paljon koolla ja hyvä tunnelma kesäinen päivä ja yhtäkkiä joku marssii sinne videokamera olkapäällä ja kuvaa sitä tilannetta pyytämättä isännän tai omistajan lupaa niin se on varmasti yksityisyydensuojan loukkaus ja siinä on myös kotirauhan piiriin tunkeuduttu ilman lupaa mutta jos sama kaveri ostaa tuolta

ja kotirauhan pitää olla voimassa myös itsekin muutaman kerran olen havainnut jo muun muassa viime kesänä pari tilannetta joissa tällaiset lentävät laitteet kuvasivat en minä tiedä mitä ne kuvasivat ja kuka omisti ne laitteet kenen hallinnassa ne olivat mutta tuli vain väkisin mieleen että mihinkähän tuokin tieto menee kyllä mielestäni suomen eduskunnan pitää tässä asiassa vahva vastuu kantaa ja toivon että ministeri ottaa ja uskon sen että hän ottaa hyvin vakavasti tämän tilanteen

selvittäminen kuka se oli on lähes mahdotonta kun kaveri on poistunut ja kuten tässä yhdessä puheenvuorossa todettiin niin sen dronen käyttäjähän voi olla vaikka viidensadan kilometrin päässä kauko ohjaamassa tätä laitetta elikkä tämän takia tähän pitää saada tiukka jyrkkä lainsäädäntö ja ennen kaikkea niille tekijöille riittävän kovat sanktiot ja vastuu siitä että tällaista ei tehdä

nyt on se mahdollisuus että meidän todellakin pitää olla nyt jämäköitä siinä kuinka me sovellamme rikoslaissa olevaa salakatselun pykälää siinä kun kuvaamistarkoituksessa asennetaan laite johonkin tai tunkeudutaan kotirauhan piiriin kuten edustaja hoskonen edellä kuvasi

yksityisyydensuojaan ja kotirauhaan pitää olla koskematon myös droneista tehtävän kuvaamisen tai videoinnin osalta

arvoisa rouva puhemies tässä nyt täytyy ehkä jatkokysymys esittää arvostettujen edustajien hyviin puheenvuoroihin liittyen elikkä juuri tämä että miten sitten on tämä rangaistavuus tietysti tämä menisi oikeusministeriön puolelle mutta on hyvin tärkeää se että myös yrittäminen olisi rangaistavaa jotta sitten karsittaisiin tämmöinen toiminta ja ja vastuu kannettaisiin tämmöisistä mahdollisista teoista mikäli siitä ei seuraa mitään sakkoja ei mitään ehdollisia vankeutta tai vankeusrangaistusta niin sehän sitten helposti voi olla näin että no yritetään että vaikka jäisikin kiinni niin sitten ne seuraukset eivät ole

kuvaamiseen tarkoitetuilla välineillä ja sitä aiotaan käyttää laittomaan tiedusteluun tai salakatseluun onko tämä teko rangaistavaa tällä hetkellä ja jos ei ole niin tuleeko se tämän jälkeen rangaistavaksi
sitten ministerin vastauspuheenvuoro riittääkö kaksi minuuttia

arvoisa puhemies hyvät edustajat todella varmasti tärkeitä puheenvuoroja ja ja vien viestin kyllä oikeusministeriöön ja oikeusministerille siitä että näkökulmasta rikosvastuuta on syytä nykyisestä tarkastella se täytyy tässä edelleen todeta että sinänsä tämä lakiesitys ei ei tällä puolella muutosta tuo vaan tämä antaa poliisille valtuudet niissä rajatuissa tapauksissa joissa on on laajempaa onnettomuusvaaraa tai vaaraa yhteiskunnan toiminnalle dronen toiminnasta ottaa ottaa myöskin drone sitten haltuun mutta varmasti on on tarpeen myöskin varmistaa se kuten täällä useat edustajat todistaneet että luonnollista on että tällä hetkellä yksityisyydensuojan loukkaaminen fyysisellä kuvaamisella maanpinnalta on vakiintuneesti tuomittavaa ja ja käytännöt toimivat mutta tällaisissa tapauksissa joita nyt enenevästi on että ilman kautta kuvataan varmasti tapausten selvittäminen on sinänsä jo vaikeaa ja myöskin sitten oikeuskäytäntö on vielä muodostumatta ja täytyy varmistaa että laki antaisi mahdollisimman selvän viestin siitä että tätä ei kannata edes yrittää ja että poliisilla on selkeät mahdollisuudet sitten viedä viedä rikosilmoituksista asioita eteenpäin jos jos siihen päästään katsotaan se voi vaatia sitten tietysti mahdollisuutta puuttua teknisin keinoin myöskin myöskin tähän lennättämiseen ja siinä täytyy punnita sitten erilaisia oikeuksia mutta vien viestin

arvoisa puhemies hallitus ehdottaa säädettäväksi uutta maahanmuuttohallinnon henkilötietolakia tähän lakiin koottaisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely maahanmuuton hallinnonalan lainsäädännöstä uusi laki korvaisi siis kaksikymmentä vuotta vanhan ulkomaalaisrekisterilain ja tähän hallituksen esitykseen liittyvät myös ehdotukset vastaanottolain säilölain kotoutumislain ja eräiden muiden lakien tarvittavaksi muuttamiseksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa säädettäisiin

yhdessä nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävässä laissa joka täydentää euroopan unionin tietosuoja asetusta tietosuojalakia ja rikosasioiden tietosuojalakia henkilötietolakia olisi tulkittava yhdessä myös toimivaltaa luovan muun lainsäädännön kanssa henkilötietojen sääntelykehikko muodostuisi tästä kokonaisuudesta yhdessä henkilötietolaki tulisi sovellettavaksi maahanmuuttoviraston sekä vastaanottokeskusten ja säilöönottoyksiköiden toiminnan lisäksi myös silloin kun poliisi rajavartiolaitos ulkoasiainhallinto ely keskukset tai te keskukset käsittelevät käsittelevät henkilötietoja maahanmuuttoviranomaisen roolissa ehdotuksen tavoitteena sisällöllisesti on henkilötietojen käsittelyä selkeyttäminen sekä lainsoveltajan että rekisteröidyn oikeuksien turvaamisen näkökulmasta tavoitteena on nykyistä riskiperusteisempi lähestymistapa eli sääntely kohdennetaan tarkemmin sääntelyä edellyttäviin tilanteisiin esimerkiksi tiettyihin henkilötietoryhmiin kuuluvat henkilötiedot erikseen ja sääntelyä toisaalta puretaan niissä tilanteissa yksityiskohtainen sääntely ei ole välttämätöntä lain soveltamisala olisi nykyisestä poiketen käyttötarkoitussidonnainen eikä rekisterisidonnainen se ei siis olisi sidottu tiettyihin rekistereihin ja niitä käyttäviin viranomaisiin eikä tietojärjestelmiin vaan tavoitteena on moderni sääntelytekniikka jossa tukeudutaan vahvasti toimivaltaa luovaan lainsäädäntöön eikä siellä säädettyjä asioita toisteta enää henkilötietolaissa muutoksilla mahdollistettaisiin ennen kaikkea uudet nykyaikaiset toimintatavat kuten automatisoitu päätöksenteko maahanmuuttoviraston toiminnassa automaattista päätöksentekojärjestelyä voitaisiin soveltaa

jos asian laatu tai laajuus yhdenmukainen kohtelu lapsen etu tai muu erityinen syy ei ei muuta vaadi esitetään myös luovuttavaksi tiedon liikkumista koskevasta kaksinkertaisesta sääntelystä nyt säädettäisiin vain viranomaisen tiedonsaantioikeudesta yhdellä kertaa tavoitteena on henkilötietoja koskien myös velvoitteidenhoitoselvityksen osittainen käyttöönotto joka mahdollistaisi laajemman automaattisen tiedonsiirron erityisesti verohallinnon järjestelmistä oleskelulupien myöntämisen yhteydessä maahanmuuttohallinnossa sovellettavan henkilötietolain säätäminen on välttämätöntäkin koska kumottavaksi ehdotettu ulkomaalaisrekisterilaki on monin paikoin vanhentunut ja toisaalta henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä on pirstaleisesti eri puolilla lainsäädäntöä

muutostarpeita kansalliselle erityislainsäädännölle ehdotetun lain tavoitteena on varmistaa että perustuslain kymmenennen pykälän mukainen vaatimus säätää henkilötietojen suojasta lailla täyttyy asianmukaisesti koko maahanmuuttohallinnossa ehdotuksella on vaikutuksia sekä sääntelytekniikkaan että henkilötietojen käsittelyä koskeviin käsittelysääntöihin esityksellä ei sinänsä muuteta lupien myöntämisen kriteereitä eikä edellytyksiä ehdotuksella selkeytettäisiin henkilötietojen käsittelyä sekä lainsoveltajan että myös rekisteröidyn oikeuksien turvaamisen näkökulmasta ehdotuksella toteutettaisiin henkilötietojen käsittelyä maahanmuuttohallinnossa koskevan sääntelyn keskittäminen nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävään lakiin yhteen vetäen voisi että muutoksella mahdollistetaan erityisesti siis automatisoidun päätöksenteon luominen ja käyttöönotto maahanmuuttohallinnossa mikä on erittäin tärkeää jos haluamme erityisesti osaajien ja tekijöiden suomeen tulon lupajärjestelmää kehittää siihen suuntaan että se jono ei ole kuukausissa laskettava vaan pikemminkin päivissä laskettava ensi vuoden alussa on tarkoitus jo pilotoida erityisesti opiskelijan oleskeluluvan osalta sitä että paitsi rekistereistä tietojärjestelmä kerää automaattisesti tarvittavat tiedot myöskin päätös valmistellaan automaattisesti ja ihminen ainoastaan sen tarkistaa jatkossa voisi myös olla että myönteiset päätökset tapahtuvat suoraan automaattisesti ja ja tarkistukset tehdään sitten syyperusteisesti ja ja riskiperusteisesti kuten esimerkiksi verohallinnossa on jo pitkään tehty lisäksi ulkomaisen työvoiman lupabyrokratiaa vähennetään kun maahanmuuttovirasto voisi jatkossa saada toisilta viranomaisilta tietoja yhdellä pyynnöllä keskitetysti mikä on myös erittäin keskeinen haaste tällä hetkellä kun tiedot jakautuvat työvoimahallinnon ulkomaalaishallinnon ja vielä ulkoministeriön ja maahanmuuttoviraston välille ja esimerkiksi työnantajien verotiedot ja työnantajan taustatiedot tarvitsee moneen kertaan ilmoittaa eri viranomaisille tästä toivottavasti pääsemme siihen että samaa tietoa viranomaiselta kysytään suomessa vain kerran ja sen jälkeen sitten tieto liikkuu viranomaisten välillä tämä esitys ei sitä vielä yksin tuo mutta tällä päästään astetta eteenpäin henkilötietojen osalta silloin kun puhutaan oleskeluluvan hakijasta tai erityisesti sen uusijasta jolla on jo suomessa henkilötietojälkiä eri järjestelmissä

uusi laki ottaisi todella myös ensimmäisen askeleen kohti velvoitteidenhoitoselvityksen käyttöönottoa maahanmuuttovirastossa tämä velvoitteidenhoitoselvitys on siis verohallinnon palvelu josta selviää onko työnantaja hoitanut velvoitteensa kuten verot ja lakisääteiset vakuutusmaksut tietoa voidaan hyödyntää työntekijän oleskelulupien käsittelyssä ja työnantajan ei tarvitse toimittaa samoja tietoja useammalle viranomaiselle ja toisaalta voidaan ottaa askelia kohti selvästi nykyistä valvontapainotteisempaa oleskelulupajärjestelmää jossa väärinkäytöstilanteisiin myös oleskeluluvan myöntämisen jälkeen voidaan tehokkaasti puuttua uskon että se on meidän kaikkien yhteinen etu että suomeen ei synny kahden kerroksen markkinoita eikä laitonta työvoiman hyväksikäyttöä arvoisa puhemies toivon että tästäkin käydään rakentava keskustelu

puhemies nyt käsitellään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien niin sanottujen ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi yrittäjät heidän perheenjäsenensä ja yrittäjäjärjestöt ovat pitäneet pitkään esillä sitä miten perheen yrityksessä työllistyneen perheenjäsenen työttömyysturva muodostuu perheenjäsenen oikeus työttömyysturvaan on ratkaistu samoin kuten yrittäjän kohdalla toimitaan vaikka perheenjäsen ei omistaisi yrityksestä osakkeita eikä hänellä olisi niiden tuomaa äänimäärää tai vastaavaa määräysvaltaa tällainen ei omistava perheenjäsen on työttömyysturvajärjestelmässä ollut yrittäjä näin siitä huolimatta että esimerkiksi eläkejärjestelmässä työntekijä edellä kuvattu on aiheuttanut huolta yrittäjäperheissä kun henkilö on työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjä hänen työllistymisensä päättyminen arvioidaan toisin kuin palkansaajan kohdalla keskustelu on toki joskus kohdannut myös äärilaitoja kuten väitteitä että työttömyysturvaoikeuden syntyminen edellyttäisi sitä että perheen yritys lopetetaan kuitenkin liian jyrkkä tulkinta asiasta yrittäjän perheenjäsen saa oikeuden työttömyysturvaan samoissa tilanteissa kuin omistava yrittäjäkin lisäksi hänen kohdallaan työttömyysturvaoikeus voi syntyä myös tilanteissa joiden perusteella omistava yrittäjä ei saisi työttömyysturvaa esimerkki tällaisesta lievemmästä ehdosta on että yritystoiminnan uudelleenjärjestelyt ja yritystoiminnan edellytysten pysyvä heikentyminen voivat olla seikkoja joiden perusteella perheyrityksessä työskennellyt yrittäjän perheenjäsen voi saada työttömyysetuutta tällöin puhutaan lomautustilanteista ja irtisanomisesta tuotannollisilla ja ja taloudellisilla perusteilla työvoimapoliittiset edellytykset on täytettävä jotta työttömyysturvaa voidaan maksaa julkisen keskustelun perusteella on kuitenkin pääteltävissä että perheyrityksissä ei tunnisteta tilanteita ja perusteita joiden toteutuessa

ei omistava perheenjäsen ansiopäivärahaa työvoimapoliittinen arviointi ei ole ainoa seikka jolla on vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen ansioperusteista työttömyysturvaa saadakseen henkilön

työllistymisen tai palkkatyössä työllistymisen perusteella toinen ongelmia tuottanut säännös onkin että perheenjäsenen on kuuluttava yrittäjää vakuuttavaan työttömyyskassaan jotta työttömyyden kohdatessa päiväraha olisi ansioperusteinen ja se perustuisi perheen yrityksessä työskentelystä saatuun palkkaan on käynyt ilmi että virheellistä vakuuttamista eli jäsenyyttä palkansaajia vakuuttavassa työttömyyskassassa tapahtuu kun puhumme niin sanotusti väärässä työttömyyskassassa vakuutettuna olemisesta puhumme tilanteesta jossa ihminen on ilmaissut haluavansa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta ansioperusteisessa etuusjärjestelmässä jos vakuuttamisessa on virhe tämä tahtotila ei toteudu vaikka työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset toteutuisivat näissä tilanteissa henkilöllä voi olla oikeus peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen mutta voidaan hyvin kysyä onko tämä riittävä korvaus kun henkilö on halunnut vakuuttaa itsensä ansiotulostaan toisaalta se että työvoimapoliittisia perusteita työttömyyden alkamisessa ei tunnisteta on myös ongelma keskusteluissa tuodaan esiin tilanteita joissa perheen yritys ei voi enää työllistää ei omistavaa perheenjäsentä mutta työvoimapoliittiset edellytykset eivät silti täyty arvoisa puhemies työttömyysturvajärjestelmän tarkoitus on tuoda taloudellista turvaa kun työllistyminen päättyy tai muuttuu osittaiseksi yritystoiminnassa sivutoimiseksi esityksen tavoitteena on parantaa yrityksessä työskentelevän ei omistavan perheenjäsenen oikeutta työttömyysturvaan yleisesti sekä samalla ansiopäivärahaan tässä tarkoituksessa ehdotetaan että yrityksessä työskentelevän ei omistavan perheenjäsenen asema työttömyysturvajärjestelmässä muutettaisiin palkansaajaksi esitys koskee kaikkia yritysmuotoja ei vain osakeyhtiöitä se koskee henkilöitä joille perheyritys voi maksaa palkkaa ja jotka ovat työntekijän eläkevakuutuksen piirissä muutoksen lähtökohta on yksinkertainen muutetaan työttömyysturvalain yrittäjämääritelmää niin että työttömyysturvalain perusteella yrittäjäksi katsominen edellyttäisi aina henkilökohtaista omistusosuutta osakepääomasta tämän tuomasta äänimäärästä tai muutoin muodostuvaa vastaavaa määräysvaltaa tämän muutoksen perusteella henkilö jolla ei

omistus tai määräysvaltaa ole olisi silloin palkansaaja muutoksesta seuraa että henkilön pitää kuulua palkansaajia vakuuttavaan työttömyyskassaan jotta perheen yrityksessä työskentely voi kerryttää oikeutta ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan oikeus työttömyysturvaan ratkaistaisiin pääasiassa samoin kuin nyt palkansaajaksi määritellyillä tähän on yksi poikkeus joka koskee työssäoloehtoa yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehto olisi esityksen viisikymmentäkaksi kalenteriviikkoa kun se nyt palkansaajilla on kaksikymmentäkuusi kalenteriviikkoa työssäoloehdon pitää kertyä sellaisena aikana jona henkilöllä ei ole omistusosuutta yrityksessä tämä perustuu siihen että määritelmän mukaan kyse ei ole palkansaajana tehdystä työstä jos henkilöllä on omistusta yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen viidenkymmenenkahden kalenteriviikon ja palkansaajien kahdenkymmenenkuuden kalenteriviikon työssäoloehtoja kerryttävää työtä ei voi yhdistää työssäoloehto työssäoloehto kuitenkin lyhenee nykytilaan verrattuna eikä perheen yrityksessä yrittäjänä työllistymiseen tai ulkopuolisen palveluksessa työllistymiseen perustuvia työssäoloehtoja voi nykyisinkään yhdistää yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen tilanne ei näin ollen heikkene esityksen myötä millään tavoin muutoksen tavoitteena on että perheen yrityksessä työskentely olisi ei omistavalle perheenjäsenelle mahdollisimman neutraali valinta suhteessa ulkopuolisen palveluksessa työskentelyyn näin halutaan vähentää työllistymiseen ja työttömäksi jäämiseen liittyviä taloudellisia riskejä perheyrityksessä työskenneltäessä perheyritykseen työllistymisen tulisi olla ei omistavalle perheenjäsenelle mahdollisuus ei riski

nyt täytyy aloittaa kiitoksilla kiitoksia hallitukselle tästä tästä hallituksen esityksestä jolla korjataan epäoikeudenmukainen käytäntö tulkita yrittäjän perheenjäsenet osaomistajiksi vaikka he käytännössä eivät omistaisi yrityksestä yhtään mitään täytyy kiittää siitä että jatkossa ei enää jätetä perusteettomasti yrittäjän perheenjäseniä työttömyysturvan ja työllisyystoimenpiteiden ulkopuolelle nyt siis hallitus korjaa nämä epäkohdat kiitoksia siitä jos oikein hakemalla hakee jotain pientä miinusta se on tämä työssäoloehto

voi yhdistää yhdistää yrityksessä yrittäjänä tehtyä työtä ja palkansaajana tehtyä työtä se se on viisikymmentäkaksi viikkoa yrittäjän perheenjäsenellä ja muulla työntekijällä kaksikymmentäkuusi viikkoa mutta se on niin pieni miinus että se ei haittaa sitä etteikö voisi antaa isoa kiitosta arvoisa puhemies tein tästä kyseisestä asiasta lakialoitteen jo tämän vuoden helmikuussa eli työttömyysturvalain kuudennen pykälän toisen momentin muuttamisesta siten että sieltä poistetaan sanat tai hänen perheenjäsenillään selkeyden ja tasa arvoisen kansalaisten kohtelun ja oikeudenmukaisuuden vuoksi on tärkeää saada yrittäjämääritelmästä pois ne yrittäjän perheenjäsenet jotka eivät itse omista yrityksestä mitään siksi lain kuudennen pykälän osaomistajia koskevasta toisen momentin listasta onkin ollut syytä poistaa kaikista kohdista sanat tai hänen perheenjäsenillään jolloin osaomistajaksi ja siten yrittäjäksi katsomisen edellytyksenä olisi että perheenjäsen omistaisi myös itse yrityksestä jotain siis tosiasiallisesti omistaisi nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on samansisältöinen kuin liki vuosi sitten tekemäni lakialoite enkä voi tässä yhteydessä olla kertomatta niitten edustajien nimiä jotka tämän lakialoitteen aikoinaan allekirjoittelivat he olivat edustajat hautala koski sarkkinen östman myllykoski taavitsainen hassi karimäki ja mikkonen kiitos heille arvoisa puhemies ongelmana on siis ollut että nykyään työttömyysturvalakia sovellettaessa yrittäjän perheenjäsen joka työskentelee perheen yrityksessä on voitu tulkita itsekin osaomistajaksi ja siten yrittäjäksi vaikka hän ei omista yrityksessä tosiasiallisesti mitään eikä käytä siinä määräysvaltaa

tämä on johtanut siihen että henkilöllä ei ole ollut oikeutta muiden palkansaajien tavoin työttömyysturvaan monelle yrittäjän perheenjäsenelle tämä on tullut yllätyksenä siinä vaiheessa kun työttömyysturvaa on joutunut hakemaan

hallitus esittää siis työttömyysturvaan muutoksia joilla parannettaisiin yrittäjän ja tämä on hyvä juttu jatkossa siis yrittäjän perheenjäsen joka ei omista osuutta yrityksestä mutta työskentelee siellä katsotaan työttömyysturvalaissa työntekijäksi muutokset koskisivat sellaisia yrittäjän perheenjäseniä nyt ehdotetaan että yrityksessä työskentelevä perheenjäsen joka ei siis omista osuutta yrityksestä eikä käytä määräysvaltaa olisi jatkossa palkansaajana oikeutettu työttömyysturvaan ja tämä on merkityksellinen iso asia että jos tosiasiassa olet palkansaaja sinulla on palkansaajan työttömyysturva

tämä työssäoloehto olisi yrittäjän ei omistavaksi perheenjäseneksi määritellyn henkilön kohdalla viisikymmentäkaksi kalenteriviikkoa ja tämä oli se se pieni pieni muutos

tulla voimaan ensimmäinen päivä heinäkuuta kaksituhattayhdeksäntoista ja toivon että tämä käsitellään ripeästi eduskunnassa ja tämä viimeistään astuisi voimaan ensimmäinen heinäkuuta kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa rouva puhemies edustaja turunen käytti niin hyvän puheenvuoron että uskon että kerkiän tästä paikaltani käyttämään sen myönteisen ilmaisun jonka haluan tämän lähetekeskustelun yhteydessä tähän kyseiseen lakiesitykseen tehdä eli kiitoksia ministerille täällä esittelemässä henkilökohtaisesti paikalla sillä tämä on erittäin hyvä edistysaskel siihen kuinka olemme antaneet laintilan olla sellaisessa muodossa että palkansaaja on niin huonossa asemassa ollut kun työskentelee perheensä yrityksessä palkkatyöntekijänä tämä on hyvä askel ja kiitoksia edustaja turuselle vielä siitä että toitte ne nimet esille oli mukava kuunnella sitä nimilistaa ja todeta että tässä ei ainakaan politiikka ole ollut esteenä tähän yhtenäiseen näkemykseen liittyen edustaja turusen lakialoitteeseen vaan tämä on ollut ehkä enemmänkin ymmärtämiskysymys siitä eikä tässä ole ollut poliittisia painoarvoja ja sen takia tätä esitystä on hyvä kannattaa kuitenkin kysyisin siitä asiasta minkä edustaja turunen toi omassa moitteen sävystä siinä mikä oli tämä työssäoloehdon täyttyminen

kun olen pohtinut sitä kuinka meille tänne voi tulla ansiosidonnaisen sosiaaliturvan piiriin olen pohtinut sitä että jossain vaiheessa tietysti voitaisiin ajatella että joku on niin sanotusti töissä ja hänen kohdaltaan maksetaan vain pakolliset sosiaalimaksut ja eläkemaksut ja sen jälkeen ollaan iästä riippuen tämän ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä me voimme tavallaan ostaa niin sanotusti muutamalla tonnilla itsellemme ansiosidonnaisen päivärahan osuuden sitten siitä jatkosta kysynkin ministeriltä miksi näin onko pohdittu väärinkäytöksen mahdollisuuksia vai mistä syystä tämä raja tähän työssäoloehtoon on tullut pidemmäksi kuin normaalissa

palkkatyössä

arvoisa rouva puhemies

perheessä usein siis vaimo lapset toimivat yrityksessä ilman että heillä on omistusoikeutta tuohon yritykseen joissakin tilanteissa nyt puhutaan myllykoski asiaa eli kun puhutaan yritystoiminnasta jossa nainen tai mies on yrittäjänä emme vie tätä sukupuolikysymykseksi konkurssitilanteessa tämän yrittäjän perheenjäsenen oikeusturva on ollut erittäin huono ja kun aikaisemmat hallitukset varsinkin vasemmistovetoiset hallitukset ovat jättäneet hoitamatta tärkeän tehtävänsä suomalaisen yritystoiminnan selkärangan ylläpitämiseksi on ajauduttu vakaviin tilanteisiin niin että perheenjäsenet ovat sitten jopa joutuneet avioerotilanteeseen jopa tilanteeseen jossa itsemurha johtuen näistä huonoista tilanteista on sitten ollut käsillä mutta nyt tämä ripeä hyvähenkinen hallitus kiitos ministeri mattilan on ryhtynyt parantamaan nimenomaan yrittäjien asemaa viime budjettiriihessä keväällä tämä asia otettiin käsittelyyn ja ministeri mattila ajoi sitä erittäin ponnekkaasti siitä hänelle pohjois pohjanmaan aktiivisena toimijana suuri kiitos näin pitää ollakin nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa yrityksessä työskentelevän niin kutsutun ei omistavan perheenjäsenen oikeutta ansiopäivärahaan ja näin vähentää työllistymiseen ja työttömäksi jäämiseen liittyviä taloudellisia riskejä tämän työskennellessä tuossa perheyrityksessä tässä tarkoituksessa siis ehdotetaan että yrityksessä työskentelevän niin sanotun ei omistavan perheenjäsenen asema työttömyysturvajärjestelmässä muutettaisiin palkansaajaksi nykylakihan on määrittänyt ihmisen yrittäjäksi jos hän työskentelee yrityksessä ja asuu samassa taloudessa yrittäjän kanssa avopuolisona aviopuolisona lapsena myöskin vanhemmat ovat olleet tämän tilanteen edessä jotta nykyisin perheenjäsen voitaisiin katsoa työttömäksi ja oikeutetuksi tuohon työttömyysetuuteen hänen työskentelynsä tulisi päättyä työttömyysturvalain yrittäjiä koskevien pykälien mukaisesti tämä tarkoittaisi käytännössä sitä että tuo yritystoiminta täytyisi lopettaa eli yhteiskunnan kannalta keskeinen moottori omillaan toimeen tuleva yrittäjä joutuisi lopettamaan työvoimapoliittisten edellytysten kohdalla on arvioitu myös että osa koetuista ongelmista johtuu siitä että perheenjäsenen työskentely päätetään tunnistamatta niitä työttömyysturvan saannin edellytyksiä jotka koskevat paitsi yrittäjää itseään myös lievennettyinä yrittäjän perheenjäseniä on myös arvioitu että yrittäjän ei omistava perheenjäsen ei tunnista niitä tilanteita joissa hän perheen yrityksessä työskentelyn perusteella on työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjä ja ja että tämän vuoksi työttömyyskassan jäsenyyttä koskeva sääntely ei ole yrittäjillä ja heidän perheenjäsenillään kattavasti tiedossa yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen oikeutta ansiopäivärahaan olisi mahdollista edistää ehkäisemällä virheellistä vakuuttamista palkansaajia vakuuttavassa työttömyyskassassa tätä tavoitetta voitaisiin toteuttaa neuvonnan kautta sekä työttömyyskassan jäseneksi liityttäessä että jäsenyyden aikana oikea aikainen ja riittävä neuvonta ehkäisisivät sitä että yrittäjänä työllistyvä ei omistava perheenjäsen liittyy palkansaajakassaan yrittäjäkassan sijaan tai sitä että hän jatkaa palkansaajakassan jäsenenä vaikka yrittäjäksi siirtymisen jälkeen ansiopäivärahaoikeus tulisikin turvata yrittäjäkassan jäsenyydellä tämä muutos on yrittäjien ja yrittäjyyteen painottavien pitkäaikainen tavoite se on johdonmukainen sillä ei omistavat perheenjäsenet katsotaan nyt työlainsäädännössä ja eläkelainsäädännössä työntekijöiksi

arvoisa puhemies keskusta on kauan

tavoitetta mikä nyt hallituksen esityksessä on toteutumassa tällä hetkellä yrityksessä työskentelevä perheenjäsen voidaan katsoa työttömyysturva asioissa yrittäjäksi vaikkei hän omistaisi yrityksestä mitään eikä käyttäisi siinä määräysvaltaa tämä johtaa käytännössä siihen että henkilön työttömyysturvaoikeus poikkeaa palkansaajan työttömyysturvaoikeudesta hallituksen eduskunnalle nyt antamassa esityksessä ehdotetaan että tällainen henkilö olisi jatkossa palkansaaja myös silloin kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia esityksen tavoitteena on parantaa yrityksessä työskentelevän ei omistavan perheenjäsenen oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan ja näin vähentää

puhemies tämä on erittäin tervetullut lakimuutos joka vastaa nähdäkseni suomalaisten oikeustajua on tervetullutta että parannetaan yrityksessä työskentelevän ei omistavan perheenjäsenen oikeutta työttömyysturvaan nykytilanne on usein kohtuuton ja johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin kun ihminen työskentelee palkkatyössä mutta hänet tulkitaan yrittäjäksi perhesuhteen perusteella ja se heikentää hänen työttömyysturvaansa tämä aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita yksilölle heikentää hänen sosiaaliturvaansa mutta voi johtaa myös siihen etteivät ihmiset välttämättä sitten halua työskennellä perheen yrityksessä jos se johtaa heikompaan sosiaaliturvaan ja näinhän ei pitäisi mennä arvoisa puhemies tämä muutos voi kuulostaa pieneltä yksityiskohdalta työttömyysturvassa mutta se kuitenkin kohdistuu noin kahteenkymmeneenkahteentuhanteen henkilöön ja näille henkilöille joihin se kohdistuu kyseessä on erittäin merkittävä asia yleisesti ottaen yrittäjän sosiaaliturvaa olisi pyrittävä vahvistamaan se on tärkeää kun mikro ja pienyrittäjyys lisääntyy suomessa ja kun siihen voimakkaasti myös poliittisesti kannustetaan arvoisa puhemies toisin kuin edustaja torvinen tuossa väitti vasemmistoliitto on pyrkinyt edistämään yrittäjien sosiaaliturvaa niin hallituksessa kuin oppositiossa ollessaan ja ja muistutuksena edustajalle myös että vasemmistovetoinen hallitus oli viimeksi viisitoista vuotta sitten lipposen hallitus kun tässä tuli syytös siitä ettei vasemmistovetoisten hallitusten aikana asiaa ole edistetty mutta puoluepolitiikka sikseen haluan kiittää ministeriä hyvästä esityksestä ja haluan esittää kiitokseni edustaja turuselle joka on ajanut asiaa pitkäjänteisesti ja yli puoluerajojen

arvoisa puhemies on erittäin hyvä esitys ja on ilo kuulla että tätä kannatetaan yli puoluerajojen vasemmalta oikealle on tietysti hyvä ehkä tuoda esiin myös se on toki hyvä että tästä on ollut aloitteita ja on tuotu tätä asiaa ja tätä ongelmaa jo aikaisemminkin esiin aikaisempina vuosikymmeninä tämä asia on todella päästy ratkaisemaan keskustajohtoisen hallituksen aikana oli erittäin tärkeää että nyt keskustan johdolla tämä tämä byrokratiaongelma ratkaistiin budjettiriihessä tehtiin tästä linjaus ja nyt tästä ratkaisusta voidaan keskustella eduskunnassa eduskuntaryhmän norminpurkutyöryhmässä on tehty useampana vuonna tästä esitys ministeriölle ja on hyvä että tämä nyt etenee vedän itse tätä kyseistä työryhmää itse asiasta ongelmahan on ollut nimenomaan se että ei ole ollut oikeudenmukaista että puolison ammatti määrittelee työttömyysturvan ja tämä tilanne yrittäjäperheissä on voinut ohjata perheen tuloloukkuun tai puolison pakkotyöllistämiseen alasta riippumatta tämä on ollut erityinen epäkohta nykyinen malli on saattanut yrittäjän perheenjäsenet tilanteeseen jossa he eivät ole yrittäjiä mutta eivät myöskään työntekijöitä lain varsinaisessa merkityksessä tällöin lainsäädännölliset oikeudet eivät ole kuuluneet heille esimerkiksi lomautustilanteessa on myös tilanteita joissa työttömyysturva on evätty vaikka perheenjäsenen omistama yritys ei ole enää voinut työllistää tämä ei ole ollut tasa arvoista eri työntekijöiden välillä tilanne tilanne korjataan ja tällä poistetaan samalla yrittämiseen ja työllistämiseen liittyviä esteitä olennaista on myös huomata tämä kohderyhmä edustaja sarkkinen tuossa jo mainitsi että noin kaksikymmentäkaksituhatta olisi tavallaan näitä kohderyhmään kuuluvia henkilöitä mutta itse asiassa määrä on paljon laajempi esimerkiksi viime vaalien aikaan tuli useampi yhteydenotto nuorilta perheiltä jotka miettivät että aloittaisivat yritystoiminnan mutta eivät uskalla nimenomaan tämän ongelman takia että tulee sitten ongelma työttömyysturvan kanssa joko jätetään yritys kokonaan perustamatta tai ei sitten uskalleta työskennellä perheen sisällä

koska tulee tulkinta nimenomaan tämän puolison sosiaaliturvan osalta tämä on ollut merkittävä tekijä siinä että yrityksiä on myös jätetty perustamatta ja siksi tämä koskee itse asiassa paljon laajempaa määrää ihmisiä suomessa on erittäin hyvä että tämä

ollut vuosikymmenen aikana hyvin ja mennyt parempaan suuntaan niin kyllä täälläkin valitettavasti erikoistakin lainsäädäntöä on osattu tehdä ja tässä siitä kyllä esimerkki on onhan se erikoinen tilanne että henkilö joka ei omista yrityksestä mitään ja jolla ei ole siihen määräysvaltaa kuitenkin katsotaan yrittäjäksi hyvin erikoista ihan näin maalaisjärjellä ajateltuna tällainen tilanne kuitenkin on ollut hienoa että siihen nyt viimein puututaan tässä on nostettu esille eri tahoja jotka mielestään tai jonkun muun mielestä ovat asiaa edistäneet varmasti me kaikki yhdessä näin uskallan väittää ja ja tässä sitten sinisten ministeri mattila tietysti esityksen tuo ehkä tällä kertaa tämä patamusta konservatiivihallitus saa vasemmistonkin tuen tällä hyvällä esityksellä mukava kuulla tässä edustaja torvinen toi esille sen tosiasian että suomessa iso osa yrityksistä tosiaan on perheyrityksiä ja tämä lainsäädäntö koskee nyt edustaja jarva toi esille myös sen tärkeän näkökohdan että itse asiassa moni yritystoiminta jää alkamatta siksi että tilanne on ollut näin erikoinen kuin se tähän asti on ollut tämä koskee tosiaan kahtakymmentäkahtatuhatta ihmistä noin suoraan mutta näillä perusteilla voi epäillä että joukko on paljon laajempikin nyt sitten yrittäjien vaan täytyy tämä lainmuutos kun se voimaan tulee huomata siirtyä sitten oikeaan työttömyyskassaan ja sitä kautta sitten ruveta kerryttämään oikeutta ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan siniset ovat myöskin esittäneet että tämän muutoksen lisäksi olisi jatkossa syytä siirtyä siihen että kaikilla palkansaajilla olisi ansiosidonnainen työttömyysturva riippumatta liittojäsenyyksistä tähänkin toivon meidän hyvän vasemmistomme tukea

arvoisa rouva puhemies iso kiitos ministeri mattilalle hyvästä esityksestä tätä esitystä voi toki kutsua myös lex turuseksi hänen lakialoitteestaan tämä asia liikkeelle lähti ja ja niin kuin hän esille toi esitys sai jo saman tien tukea yli yli hallitus ja oppositiorajojen tämäntyyppistä yrittäjyyttä on on mukava olla tukemassa varmasti ihan jokaisesta puolueesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturva siis tulee tämän myötä vastaavaksi kuin kuin työntekijöillä esitys on osa nykyisen hallituksen yrittäjäystävällistä politiikkaa ja on tärkeää että sosiaaliturvaa uudistetaan nyt niin että se tunnistaa myös yrittäjän ja ja sitä kautta yrittäjyyden

tämän jälkeen uskaltaa jälleen rakastua myös yrittäjään jatkossa siis yrittäjäksi katsomisen edellytyksenä on se että perheenjäsen on myös itse yrityksen omistaja tässä on tuotu esille edellä edustaja elo muun muassa se että osittain tämä nyt korjattava asia on on ollut estämässä uuden uuden yrittäjyyden ja ja yritystoiminnan alkamista mutta itse asiassa tämä on ollut myös ongelma ja haaste perheenjäsenen työttömyys on joissain tapauksissa ennen tätä uudistusta ollut vaarantamassa myös koko yritystoiminnan jatkumisen kun perheen elanto on ollut tämän kautta sitten uhattuna on järkevää tehdä tällaisia uudistuksia jotka nimenomaan avittavat pieniä yrityksiä ja kohdistuvat sinne niitä työpaikkoja syntyy

arvoisa puhemies tässähän jo ettei tule seurattua istuntoa ensistäänkin ministerille kiitos siitä että tämä hallituksen esitys on tässä muodossa ja ettei tätä korjausta lähdetty tekemään jollakin informaation lisäyksellä tai sentyyppisillä muilla asioilla siis informaation lisäämisellä yrittäjien perheenjäsenille siitä missä työttömyyskassassa pitäisi vakuuttaa vaan koska tämä tilanne on nykylainsäädännössä sen verran epäselvä niin on parempi tehdä tämmöinen selkeä hallituksen esitys jolla se korjataan siitä kiitos sen verran puuttuisin tähän keskusteluun että kyllä tämä hallituksen esitys on siinä mielessä yli puoluerajojen niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi että kaikki läsnä olevat ovat tätä voineet kannattaa ja kyllä tässä ovat opposition edustajat yhtä lailla olleet mukana mukana kehumassa tätä esitystä johtuen varmasti siitä että jos kysytään toisin perin että kuka tätä voisi vastustaa niin oikeilla hyväksyttävillä perusteilla ei varmastikaan varmastikaan kukaan kun tässä edustaja hänninen sanoi että olisi varmaan allekirjoittanut tämän tämän jos olisi ollut mahdollista niin näitten lakialoitteitten kanssa monta kertaa ainakin itse toimin sillä tavalla että se on vain tietyn aikaa enkä kovin aktiivisesti hae hae allekirjoittajia yksi sähköposti riittää ja ja sitten aktiivisimmat siihen ehtivät kun me tiedämme että me saamme sähköpostia paljon niin voi mennä mennä sitten ohitsekin mutta niin kuin puheistanne puheistanne kävi selväksi myöskin te kannatatte tätä edustaja heinoselle vaatimattomana edustajana voisi sanoa että edustaja heinosen esitys oli oikein hyvä

arvoisa puhemies minä myös haluan antaa kiitokset ministeri mattilalle ja tietysti koko hallitukselle tästä myönteisestä lakiesityksestä kun täällä on keskusteltu kahteenkymmeneenkahteentuhanteen niin hallituksen esityksessä mainitaan että arvio perustuu työttömyysvakuutusrahaston tilastoon osaomistajien maksua maksaneiden yritysten lukumäärästä sekä ilmoitettuun osaomistajien palkkasummaan mutta noin suurin piirtein muutos siis parantaa yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten taloudellista asemaa myös työttömyyden kohdatessa ei omistava perheenjäsen voisi helpommin myös aloittaa työskentelyn perheen yrityksessä sillä työllistymistä arvioitaisiin nyt palkansaajan osa aikatyönä tai lyhytkestoisena kokoaikatyönä eli tämä on myönteinen ja ja toivottavasti tämmöisiä myönteisiä yksimielisiä hallituksen esityksiä saadaan tästä vielä

arvoisa puhemies on todella näin että kun on kiitoksen paikka niin se on syytä ihan rehellisesti antaa ja tässä voi kyllä hallitusta tästä esityksestä kiittää ja totta kai myös edustaja turusta jonka lakialoitteen myötä tämä asia on nyt lähtenyt kunnolla edistymään mikä nyt sitten johtaa siihen että todella kymmenientuhansien ihmisten arki ainakin tältä osin muuttuu vähän paremmaksi kun tämä ei omistavien perheenjäsenten tilanne tästä selkiytyy onhan se juuri näin mihin edustaja sarkkinenkin tässä viittasi että on kohtuullista että jos et kerran omista siitä yrityksestä mitään eikä sinulla ole päätäntävaltaa yrityksen asioihin niin eihän sinua silloin voida myöskään yrittäjäksi laskea ja tältä osin on ihan selvää että silloin pitää olla ne mahdollisuudet mitkä ovat myös muilla palkansaajilla tämä toivon mukaan johtaa siihen että yhä useampi perheenjäsen uskaltaa myös lähteä sitten tämmöisessä tilanteessa vaikka perustamaan yritystä johon sitten toinen perheenjäsen joka ei siitä yrityksestä omista mitään uskaltaa myös mennä työskentelemään ja sitä kautta myös helpottaa sen yrityksen kasvua ja tämä johtaa mahdollisesti sitten että he voivat palkata lisää työvoimaa kun meillä kuitenkin on varmaan tavoitteena että meillä työllisyys tässä maassa edelleen parantuisi sitten on ehkä tässä hyvä muistaa että tässähän lausuntokierroksen aikana ehkä hieman duubioitiin sitä voiko tässä sitten syntyä tilanteita että yrittäjäriskiä kaadetaan tähän työttömyysvakuutusjärjestelmän piiriin on hyvä muistaa että tässähän tämä työssäoloehto on kuitenkin tuplasti pidempi kuin tavallisella palkansaajalla viisikymmentäkaksi viikkoa siltä osin se varmaan kyllä sitten auttaa siinä että ehkä tämmöisiä väärinkäytöksiä ei ei juuri synny tämä asia on varmaan hyvä tuossa valiokuntavaiheessa vielä käydä läpi jottei mitään mitään porsaanreikiä sitten tämän osalta
jää sitten puheenvuoro edustaja kulmunille ja sen jälkeen ministerin vastaus
arvoisa arvoisa rouva puhemies mukava tietenkin olla käsittelemässä tällaista hallituksen joka herättää näin laajaa tukea salin kaikilta laidoilta myös keskusta on varsin pitkään ollut aktiivinen yrittäjien sosiaaliturvaan liittyvien kysymysten suhteen ja ja kuten tuossa edustaja jarva toi esiin pitkin vaalikautta on tämä byrokratianpurkuryhmä kerääntynyt ja miettinyt pienempiä ja ja suurempia yksityiskohtia joilla pystyttäisiin työllisyyttä parantamaan ja toisaalta myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hienoa että tämä asia sitten kesän kehysriihestä eteni jo tänne hallituksen esitykseksi on tietenkin niin että tämä ei täysin edelleenkään ratkaise yrittäjien sosiaaliturvaan liittyviä ongelmia mutta tämä on yksi erittäin merkittävä asia joka tulee usein esille tuolla vaalikentillä ja myös varsin suureen joukkoon ihmisiä kun lakiesityksen arvioissa puhutaan yli kahdestakymmenestätuhannesta hengestä tilanteet ovat varmasti olleet erittäin kohtuuttomia ja ja sikäli tämä muutos on erittäin perusteltu mutta ehkäpä tulevaisuuden varalle myös heittona että työhän ei missään nimessä ole tullut valmiiksi mukava kuulla että täällä laidasta laitaan nyt korostetaan sitä miten tärkeää on että pienyrittäjät ovat yhdenvertaisessa asemassa palkansaajien kanssa mutta sehän ei missään nimessä ole vielä tätä päivää valitettavasti jos miettii vaikkapa eläkkeiden muodostumista tai sairasvakuutukseen liittyviä asioita tai kokonaisuudessaan sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä kun työ modernisoituu ja muuttuu pätkittäiseksi on olemassa pelkoja siitä miten meillä tulevaisuudessa on freelancereiden yksinyrittäjien

hoidettu ja siitä huolehdittu ja tämä on varmasti lainsäädäntöä jota tulevaisuudessa tässä salissa tullaan käsittelemään mutta kiitoksia keskustajohtoiselle hallitukselle että tämä esitys nyt on tuotu ja

jotka eivät omista yritystä tältä osin paranee
ja ministeri mattila vastauspuheenvuoro kaksi minuuttia

kysymyksiä tuli lähinnä tästä työssäoloehdosta niiltä osin että miksi tähän ratkaisuun on päädytty no ensimmäiseksi totean että työssäoloehto lyhenee nykytilaan verrattuna on totta että näitä erilaisia tapoja pohdittiin ja niitä kenties olisi ollut olemassa mutta kuinka yksinkertaisena niin se onkin se hyvä kysymys ja kuten tässä edustaja räsänen myös otti esille muutosta voitaneen pitää merkittävänä ja asiaan varmaan palataan tuolla valiokuntatyössä

kaikkia tapoja on myös kuvattu tässä hallituksen muun muassa sivulla yksitoista ja pohdittu sitä siirtymistä palkansaajaksi siellä on myös nostettu esille että kun yksi henkilöryhmä siirretään yrittäjämääritelmän piiristä palkansaajaksi ja sitten mahdollistetaan että näitä erilaisia työskentelyjä on mahdollista yhdistää voisi se tarkoittaa sitä että eräällä henkilöryhmällä olisi yhdistelmävakuutus ja näin ollen on päädytty tähän mutta kuten totesin tässä on myöskin työssäoloehdon lyhentäminen ja niiltä osin tilannetta parannetaan kenenkään tilannetta ei heikennetä ja myöskään tästä anteeksi vielä se että täällä stmn sivuilla on tästä todella hyvä grafiikka ja tämä selventää tilannetta mihin mihin siirrytään suurin piirtein tämännäköinen se on tietysti sinne ei näy hyvin rakentanut tämmöisen rautalankamallin siitä mitä käytännössä tapahtuu vielä kiitokset tästä keskustelusta

arvoisa rouva puhemies

päästökauppa on oleellinen osa eun ilmastopolitiikkaa se on oikeastaan tärkein yhteinen työkalu päästökaupalla säädellään energiantuotannon ja teollisuuden aloilta tulevia päästöjä ja päästökauppa kattaa noin neljäkymmentä prosenttia koko eu alueelta tulevista hiilidioksidipäästöistä sen takia päästökauppadirektiivin uudistaminen oli aivan keskeinen osa eun kaksituhattakolmekymmentä ilmastopakettia jolla toimeenpannaan euroopan unionin pariisin sopimuksessa antamat sitoumukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nyt käsittelyssä oleva laki on puolestaan sitten suomen lainsäädäntöesitys hallituksen esitys siitä miten päästökauppadirektiivi toimeenpannaan suomessa sen verran täytyy vielä palata direktiivin käsittelyyn eussa että kun lähdettiin direktiiviä uudistamaan ja kun tällä päästökaupalla toimeenpannaan kaiken kaikkiaan neljänkymmenenkolmen prosentin päästövähennykset vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tätä sektoria koskien niin suomella oli tässä työssä kaksi tavoitetta toisaalta juuri se että päästökauppa uudistetaan niin että oikeuksia on riittävän niukasti kaupan jotta päästöoikeuden hinta nousee ja aidosti ohjaa toimijoita vähäpäästöisiin teknologioihin ja uusiutuvan energian tuotantoon ja toisaalta toinen näkökulma oli se että päästökauppajärjestelmään kuuluva päästöoikeuksien ilmaisjako järjestetään siten että suomelle keskeiset energiaintensiivisen teollisuuden alat pääsevät ilmaisjaon piiriin jotta tällaista kilpailukykyhaittaa suhteessa muihin maailmankolkkiin ei pääse syntymään nämä molemmat tavoitteet saavutettiin hyvin päästökauppa on kunnianhimoinen mutta samalla turvataan energiaintensiivisen teollisuuden asema nyt käsitteillä

nimenomaan määritellään maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakumenettely se siirtyy työ ja ja elinkeinoministeriöltä energiaviraston toimeenpantavaksi ja samalla

päästökauppaan liittyvän päästöjen tarkkailusuunnitelman toteutusta kevennetään yksinkertaistetaan sillä tavalla että se on toimijoitten kannalta helpompi todentaa tässä esityksessä on kaksi mielenkiintoista asiaa mitkä ovat herättäneet jonkin verran keskustelua

toinen on mahdollisuus että lakiesityksessä annetaan valtioneuvostolle valtuus päättää päästöoikeuksien mitätöinnistä päästöoikeuksien käytöstä siten että niillä katetaan päästökaupan ulkopuolisen niin sanotun taakanjakosektorin vähennystavoitteita tämä on hankalahko asia mutta yritän avata päästökaupan ulkopuolella jokaisella maalla on tietty päästövähennystavoite suomen tavoite on kolmekymmentäyhdeksän prosenttia ja osana tätä ilmastopakettia luotiin mahdollisuus että jos jäsenmaa muutamat jäsenmaat jotka sen mahdollisuuden saivat suomi mukaan lukien haluaa kustannustehokkuuden nimissä mitätöidä päästökaupan puolella olevia päästöoikeuksia se mitätöinti voidaan laskea päästövähennykseksi siellä päästökaupan ulkopuolella näin suomessa on aiottu tehdä koska päästövähennys saavutetaan matalammilla kustannuksilla käyttämällä tätä one off mekanismia toinen keskustelua jonkun verran herättänyt asia on se että tässä annetaan myös mahdollisuus mitätöidä päästökaupassa olevia päästöoikeuksia jos esimerkiksi hiilivoimaloita hallituksen kaavaileman hiilenkäyttökiellon mukaisesti suljetaan ennen aikojaan eli päästökaupan parissa olevien hiilivoimalaitosten suhteen on ollut huoli siitä että tapahtuuko todella päästövähennyksiä vai siirtyvätkö nuo vapautuvat oikeudet muille markkinoille ja tällä lainsäädännöllä annetaan nyt se mahdollisuus että pystytään vastaava määrä hiilidioksidipäästöjä mitätöimään päästökaupan parista jolloin hiilivoimaloitten sulkeminen paitsi fyysisesti lopettaa ne hiilidioksidipäästöt myös poistaa vastaavasti oikeuksia päästökauppamarkkinoilta

arvoisa puhemies eun päästökauppa ei menneinä vuosina ole toiminut aivan niin hyvin kuin on odotettu päästöoikeuksia on ollut liikkeellä liikaa ja hinnat ovat olleet hyvin matalalla tasolla nyt viime aikoina hinnat ovat onneksi nousseet ja siten päästökaupan ohjausvaikutus on myös parempi se kannustaa siirtämään investointeja rahavirtoja vähäpäästöisiin teknologioihin pian otetaan käyttöön uusi markkinavakausvaranto ja se toivottavasti vähentää ylimääräisiä päästöoikeuksia markkinoilta ja siten parantaa päästökaupan päästökaupan ohjausvaikutusta markkinavakausvarannon toiminnasta ei kuitenkaan vielä ole täyttä varmuutta joten mahdollisuus mitätöidä päästöoikeuksia on kannatettava asia mikä tämän lakiesityksen mukana nyt tulee näin voidaan varmistaa että kivihiilikielto ja muut mahdolliset kansalliset päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet todella vähentävät päästöjä myös kokonaisuutena eun tasolla se on olennaista päästövähennysten kannalta ja myös kannustinvaikutuksen näkökulmasta toivottavasti suomi siis myös käyttää tätä mitätöintimahdollisuutta strategisesti viisaalla ja oikein ajoitetulla tavalla ja siten myös kirittää päästövähennyksiä koko eussa sen sijaan hieman varauksellisesti voi suhtautua lakiesitykseen sisältyvään joustomahdollisuuteen päästökaupan ja taakanjakosektorin välillä ainakin siinä tapauksessa jos liikkeellä on liikaa päästöoikeuksia kuten nyt on ollut tilanne ilmastonmuutoksen kanssa on nyt sellainen että kaikki mahdollinen pitää tehdä kaikilla sektoreilla eikä pidä pyrkiä menemään siitä mistä aita on matalin joten toivon että joustomahdollisuutta käytetään harkiten arvoisa puhemies lakiesityksessä nyt toimeenpannaan kansallisesti myös säännöksiä päästöoikeuksien ilmaisjaosta tulevalla päästökauppakaudella ilmaisjako jatkuu suhteellisen avokätisenä ja tässä perusteena on hiilivuotoriski tähän mennessä monet yritykset ovat jopa tehneet rahaa näillä ilmaiseksi jaetuilla päästöoikeuksilla kun niitä on jaettu niin avokätisesti eikä ole sitten itse tarvinnut niitä niin on niitä ilmaiseksi saatuja oikeuksia sitten myyty eteenpäin tätä ei kyllä voi pitää oikein oikeudenmukaisena tai päästöjen kannalta viisaana toimintana joten toivon että tämä uusi ilmaisjako on paremmin mitoitettu kannustavampi itse näen että myös ilmaisjaon piirissä olevia yrityksiä ja toimialoja tulisi kannustaa vahvemmin päästövähennyksiin varsinkin kun elämme nyt aikaa jossa olemme saaneet ipccn madonluvut ilmastonmuutoksen katastrofaalisen nopeasti kehittyvästä trendistä ja sen erittäin haitallisista vaikutuksista voi ollakin että myös tämä koko ilmaisjakokuvio tulee vielä eu tasolla uudelleen tarkasteluun tässä ilmaisjaon logiikassa potentiaalista hiilivuotoriskiä torjutaan sillä että että hiilivuotoriskisiksi määritellyt toimialat ja niiden yritykset eivät joudu maksamaan päästöistään ja siten ajatellaan että tasataan kilpailuolosuhteita ja varmistetaan että yritykset eivät sitten kilpailusyistä siirry sellaisiin maihin missä päästökauppaa ei ole itse näen että parempi tapa kannustaa ja tasata näitä kilpailuolosuhteita sen sijaan että otetaan hiileltä hinta pois hiilivuotoriskisektoreiden laittaa hiilelle hinta näiden sektorien yritysten tuotteille jotka on tuotettu eun ulkopuolella missä sitä hintaa hiilelle ei kotitekoisesti ole laitettu eli kannatan kyllä ajatusta näistä hiilitulleista eun ulkorajoille siinä voitaisiin estää tätä hiilivuotoriskiä ja tasata yritysten kilpailuolosuhteita jos joka paikassa hiiltä ei hinnoitella ja todella laittaa sille hiilelle sitten hinta kotimaassa ja rajoilla sen sijaan että kilpailuolosuhteita tasataan niin että hiiltä ei hinnoitella meilläkään koska sitä ei hinnoitella muuallakaan eli toivoisin että että tulevina vuosina päästäisiin tätä logiikkaa tarkastelemaan uudelleen ehkä myös eun tasolla

arvoisa puhemies on todettava että nämä päästökauppa asiat eivät ole aivan selkeitä minulle mutta olen tästä

kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakolmekymmentä muutokset koskevat erityisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakumenettelyä vaadittavien tietojen toimittamista sekä päästöoikeuksien jakamista lailla toteutettaisiin myös kansallisia parannuksia kuten päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvien viranomaistehtävien siirto työ ja elinkeinoministeriöltä energiavirastolle toisin kuin työ ja ja elinkeinoministeriö nykyisin energiavirasto tulisi jatkossa perimään maksun ilmaisjaon myöntämistä koskevan asian käsittelystä työ ja elinkeinoministeriöltä on tarkoitus siirtää energiavirastolle yksi virka lakiin sisältyisi myös valtioneuvostolle annettava valtuus päättää päästöoikeuksien käytöstä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi jos joustoa käytetään alennettaisiin suomen huutokauppaamaa päästöoikeuksien määrää vastaavasti energia ja ilmastostrategiassa on arvioitu että jouston käyttäminen täysimääräisesti tarkoittaisi valtiolle yhteensä sadankuudenkymmenen miljoonan euron menetystä päästöoikeuksien huutokauppatuloihin kaudella kaksituhattakolmekymmentä arvio perustuu kahdenkymmenenkolmen euron keskimääräiseen yksikköhintaan suurin osa taakanjakosektorin päästövähennystoimista on kuitenkin tätä selvästi kalliimpia kuten ministerikin mainitsi valtioneuvosto voisi päättää myös päästöoikeuksien mitätöimisestä jos sähköntuotantokapasiteettia suljetaan suomen alueella kansallisten lisätoimien vuoksi

eri hallintopäätöksillä seuraisi että päästökauppaviranomaisen on vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi alkavaa päästökauppakautta varten hyväksyttävä jokaiselle päästökaupan piirissä olevalle laitokselle uusi erillinen päästöjen tarkkailusuunnitelma ja muutettava voimassa olevaa lupaa vastaavasti kun lupa ja tarkkailusuunnitelma olisi kerran erotettu toisistaan tarkkailua koskevat muut kuin merkittävät muutokset olisi mahdollista hoitaa tarkkailusuunnitelmaa päivittämällä ilman päästökauppaviranomaisen hallintopäätöstä

arvoisa puhemies kiitän edustaja sarkkista ja edustaja mäkipäätä erittäin asiantuntevista puheenvuoroista tähän problematiikkaan liittyen ihan muutama huomio päästöoikeuden hinnan nousu minkä edustaja sarkkinen nosti hyvin esille että se on onneksi nyt kohonnut ei ihan itsestään tapahtunut vaan noin vuosi sitten ympäristöneuvostossa tehtiin päätös millä tätä päästöoikeuksien markkinavakausvarantoon siirtämistä tehostettiin ja sen jälkeen hinnat lähtivät nousuun se oli ehdottomasti oikea toimi ja myös nyt sitten jatkossa jos sinne markkinavakausvarantoon todellakin näitä oikeuksia ylen määrin kertyy on sovittu siitä mekanismista miten niitä sitten mitätöidään ja pyritään pitämään se ohjaavuus joustomahdollisuus mikä liittyy tähän päästökaupan oikeuksien mitätöintiin ja sen hyödyn käyttämiseen päästökaupan ulkopuolella on varsin rajoitettu sitä muistaakseni kahdeksan jäsenmaata näitten neuvottelujen jälkeen saa käyttää muutaman prosenttiyksikön verran ja tuo mahdollisuus on kohdennettu juuri niille maille joilla on korkein päästövähennysprosentti ja nimenomaan tämän kustannustehokkuuden näkökulmasta aivan kuten edustaja mäkipää totesi ne päästövähennykset siellä päästökaupan ulkopuolella voisivat tulla huikean paljon kalliimmiksi ja sen takia sitten maa voi harkitessaan tätä joustoa käyttää ilmaisjaosta mistä edustaja sarkkinen pohti että onko se nyt ihan paikallaan nythän oikeuksia ei jaeta ilmaiseksi sen mukaan mitä kukakin nyt sattuisi haluamaan tai tarvitsemaan vaan se tapahtuu tämän vertailutason benchmarkingin mukaan jossa toimialan ikään kuin parhaat laitokset ovat se vertailujuttu minkä mukaan ilmaisoikeuksia saa sitten siltä osin kun teollisuuslaitos tarvitsee enemmän päästöoikeuksia ne täytyy ostaa ja sitten tätä vertailutasoa tiukennetaan koko ajan aina tehdään määräajoin tarkistuksia joten myös täällä ilmaisjaossa tätä kautta mennään sitten laitos laitokselta alaspäin jotta tuo ohjausvaikutus säilyy riittävänä

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat

sadan miljoonan korotuksen ajoneuvoveroon verovuodelle kaksituhattaseitsemäntoista ja nyt tuosta korotuksesta otetaan pois pois viisikymmentä miljoonaa toki sillä erotuksella aiempaan verotukseen että tässä painotetaan vähäpäästöisiä autoja vaikutus

keskiarvona on noin kaksikymmentä euroa tällä hallituskaudellahan on myös autoveroa alennettu kahdellasadalla miljoonalla euroalla mikä on osittain vauhdittanut meidän autokauppaamme muistan kuinka silloin kun tämä veroesitys tuotiin hallitusohjelman osana eduskunnan käsittelyyn salin vasemmalta reunalta autoveron alennusta arvosteltiin mutta nyt kun on katsottu tuottoja tässä on toiminut verotus juuri niin kuin se yleensä toimii että kun veroa on kevennetty sen dynaamiset vaikutukset ovat itse asiassa lisänneet kauppaa ja sitä kautta lisänneet myös verotuloja valiokunnassa on käyty keskustelua myös siitä millainen ohjaus olisi olisi itse asiassa liikenteen päästövähennystavoitteiden kannalta suotuisin ja tästä pääsen itse lempiaiheeseeni eli autoveroon meidän ihmisten aiheuttama osuus ilmastonmuutoksesta johtuu suurelta osin fossiilisten polttoaineiden käytöstä liikenne tuottaa noin viidenneksen maamme kasvihuonekaasupäästöistä ja osuus on pysynyt melko samana jo pitkään

jo tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun lopulta lähtien vaikka liikennemäärät ovatkin suomessa kasvaneet liikenteen päästöjä ovat hillinneet muun muassa puhtaammin palavat polttoaineet ja pakokaasuja puhdistavat katalysaattorit hiilidioksidipäästöt jatkoivat kuitenkin pitkään kasvuaan ollen suurimmillaan vuonna kaksituhattaviisi ja edelleen tehtävää riittää eu on nimittäin asettanut juuri liikenteen hiilidioksidipäästöille erittäin kunnianhimoisia tavoitteita vuonna kaksituhattaviisikymmentä päästöjen pitäisi olla kuusikymmentä prosenttia pienemmät kuin vuoden taso oli ja tähän on hyvin pitkä matka sillä vielä tälle vuosikymmenelle tultaessa päästöt olivat yhä noin neljä prosenttia vuoden päästöjä suuremmat samaan aikaan kansallisen energia ja ilmastostrategian mukaan kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjä on vähennettävä viisikymmentä prosenttia jo vuoteen mennessä hallituksen ilmastopolitiikan tavoitteiden mukaan maamme tulee lisäksi olla hiilineutraali vuoteen mennessä liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään ja laatuun fossiilisen polttoaineen kulutuksen vähentäminen onkin keskeisin keino liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tavoitteena onkin että vuonna liikenteen biopolttoaineiden laskennallinen osuus kaikesta käytetystä polttoaineesta olisi kolmekymmentä prosenttia tässä kaikessa avainasemaan nousee se että autokantamme täytyisi saada reippaasti uusiutumaan meillä kuitenkin autokanta vanhenee edelleen on vanhentunut yhtäjaksoisesti jo lähes vuosikymmenen ajan keskimääräinen teillämme päivittäin kulkeva henkilöauto on jo lähes kaksitoista vuotta vanha romutettavana rekisteristä poistettujen henkilöautojen keski ikä on meillä nyt jo lähes kaksikymmentäyksi vuotta maamme autokanta on näin euroopan vanhimpia ja itse asiassa pohjoismaiden vanhin norjassa ja ruotsissa henkilöautojen keski ikä on noin kymmenen vuotta ja tanskassa jopa alle yhdeksän vuotta kymmenen viime vuoden aikana olemme henkilöautoliikenteessä siirtyneetkin näin itä euroopan maiden sarjaan pohjoismaisesta seurasta vaikka kuluvalla hallituskaudella olemmekin alentaneet autoveroa niin tästä vuodesta on tulossa lopulta kuitenkin kaikkien aikojen vanhojen autojen tuontivuosi veroteknisten muutosten myötä saksasta ja erityisesti ruotsista haetaan nyt isokokoisia kuluttavampia ja enemmän päästäviä pääasiassa dieselkäyttöisiä autoja auton ostajan kannalta järkevää maamme kannalta järjetöntä tämä täytyy korjata nopeasti jo kuusikymmentä vuotisjuhliaankin viettänyt väliaikainen autovero olisi nyt siis minun mielestäni tämän korjausliikkeen jälkeen syytä haudata kokonaan näin autoverokertymään siirtyvä miljardin euron aukko paikattaisiin esimerkiksi ajoneuvoverolla ja ja osittain auton muulla käytöllä samaan aikaan autoveron poistuessa uuden auton hinta laskisi noin seitsemäntuhattaviisisataa euroa ja maamme autokanta alkaisi muuttua nuorempaan ekologisempaan ja turvallisempaan suuntaan kovinkaan suurta korotusta ei muihin veroihin kun osa siirtyisi auton käyttämiseen ja uusien autojen hinnan lasku tarkoittaisi myös lisääntyvää autokauppaa ja sitä kautta myös lisääntyviä verotuottoja tieliikenteen tietokeskus tt on laskenut että autoveron poisto laskisi liikenteen co päästöjä vuoteen mennessä noin seitsemänsataatuhatta tonnia autoveron jättämä aukko olisi siis täytetty ja liikenteen verotuotto olisi itse asiassa nykyistä vakaampi riippumatta siitä kuinka monta autoa minäkin vuonna myydään meidän autoilijan kustannuksia tämä lisäisi kolmisenkymppiä kuussa eli olisi paljon muita keskusteluissa olleita malleja edullisempi ja oikeudenmukaisempi ja tämän myötä myös meidän ajoneuvovero edustaisi eun keskitasoa nyt olisi minun mielestäni oikea aika tehdä päätös autoveron poistosta se voisi tapahtua yhden vaalikauden aikana esimerkiksi neljässä viiva kuudessa vuodessa ja niin kuin valtiovarainministeri petteri orpo on esittänyt päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen autoverosta luovuttaisiin ensin tämä olisi hyvä alku ja kannustaisi hankkimaan ensisijaisesti tällaisia autoja autoveron painopiste siirtyisi saastuttamiseen ja auton käyttämiseen uusien autojen päästöistä katosi vuosikymmenessä kolmannes myös typen oksidi ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet tätä kehitystä tulee nyt ennen muuta vauhdittaa eikä jarruttaa ja siksi autoverosta olisi järkevää luopua se olisi myös ympäristöteko

arvoisa

mennessä päästöjen alentaminen edellyttää muun muassa julkisen liikenteen lisäämistä liikenteen kattavaa sähköistämistä sekä henkilöautoliikenteen päästöjen alentamista ajoneuvovero on keskeinen työkalu jolla ohjataan valitsemaan vähäpäästöinen kulkuneuvo edellyttää että ajoneuvoveron ohjausvaikutusta vahvistetaan entisestään tämä edellyttää että pienempipäästöisten ajoneuvojen veroa leikataan ja vastaavasti suurempipäästöisten autojen veroa voidaan korottaa nyt hallitus esittää ajoneuvoveron perusveron alentamista vuositasolla yhteensä viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla siten että alennus kohdennetaan ajoneuvoille joiden hiilidioksidipäästö on enintään noin kaksisataa grammaa kilometriltä veronalennus koskee myös suurempipäästöisiä autoja sillä liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on noin sataviisikymmentäyhdeksän grammaa kilometriltä uusien ajoneuvojen päästöt ovat vielä tätä alemmat sillä vuonna kaksituhattakahdeksantoista rekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan keskimäärin satakuusitoista grammaa kilometriltä hallituksen esityksessä veronkevennyksen paino on siis lievästi vähäpäästöisissä ajoneuvoissa mutta esitystä ei voi pitää suomen ilmastotavoitteiden mukaisena sekä hallituksen esityksessä että ympäristöministeriön lausunnossa on todettu että ajoneuvoveron muutosten ympäristövaikutus on kaikkiaan vähäinen

tulisi kiristää siten että se kannustaa erityisesti sähköautojen sekä sähköllä ladattavien hybridien hankintaan päästöjen vähentäminen onnistuu tehokkaimmin kun lisätään pienipäästöisten uusien autojen hankintaa sillä nyt hankittavat uudet autot ovat liikenteessä vielä vuosien jälkeen siksi ajoneuvoveron alennukset tulisi kohdistaa pelkästään niihin ajoneuvoihin joiden päästöt ovat alemmat kuin ensirekisteröidyissä henkilöautoissa keskimäärin elikkä arviolta satakuusitoista grammaa kilometriltä samalla ajoneuvoveron päästöporrastusta tulisi kiristää vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tasosta siten että sähköautojen ja kaikkien ajoneuvojen vero laskee enemmän kuin hallituksen esityksessä ja kaikkien suurempipäästöisten autojen ajoneuvoveroa taas vastaavasti korotetaan edellä olevan perusteella ehdotan että eduskunta hyväksyy

vastalauseessa olevan lausuman joka siis kuuluu eduskunta edellyttää että hallitus toimeenpanee ajoneuvoverolain liitteen muutoksen seuraavasti ajoneuvoveron perusvero pysyy vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tasolla niillä ajoneuvoilla joiden hiilidioksidipäästö on satakuusitoista grammaa kilometriltä

arvoisa rouva puhemies edustaja heinonen käytti pitkän perusteellisen puheenvuoron jossa hän käsitteli erityisesti autoveroa mutta nyt on ajoneuvoveron laskemisesta kysymys tämä on kyllä tosi erikoinen esitys siinä mielessä tarkoituksena on että painopistettä siirretään auton ostamisesta ja omistamisesta sen käyttöön vuosittaisen ajoneuvoveron muodossa tai sitten kulutukseen polttoaineeseen tai ehkä jatkossa tietulleihin tai johonkin muuhun järjestelmään perustuvaan käyttöön perustuvaan niin niin tämä on täysin tämän kehityksen vastainen elikkä jos edustaja heinonen tarkoitti että ensi vaalikaudella jatkettaisiin sitä linjaa että autoveroa kevennetään ja auton käyttöön perustuvaa verotusta vastaavasti kiristetään niin hän todennäköisesti ollessaan jo todella tätä mieltä ei voi mitenkään hyväksyä tällaista vuonna kaksikymmentä voimaan astuvaa esitystä joka toimii täysin päinvastaiseen suuntaan

tuli hirveän kovalla kiireellä siten että siitä ei voitu pyytää valmisteluvaiheessa lausuntoja ympäristöministeriö ja liikenne ja viestintäministeriö ovat todenneet hyvin kriittisesti valiokuntakuulemisessa että tämä on täysin meidän ilmastotavoitteiden ja liikenteelle asetettujen päästötavoitteiden vastainen lakiehdotus kiinnitän huomiota myös siihen että valiokunta toteaa suora lainaus valiokunta on valmis hyväksymään esityksen osana budjettisopua esitetystä kritiikistä huolimatta elikkä tehdään tällaisia meidän ilmastonmuutoksen torjunnan ja liikenteen ilmastopäästöjen vähentämisen kannalta hyvin ristiriitaisia esityksiä vain sen takia että ne ovat jonkun mulle sulle budjettisopupaketin osa ja vielä niin että tämä ei koske ensi vuoden budjettia vaan siirtyy seuraavalle vaalikaudelle vuodelle kaksituhattakaksikymmentä todella todella todella merkillistä ja niin kuin täällä todetaan että vaikka tässä marginaalinen ohjausvaikutus on niin kuten tässä mietinnössäkin todetaan sekin todennäköisesti liikennesuoritteen kasvun myötä sitten poistuu elikkä täytyy todeta että jos edustaja emma kari tässä myöhemmin tulee esittämään tämän lakiehdotuksen hylkäämistä niin saatan pyytää toisen puheenvuoron kannattaakseni

arvoisa rouva puhemies edustaja joona räsänen tuossa aikaisemmin luki vastalause ehdotuksen ja ja ennen kuin sitä ehdotusta kannatan sanon muutaman sanan olin eilen heinolassa eurooppalaisittain e seitsemänkymmentäviisi tien linjauksen keskustelutilaisuudessa jossa myös näitä ajoneuvoliikenteen ja ylipäätänsä suomalaisen liikenteen ilmastopäästöjä käytiin läpi jäi mieleen mielenkiintoinen yksityiskohta jonka kirjoitin ihan paperinkulmallekin eli kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöistä yhdeksänkymmentäkolme prosenttia on tieliikenteestä kotoisin neljä prosenttia on vesiliikenteen osuus lentoliikenteen osuus on kaksi prosenttia ja ja vielä raideliikenteellekin jäi yksi prosenttia näistä kasvihuonepäästöistä hallitus on itselleen ja suomi on itselleen asettanut ilmastotavoitteita joita kuitenkaan nyt hallituksen esitys ei lähde seuraamaan vaan kulkee osaltaan toiseen suuntaan ajoneuvovero on keskeinen työkalu ilmastotavoitteiden toteuttamiselle ja alentamiselle ja olisikin toivottavaa että tässä hallituksen esityksessä olisi vähän enemmän haastetta itselle eduskunnalle ja ja kaikille tiellä liikkujille on tietenkin tärkeätä myös huomioida se ettei ajoneuvokannan uudistamisessa aseteta kohtuuttoman paljon kannettavaa pienituloisille ihmisille joilla usein voi olla käytössä ajoneuvo käytössä ajoneuvo jossa jossa päästöt ovat korkeampia vaan pystyttäisiin löytämään tasapaino etenemisen suunnassa ja nopeudessa mutta myös niin että ajoneuvokantaa voidaan uudistaa kestävällä tavalla ja silloin pitäisi pääpainon olla nimenomaan näissä ökymaastureissa ja juppiskoottereissa niin kuin toisissa yhteyksissä puhutaan näin ollen kannatan edustaja räsäsen tekemää vastalauseen lausumaehdotusta

arvoisa puhemies on helppo kyllä yhtyä edustaja uotilan näkemyksiin siitä että tämä on hyvin hyvin erikoinen esitys tuoda eduskuntaan tässä ajassa iltalehti uutisoi tämän esityksen otsikolla eilen puhuttiin hurskaita ilmastosta tänään suomen hallitus jatkaa

valmistelussa ei ole voitu käyttää hyödyksi esimerkiksi ympäristö tai liikenne ja viestintäministeriön asiantuntemusta asiantuntemusta molemmat ministeriöt ovat tuoneet esiin kuulemisen yhteydessä liikenteelle asetetut vaativat päästövähennystavoitteet ja pitäneet tätä esitystä niille vastakkaisena eli tämä esitys on jo olemassa olevien päästötavoitteiden vastainen jotka ovat riittämättömiä

me emme missään nimessä voi olla tässä ajassa hyväksymässä tätä esitystä ja koska tämä on aivan selvästi ilmastotavoitteiden vastainen esitän tämän lakiesityksen hylkäämistä

se oli nimenomaan puheenvuoro jossa halusin tarkastella tätä kokonaisuutta isompaa kuvaa ja isompaa kokonaisuutta ja silloin jos lähtisimme autoverosta luopumaan niin se luonnollisesti tarkoittaisi ajoneuvoveron korotusta ja ja nyt kun ole tehty päätöstä autoverosta luopumiseksi tämäntyyppinen korjausliike ajoneuvoveron puolella on ehkä pitkien etäisyyksien maassa jollain tavalla myös perusteltu varsinkin kun se nyt tehdään niin että se kohdentuu vähäpäästöisempiin autoihin tai se painopiste on siellä

hankkimiseen vaan mieluumminkin auton käyttämiseen ja niin poispäin eli etsitään aidosti niitä toimenpiteitä joilla joilla voidaan liikenteen päästöihin vaikuttaa niin kuin itse totesin ihmisten aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta suurin osa johtuu nimenomaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja sen takia autokannan uusiutuminen ja ja sen vauhdittaminen on tässä ensiarvoisen tärkeää

rouva puhemies tässä sdpn vastalauseessa kerrottiin että perusvero pysyy samalla tasolla ja toisaalta ajoneuvoveroa lasketaan siellä missä on alempia päästöjä ja sitten nostetaan siellä missä päästöt ovat korkeammat minusta tämäkin kuulostaa vähän sellaiselta sulle mulle politiikalta kun

verotuotto pidetään neutraalina jos lähdetään aidosti hakemaan ilmastotavoitteita niin kuin pitää koska liikenne on todellakin yksi aiheuttaja ilmaston epäpuhtauksissa niin kyllä oma näkemykseni on että jos nopeasti halutaan tuloksia niin polttoaineiden sekoitevelvoite on asia mihin pitää nopealla aikataululla puuttua näin saadaan tuloksia aikaiseksi ja kaikki suomalaiset pääsevät mukaan tähän ja se on sen hintainen ratkaisu että meillä kaikilla on myös varaa siihen täällä on myös paljon puhuttu sähköautoista

itse tässä vaiheessa arvioin mutta nopeat toimenpiteet saadaan aikaiseksi polttoaineiden sekoitusvelvollisuudella edustaja mika kari puhui täällä kasvihuonepäästöistä ja lentoliikenteestä joka aiheuttaa sen kaksi prosenttia nyt jos halutaan myös näissä asioissa isoja ratkaisuja aikaan niin kovasti ihmettelen sitten että täällä esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto julkisuudessa ainakin kertovat että lentoliikenteen maksuilla veroilla pystyttäisiin hakemaan hyvää ratkaisua ei se ei se pelkästään niillä korjaannu kyllä meidän pitää puuttua tähän isoon kysymykseen ja silloin meidän pitää puuttua biopolttoaineisiin
arvoisa rouva puhemies

monet asiantuntijat ovat todenneet että biopolttoaineisiin heittäytyminen aivan niin kuin suin päin voi olla aika kohtalokas valinta pitemmällä aikavälillä mitä tulee lentoliikenteeseen totta kai se meidän kotimaan päästöissä on pieni osa mutta jos ajatellaan globaalilla tasolla niin kyllä lentoliikenne on yksi pahimpia ilmastonmuutoksen tekijöitä ja on ihme jos marginaalisesti uskallettaisi myöskin suomen tasolla ruotsin tapaan puuttua sitten edustaja heinoselle olemme aivan samoilla linjoilla siitä että liikenneteknologian polttoaineteknologian moottoriteknologian ja muiden muiden muutosten takia tämä vanha veronkeräämistapa ei tuota sitä hyvinvointiyhteiskunnan tarvitsemaa verotuottoa liikenteestä ja varmaan molemmat olemme sitä mieltä että sitä tuottoa tarvitaan tarvitaan jatkossakin täytyy siirtämään painopistettä omistamisesta kulutukseen ja se varmasti tulee merkitsemään myös sitä että täytyy ihan oikeasti lähteä puhumaan niin ruuhkamaksuista kuin tietulleistakin ja niin edelleen jatkossa kahdestoista joulukuuta liikenne ja viestintäministeriön virkamiestyöryhmä tulee antamaan virkamiesraportin siitä mitä on tehtävä jotta päästään siihen tavoitteeseen puolittaa liikenteen päästöt vuoteen kolmessakymmenessä mennessä ja tehdä liikenteestä vuoteen neljässäkymmenessäviidessä mennessä päästötöntä mitä se merkitsee mitä täytyy tehdä ja olen aivan varma että siitä tulee aika paljon pohdittavaa meille ihan oikeasti ne ratkaisut eivät tule olemaan helppoja ja ne eivät tule olemaan kaikkia miellyttäviä mutta se hinta meidän pitää valmistautua maksamaan mikäli aiomme itse päättämistämme ilmastotavoitteista huolehtia lopuksi arvoisa puhemies kannatan edustaja emma karin tekemää hylkäysesitystä

itsekin uskon että se joulukuun kahdestoista päivä tuleva raportti on haasteellinen ja edellyttää kyllä meiltä suuria päätöksiä nyt jos tuossa edustaja uotilakin vähän peräänkuulutti että mitä tehdään kuvitella että yhtenä esityksenä sieltä tulee liikenteen voimakas sähköistyminen ja sähköautojen ja hybridien tulo kysynkin nyt edustaja uotilalta oletteko valmis maksamaan sen hinnan mitä sähköautot tänä päivänä maksavat ja esitättekö sitä omille äänestäjillenne että se on se ratkaisu itse hakisin sellaista ratkaisua mihin suomalaisilla itse asiassa tässä tilanteessa on varaa meillä ei keskivertosuomalainen pysty vielä sähköautoa ostamaan moneen vuoteen jos uuden auton hankinnasta on kyse niiden hintakehitys pitää saada selvästi lähemmäs polttomoottoriautoja jotta niistä tulee niin sanottuja kaiken kansan

edustaja pakkanen suoraan kysyi kyllä se haaste on ilman muuta sähköautoteknologia on vielä kallista ja akkuteknologia on vielä haasteellinen elikkä autojen käytettävyys varsinkin meidän olosuhteissa on vielä haasteellista mutta joka tapauksessa uskon että tämä virkamiestyöryhmä tulee kyllä esittämään että meidän on päästävä nopeammin sähköistämisessä eteenpäin kuin mitä tähän mennessä on kaavailtu kyllä se varmaan sitten pistää miettimään millä tavalla me kompensoimme millä tavalla me huomioimme välttämätöntä liikennettä millä tavalla me huomioimme pitkiä etäisyyksiä millä tavalla me huomioimme tulotasoja ja sillä tavalla että haastetta seuraavalle

arvoisa puhemies tämä keskustelu nyt jo menee vähän tämmöiseen tulevaisuushahmotteluun se on mielestäni enemmän kuin tervetullutta ja paikallaan kun puhutaan liikenteestä ja autoilusta ja ennen muuta siitä minkälaisia päästöjä liikenne aiheuttaa en välttämättä ihan kauhean kaukaisena kuitenkaan näe sitä että meillä sähköautoissakin tapahtuu aika isojakin harppauksia siihen suuntaan että ne tulevat yhä useampien saavutettaviksi japanista on jo kantautunut tietoja muun muassa siitä kuinka toyota on tuomassa vuonna täysin uuden sähköauton jonka jonka akut perustuvat uudenlaiseen tekniikkaan ja ja latautuvat uudella tavalla ja keskustelua on ollut paljon myös siitä että näiden autojen hinnat tulevat laskemaan mutta on totta että että meillä ilmasto tekee ehkä jonkinlaisia haasteita

arvoisa puhemies olen hyvin iloinen siitä että täällä nousi tämä sähköautokysymys esille siinähän nimenomaan ollaan tämän ongelman ytimessä paljon mieluummin olisin täällä käsittelemässä esitystä siitä miten me käyttäisimme viisikymmentä miljoonaa rahaa siihen miten me voimme edistää sähköautoilua esimerkiksi vihreät ovat esittäneet

bensiinikäyttöisten autojen verotusta madalletaan mikä ei ole meidän mukaista eikä myöskään edistä

käsillä käsillä olevassa aiheessa nousivat esille sähköautot ja on suuri ilo kuulla että yhteisesti viemme viemme tätä eteenpäin että sähköautojen käyttöä lisättäisiin suomessakin on tietysti hieno asia myöskin se että pystymme tätä tuotannonalaa edistämään ja sähköautojen käyttöä maailmassa myös täällä suomessa kun aloitamme akkumineraalituotannon sähköautoihin terrafamen

monimetalliyhtiössä se on kyllä semmoinen uutinen että jos ajatellaan sitä siltä kannalta mitä tällä kaudella on tehty terrafamen osalta päätöksiä meillä täällä eduskunnassa ja hallituksen toimesta on tehty niin on ilo ilo huomata nyt että pystymme edistämään sähköautojen käyttöä myös sen osalta sitten että akkuihin voidaan tuotantoa tehdä suomessakin toivotaan että pystytään akkuja tuotantoa jatkossa pystytään akkuja tuotantoa jatkossa sitten tekemään myöskin suomessa ollaan tässä myös edistyksellisiä

arvoisa herra puhemies on hienoa tietysti ajatella näin että

sähköautot ja akkuteollisuus tulevat nopeasti markkinoille yhtä lailla silloin me tuemme vahvasti niin kuin itse myös koen että kainuu ja talvivaara tarvitsevat tuen niin että sieltä voidaan louhia mutta on pikkuisen ristiriitaista ajatella näin että vastustetaan talvivaaran kaivostoimintaa mutta sitten kuvitellaan että sähköautot on kuitenkin nopeasti saatava edullisesti meidän markkinoille henkilökohtaisesti en pidä siitä että täällä selvästi verovaroin tuetaan kalliiden sähköautojen ostoa vaan lähtisin siitä että polttoaineen sekoitevelvoite on se mihin meillä kaikilla suomalaisilla on varaa meillä on jo nyt autot semmoisia missä voidaan käyttää tätä edullista polttoainetta tehdään sillä se ilmastoteko sitten kun tekniikka kehittyy ja sähköautot tulevat markkinoille ja ne ovat meidän kaikkien saatavilla niin pitää muistaa että jos suomessa myydään semmoinen satakaksikymmentätuhatta autoa niin meillä on kuitenkin kolme miljoonaa ja jos näihin kolmeen miljoonaan autoon saadaan ympäristöystävällinen polttoaine niin se on paljon tehokkaampaa ilmastonsuojelua kuin tämä uusien autojen veroetu ja ja sitä kautta tuhansien autojen tukeminen täällä on kovasti aina arvosteltu että hyväosaisille annetaan verotukia uuden auton osto on nimenomaan hyväosaisten tukea eli aika mielenkiintoinen linjaus

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön yksitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja sarkkisen tekemää

esitellään päiväjärjestyksen

yhdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yhdeksäntoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hansel oy nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ensimmäisen ja kolmannen pykälän muuttamisesta ehdotuksen tavoitteena on ensisijaisesti mahdollistaa hansel oyn kuntahankinnat oyn toiminnan yhdistäminen ehdotuksessa esitetään että hanselin asiakkaina voisivat jatkossa olla myös kunnat kuntayhtymät evankelisluterilainen kirkko ortodoksinen kirkko ja keva samalla lakia muutettaisiin niin että hansel oyn osakkeenomistajina voisivat olla muutkin kuin valtio talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa ehdotusta on pidetty lähtökohdiltaan kannatettavana uudistuksella voidaan vähentää organisaatioiden päällekkäistä hallintotyötä saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa erityisesti kansainvälisten hankintojen tehokkuutta talousvaliokunta pitää ehdotusta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana ehdotukseen liittyvät kriittiset näkökohdat koskevat lähinnä hankintamarkkinoiden toimivuutta ja pk yritysten asemaa hankintakentässä huolenaiheina ovat ennen muuta mahdollinen hankintojen liiallinen keskittyminen hanselille ja pk yritysten mahdollisuudet päästä mukaan hankintamarkkinoille talousvaliokunta pitää keskeisenä

turvata pk yritysten osallistuminen hankintamarkkinoille vaikka talousvaliokunta pitää asiantuntijakuulemisessa esitettyjä huolenaiheita perusteltuina valiokunta kiinnittää huomiota siihen että julkisten hankintojen kokonaisvolyymi vuositasolla on noin kolmekymmentäviisi miljardia euroa josta hanselin ja kl kuntahankintojen osuus on yhteensä noin yksi kaksi miljardia euroa volyymiltään suurin osa hankinnoista tehdään yhteishankintajärjestelyjen ulkopuolella talousvaliokunta korostaa lisäksi ettei esitys merkitse sitä että hanselin asiakkaille syntyisi velvoitetta käyttää hankinnoissaan hanselin palveluita

arvoisa puhemies talousvaliokunta painottaa erityisesti hankintalain tarjoamia keinoja yritysten markkinoille pääsyn helpottamiseksi ja pk yritysten aseman turvaamiseksi hankintoja tulee tehdä myös sellaisina kokonaisuuksina että pienemmätkin toimijat pääsevät osallistumaan ja kuntien hankintoihin muutoinkin kuin alihankkijoina tätä voidaan helpottaa erityisesti hankintojen jakamisella tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin

arvoisa puhemies talousvaliokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen lisäksi talousvaliokunta ehdottaa että eduskunta antaa suostumuksensa hansel oyn ja kl kuntahankinnat oyn omistus ja yritysjärjestelyyn jossa suomen valtio lakkaa olemasta hansel oyn ainoa omistaja siten että valtiolla säilyy edelleen määräysvalta yhtiössä talousvaliokunta on ollut yksimielinen tässä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään

neljästoista asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

herra puhemies hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ahvenanmaan itsehallintolain kolmannenkymmenennen pykälän muuttamisesta ja perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön ja esittelen nyt tämän mietinnön hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi itsehallintolain kohtaa joka koskee kuluttajaneuvonnan järjestämistä kuluttajansuoja on valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluva asia voimassa olevan sääntelyn mukaan kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mukaan maistraatille kuuluvista tehtävistä maakunnassa huolehtivat maakunnan viranomaiset maakunnan ja valtion välisen sopimuksen mukaan nyt tätä ehdotetaan muutettavaksi niin että otetaan huomioon kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien siirtyminen valtakunnassa maistraateilta kilpailu ja kuluttajavirastolle eli ilmaisu maistraatille korvattaisiin ilmaisulla kilpailu ja kuluttajavirastolle sinänsä perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena hallitus on ehdottanut että koska tällä esityksellä on yhteys valtionhallintoa koskeviin uudistuksiin niin tämä pitäisi käsitellä kiireellisenä perustuslain pykälän toisessa momentissa säädetyllä tavalla ja perustuslakivaliokunta on tätä asiaa käsitellyt ensinnäkin itsehallintolakia voidaan muuttaa vain eduskunnan ja maakuntapäivien yhtäpitävin päätöksin eduskunnassa päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin perustuslain muuttamisesta on säädetty yleisesti ottaen perustuslakivaliokunta on perustuslain suhteelliseen pysyvyyteen ja valtio oikeudelliseen asemaan liittyvien näkökohtien vuoksi pitänyt tärkeänä että perustuslain tekstin muutokset käsitellään pääsäännön mukaan perustuslain pykälän ensimmäisen momentin mukaisessa niin sanotussa normaalissa perustuslain säätämisjärjestyksessä perustuslakivaliokunta on myös pitänyt hyvin tärkeänä ettei perustuslain kiireellistä muuttamismenettelyä käytetä muutoin kuin pakottavissa tilanteissa tämä sama periaate soveltuu myös pysyväisluonteisten poikkeuslakien säätämiseen perustuslain voimassaolon aikana eduskunta on viisi kertaa käsitellyt ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista eduskunta on kolme kertaa vuosina kaksituhattakaksi kaksituhattakymmenen ja kaksituhattaneljätoista jättänyt lakiehdotuksen perustuslakivaliokunnan mietinnössä esitetyn kannan mukaan lepäämään seuraavien eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin perustuslain momentin mukaisesti kahdesti vuonna kaksituhattayhdeksän eli aivan keskellä vaalikautta eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt itsehallintolain muuttamista koskevat lakiehdotukset perustuslain seitsemännenkymmenennenkolmannen pykälän toisen momentin mukaisessa kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä tätä hallituksen esitystä käsitellessään perustuslakivaliokunta on päätynyt lopputulokseen jonka mukaan nyt ehdotettavalle muutokselle esitetyt perustelut eivät ottaen huomioon yhtäältä säännöksen säätämisajankohdan eli näin lähellä vaaleja ja toisaalta ahvenanmaan itsehallinnon ja itsehallintolain perustuslain mukaisen erityisaseman

yhteensä riittävästi puolla itsehallintolain muutoksen käsittelemistä perustuslain seitsemännenkymmenennenkolmannen pykälän toisen momentin mukaisessa kiireellisessä menettelyssä tämän vuoksi valiokunnan mielestä itsehallintolain muutosten säätämisjärjestystä ei ole syytä arvioida perustuslain tekstimuutoksista ja ja pysyväisluonteisista poikkeuslaeista olennaisesti poikkeavasti ja sen vuoksi lakiehdotus on asianmukaista käsitellä normaalissa perustuslain säätämisjärjestyksessä

arvoisa puhemies

jotka ruokkivat fyysistä passiivisuutta älypuhelimet tabletit pelikonsolit ja tietokoneet vähentävät kiinnostusta ulkoleikkeihin ja liikuntaan niinpä liikkumisen terveysvaikutuksia ja hauskuutta tulisi korostaa tutustuttamalla lapsia eri lajeihin ja ja harrastusmahdollisuuksiin arvoisa puhemies mitä yhteiskunta voi tehdä rohkaistakseen lapsia ja nuoria liikuntaharrastusten pariin yksi tärkeä tekijä on tietysti harrastusten hinta valtion tulee tukea ja eri lajien kohtuuhintaista harrastamista lisäksi valtion tulee tukea kuntia liikuntapaikkojen ja olosuhteiden kehittämisessä tällaiset sijoitukset tuovat pitkällä tähtäyksellä hyviä tuloksia sillä liikuntaharrastukset ehkäisevät syrjäytymistä parantavat kansanterveyttä ja vähentävät esimerkiksi päihteiden käyttöä eräs tärkeä asia on myös huippu urheiluun panostaminen mitä saamme siitä kun suomalainen urheilija tai joukkue menestyy kansainvälisesti esimerkiksi maailmanmestaruus tai olympiatasolla maineen ja kunnian lisäksi saamme nuorille esikuvia jotka rohkaisevat liikuntaharrastusten pariin arvoisa puhemies liikuntaharrastuksia on hyödyllistä jatkaa myös aikuisena mitä useampi harrastaa säännöllistä liikuntaa sitä useampi myös pysyy pidempään ja elää pidempään liikuntaharrastukset usein myös auttavat omaksumaan muuten terveellisiä elämäntapoja kuten terveellisen ruokavalion ja päihteettömyyden liikunnalla on iso kansanterveydellinen merkitys jota meidän pitää ylläpitää ja vaalia nyky yhteiskunnan oloissa liikunnan harrastamismäärien kasvattaminen vaatii johdonmukaista panostusta erityisesti lasten ja nuorten liikuntatottumuksiin arvoisa puhemies tällä hetkellä valtion rahoitus liikuntaan perustuu veikkauksen rahapelitoiminnan tuottoihin veikkausvaroista rahoitettava valtion liikuntabudjetti on noin sataviisikymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa budjettirahoituksen osuus on tyypillisesti ollut vain noin miljoona euroa vuodessa budjettirahoituksen osuutta onkin syytä nostaa veikkauksen tuotot ovat pienentyneet kaksituhatta luvulla rahapelimarkkinan muuttuessa veikkaus on monopoliasemastaan huolimatta kohdannut jatkuvasti lisääntyvää kansainvälistä kilpailua sillä internetin myötä suomalaisilla on mahdollisuus pelata lähes missä tahansa ihmisen koko elämän mittaista liikuntaharrastusta liikunnallisen aktiivisuuden lisäämistä tulisikin tukea paljon nykyistä laajemmin budjettirahoista tämä tulisi nähdä sijoituksena joka tulee moninkertaisena takaisin paremman kansanterveyden ja väestön hyvinvoinnin myötä

arvoisa herra puhemies valmistunut liikuntapoliittinen selonteko sisältää syvän huolen suomalaisten vähäisestä liikkuvuudesta mutta ennen kaikkea ratkaisuehdotuksia myönteisellä asenteella tälle asialle on jotain tehtävissä itsekin kuulun siihen sukupolveen joka aika lailla mukisematta polki pyörällä useamman kilometrin koulumatkat ja harrasti huomaamattaan liikuntaa sillä kotipihalla pelattiin neliskaa ja oltiin muutenkin liikkeellä vanhemmilta ei kyselty kyytejä kovin herkästi ja sama tilanne oli myös kavereilla kun ajattelen aikaa neljänkymmenen vuoden taakse eipä ollut juurikaan pyöreitä tai suorastaan ylipainoisiksi kutsuttavia lapsia ja nuoria omissa ikätovereissani sen sijaan opettajantyössä olen päässyt kahdenkymmenen vuoden aikana näkemään trendin ylipainoisten lasten määrän kasvusta yläkouluikäisten joukossa selityksiä yhä vähäisemmälle liikkuvuudelle löytyy vapaa ajan harrasteiden muuttumisesta yhä staattisemmaksi paikallaan pysyväksi esimerkiksi tietokoneen ääressä istuvaksi pelaamiseksi toki siinäkin on joukkuepelaamista ja kavereiden kanssa olemista mutta hiirisormen lisäksi juuri muuta liikuntaa ei tule yhdistettynä virvoitusjuomien ja epäterveellisen ruuan tiuhaan nauttimiseen ollaankin huonon kunnon ja ylipainon reseptin äärellä nykyhallituksen aikana jalkautui peruskouluihin liikkuva koulu hanke jolla pyrittiin rahoittamaan liikkumiseen kannustavia välineitä kouluihin opettajia koulutettiin tekemään oman oppiaineensa opettamisesta liikunnallisempaa ja kannustamaan oppilaita pois pulpetin äärestä rehtorit raivasivat lukujärjestyksiin tilaa pitkille välitunneille jolloin sählyn tai jonkin muun joukkuelajin pikamatsiin tarjoutuu tilaisuus oppilaita koulutettiin antamaan ohjattua välituntiliikuntaa koulukavereilleen palaute liikkuva koulu hankkeesta on ollut niin että se on laajenemassa varhaiskasvatukseen ja toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoiden keskuuteen varhaiskasvatusohjelmaan on vuosille kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkaksi jaksotettu neljä miljoonaa valtion varoista toinen mokoma pitää löytyä kunnilta lapset mukautuvat jo pienenä perheensä liikkumistottumuksiin aktiivisen perheen lapset säilyttävät toimeliaan tapansa ja aktiivisen osallistumisen liikkuvaan leikkiin passiivisten perheiden lapset ovat parin kolmen vuoden ikään luontaisesti aktiivisia mutta sitten alkavat perheen tavat tarttumaan on hyvä että jo varhaisessa vaiheessa tarjotaan mahdollisuutta aktiivisempaan lapsuuteen pelien ja leikkien kautta toiselle asteelle suuntautuvaan hankkeeseen on budjetoitu määrärahaa neljä miljoonaa vuodessa ajanjaksoille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyksi tämä niin ikään edellyttää kunnan mukaantuloa toisella puolikkaalla oppilaitoksia on ilmoittautunut hankkeeseen toistaiseksi harmillisen vähässä määrin koetaanko ikäryhmä haasteellisesti haasteellisesti tavoitettavaksi eikö hanketta ole markkinoitu tarpeeksi vai ovatko opettajat kadottaneet fokuksensa edistää tiedonsaannin lisäksi myös terveellisiä elämäntapoja kaiken kaikkiaan liikkuva koulu hanke pyrkii estämään pelottavan vision toteutumisen jossa meillä on kasvamassa lapsistamme ja nuoristamme yhä huonokuntoisempia ja sairaampia aikuisia visio on pelottava kansanterveydellisesti mutta myös inhimillisesti arvoisa puhemies myös muut kansanosat on saatava liikkumaan enemmän syömään terveellisemmin ja tekemään ylipäätänsä fiksumpia terveyttä edistäviä valintoja elämässään aina voi tehdä elämäntaparemontin ja koskaan ei ole liian myöhäistä korjata elintapojaan omassa kotikaupungissani raahessa on esimerkki elämäntaparemontin tehneestä miehestä toimitusjohtajan tehtävistä eläkkeelle jäänyt leo sassi sai herätteen elämänmuutokseen vaimon heidän tyttäreltään saamasta lahjakirjasta terveellinen syöminen ja säännöllinen liikunta johtivat viidenkymmenenviiden kilon pudotukseen sekä diabetes ja verenpainelääkityksen loppumiseen jaksaminen ja elämänlaatu parantuivat kohisten joten leo on syystäkin tyytyväinen mies todennäköisyydet pitempään elinikään kasvoivat mutta ennen kaikkea elämä maistuu paremmalta kevyempänä ja arjen rasituksia paremmin kestävänä yhteiskuntakin hyötyy kun kohtaamiset terveysviranomaisten kanssa tapahtuvat lenkkipolulla eivätkä sairaalassa tarvitsemme leon kaltaisia positiivisia esimerkkejä ihmisistä jotka ottavat vastuun omasta elämästään ja omasta terveydestään sote ja maakuntauudistusten myötä kunnat vastaavat hyvinvoinnin ja terveyden palveluista kuntalaisillensa niitä kannattaakin edistää sillä seuraukset tulevat näkymään suoraan meidän

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat tänään olemme käyneet yhtä omasta mielestäni tämän kauden tärkeimpien joukkoon kuuluvaa keskustelua kun käsittelyssä on historian ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko on hienoa että tällainen laaja asiakirja on nyt saatu valmisteltua ja itse asiassa kun itse olen saanut kaksitoista vuotta toimia valtion liikuntaneuvostossa ja nyt neljä vuotta sen varapuheenjohtajana olen tyytyväinen että myös tällaista poikkihallinnollisuutta on otettu entistä enempi tähän liikunnan

niiden hallinnonaloista tällaiset tuloskortit millä pyrimme siihen miten eri hallinnonaloilla voidaan lisätä liikuntaa verotuksellakin voidaan joko lisätä tai vähentää liikuntaa moni sairaus olisi ehkäisty tai hoidettavissa jos kävelisimme tunnin joka päivä hyvän nyrkkisäännön mukaan kannattaa pyrkiä ensin seitsemääntuhanteen askeleeseen päivässä säässä kuin säässä kuitenkin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen thln tuoreet tilastot

kertovat aivan muuta yli neljännes meistä ei liiku juuri lainkaan toisaalta samaan aikaan yhä useampi liikkuu ja jumppaakin jatkuvasti suositukset eivät kuitenkaan täyty edes osittainkaan vaikka kyseessä olisi miten tehokas hikijumppa jos liikuntaa harrastetaan vain yksi tai kaksi kertaa viikossa liikkumattomuus näkyykin yhä nuoremmissa ja ylipainoisten määrä on kasvanut jo pitkään yläkoululaisten lukiolaisten ja ammattikoululaisten keskuudessa säännöllinen liikunta tehoaa kuitenkin kuin lääke ja se on hyväksi meille kaikille liikunta vaikuttaa kaikille myönteisesti luihin lihaksiin ja jänteisiin thln tutkimuksen mukaan neljässä vuodessa etenkin niiden suomalaisten osuus on kasvanut jotka eivät kuitenkaan liiku juuri ollenkaan siksi tarvitaankin nyt lisää kannustimia liikkua yhä useampi hakee aktiivista liikuntaa nyt ohjatuista ryhmistä kuntosaleilta tai vaikkapa ratsastusmaneeseilta ohjatun liikunnan hinnat vaihtelevat kuitenkin paljon ja tähän myös jopa liikuntaa rajoittavat arvonlisäverotulkinnat liikunnan ja urheilun arvonlisäverokannat tulisikin mielestäni yhtenäistää nimenomaan alennettuun kymmenen prosentin verokantaan nykytilanne on nimittäin hyvin tulkinnanvarainen ja sekava verottajan ohjeistuksetkaan eivät tätä ole selkeyttäneet ja eroja on jopa täysin samanlaisten palveluiden kesken toimijasta ja jopa palvelua tarjoavan ammattinimikkeestä riippuen niin kuin tuossa debatissa jokin aika sitten edustaja wallinheimo totesi saattaa olla niin että neljä ihmistä tekee samaa hauisliikettä ja tällä heidän toiminnallaan on eri verokanta liikuntapalveluiden verotus riippuu nykyisin lajista tai itse asiassa oikeastaan sen harjoittamismuodosta opetus ja valmennus kuuluvat yleisen korkean kahdenkymmenenneljän prosentin verokannan alaisiin palveluihin mutta niin sanottu ohjattu liikunta taasen alennettuun verokantaan tulkinta on sekava eikä todellakaan yksiselitteinen sen suhteen mitä palveluja verotetaan yleisellä kahdenkymmenenneljän prosentin alvilla ja mitä alennetulla kymmenen prosentin kannalla joskus tuntuu että sisältö ei ole edes ratkaiseva vaan se kuka osaa nimetä kurssin tai toiminnan oikein liikuntapalveluiden tai harrastuksen joutuminen ylempään arvonlisäverokantaan korottaa liikuntaharrastuksen hintaa neljäntoista prosentin verran esimerkkinä voisi mainita uima koulut ja myös vauvauinnin katsottiin pitkään kuuluvan korkeampaan eli kalliimpaan verokantaan uimakoulut kuuluvat edelleen samaan aikaan jos liikunnanohjaaja ohjaa kuntosalilla laitteiden käyttöä arvonlisävero on alempi personal trainer palvelut menevät verottajan tulkinnan mukaan ohjausta pidemmälle ja näin arvonlisävero nousee kahteenkymmeneenneljään prosenttiin voitte arvata kuinka paljon suomessa myydään näitä palveluita ohjauksen nimellä osassa ratkaisevaa näyttää olevan jopa se millä koulutuksella ja nimikkeellä toimintaa pyöritetään arvoisa puhemies aerobikkiin ja joogaan mutta myös ohjattuihin pyörävaelluksiin ja myös patikkavaellukseen ja ratsastukseen käytetään ylempää alvikantaa alennettua verokantaa ei kuitenkaan suoraan ole hyväksytty esimerkiksi kaikkiin ratsastuksen muotoihin samoin uimaopetus kuuluu korkeampaan veroon koska verottajan mukaan siinä ei ole kyse ohjatusta liikunnasta vaan opetuksesta on helppoa todeta että eihän tässä ole mitään järkeä verottajan linjaukset vähentävät tästä maasta liikuntaa päätösten pitäisi päinvastoin kannustaa liikkumaan ja lisätä liikuntaa ja siksi liikunnan ja urheilun verotus tulee yhtenäistää alempaan verokantaan uskon että tämän hyödyt tulisivat monin kerroin takaisin alemman verokannan vipuvaikutus olisi nimittäin merkittävä ja lisääntyvän liikunnan hyödyt näkyisivät myös terveysmenojen ennaltaehkäisevänä satsauksena tämä olisi nimenomaan investointi tulevaan
arvoisat edustajat aivan oikein edustaja heinonen viisi minuuttia tässä vaiheessa on se suositus minkä puhemiesneuvosto on tälle keskustelulle asettanut mutta edustaja jolla on poikkeuksellisen paljon tärkeää sanottavaa voi toki ylittääkin tuon ajan niin kuin tässä edellä

niin pitkille kuin pätkillekin ja edustaja ala nissilä te kuulutte siihen ensimmäiseen kategoriaan eli jatkossa jos puhutte hivenen lähempänä mikrofonia kuuluisi vielä

arvoisa puhemies

sitten hyötyliikuntaa tai kilpaurheilua yksin tai yhdessä liikkumista erityisesti arkiliikunnan lisääminen on keskeinen tekijä terveyden ylläpidossa ja sitä tulee helpottaa niin elämäntapamuutoksia tukemalla kuin liikenneratkaisuilla joissa kävelyn ja pyöräilyn tukemista on aloitettu painottamaan jo tällä hallituskaudella myös paljon muuta on jo tehty liikkumisen edistämiseksi ja vaikutuksia saatu liikkuva koulu on tästä hyvä esimerkki toimivaa mallia on nyt laajennettava nuoremmille ja vanhemmille varhaiskasvatukseen toiselle asteelle sekä korkeakouluihin eli kaikkialle missä lapset ja nuoret valmiiksi ovat liikuntakipinän sytyttäminen ja ylläpito on myös puolustusvoimien tehtävä jotta meillä on toimintakykyinen reservi jatkossakin tavoitteena tulee olla että jatkossa yhä harvempi mies tai nainen jättää palveluksen suorittamatta suorittamatta tai kesken huonon fyysisen kunnon vuoksi tätä pitää siis saada vähennettyä varusmiesten jaksamiseen onkin tarvetta vaikuttaa ennen palvelukseen astumista selonteossa ehdotetaan kolmekymmentä kuntaa kattavan kokeilun aloittamista jossa kunnat tarjoaisivat ilmaiseksi ja valtion tuella kolmen kuukauden ohjatun liikunnan ennen palvelukseen astumista jos kokeilu osoittautuisi toimivaksi se voitaisiin laajentaa kaikkiin kuntiin arvoisa puhemies urheilun mahdollistavien liikuntapaikkojen tulee olla monipuolisia ja laadukkaita mitä ne ovat jo monissa kunnissa niiden koosta riippumatta myös metsässä ja luonnossa liikkumisen on oltava mahdollista jatkossakin ja on hyvä että metsähallituksen luontoreittien kunnostamiseen on nyt myönnetty lisää rahoitusta myös kuntien liikuntapaikkojen tulee olla kaikkien saavutettavissa ja käytössä aamusta iltaan samanlaiset liikuntamahdollisuudet on tasa arvokysymys liikuntarajoitteisten näkökulmasta mutta liikuntapaikkojen ja harrastusten on oltava myös alueellisesti ja erituloisten perheiden saavutettavissa kannankin huolta niistä harvaan asutun alueen lapsista ja jotka kuuluvat koulukuljetuksen piiriin koulupäivän jälkeen on vanhemmilla nykyisin oltava omasta takaa kuljetus takaisin koulun lähelle ja asutuskeskuksiin jotta myös heidän lapsensa pääsevät liikuntapaikkoihin ja kerhoihin tähän yksi ratkaisu voi olla koulupäivän jatkaminen liikuntaharrastuksilla ja kerhoilla joiden jälkeen on tarjolla vielä koulukuljetus kotiin tai se että läksyjen ja välipalan jälkeen on kuljetus järjestetty harrastuksiin arvoisa puhemies seurat tekevät suomessa erinomaista työtä ja ne ovat keskeisiä kaikenikäisten liikkumisen ja urheilun mahdollistamisessa voimme katsoa seuratoiminnan kehittämiseen esimerkkejä myös muualta vaikka suomessa onkin aina tehtävä oma toimiva malli olemme keskustasta nostaneet esiin kuten esimerkiksi tänään monet muutkin ryhmät islannin toimivaa mallia jossa lähes kaikki lapset ovat seuratoiminnassa mukana seurassa voi harrastaa useampia lajeja ja liikkuminen niissä on edullista jokaiselle tulisikin suomessa turvata vähintään yksi ilmainen harrastus koulujen kerhojen ja seurojen yhteistyöllä islannista islannista olennainen oppi on myös että urheiluvalmentajat ovat seuroissa koulutettuja ammattilaisia on nostanut tekemisen uudelle tasolle vapaaehtoisen toiminnan rinnalla seuratoiminta tukee samanaikaisesti lapsen kasvua liikkujana mutta myös ihmisenä urheilevan yhteisön kautta tämä on tarjonnut terveellisen turvallisen ja osallistavan elin ympäristön myös vuonojen maan nuorelle arvoisa puhemies huippu urheilu on tärkeää suomalaisten identiteetille ja maabrändille sekä tarjoaa meille esikuvia kannustaen liikkumaan huippu urheilun kehittämiseksi on tärkeää laittaa liikuntapoliittisen johtamisen kokonaisuus suomessa kuntoon ja siirtää huippu urheilun johtamisvastuu olympiakomitealle urheilijoiden menestykselle luovat pohjaa niin perustettava olympiarahasto kuin nuorten nuorten urheilijoiden tukeminen johon tällä kaudella on suunnattu lisärahoitusta etenkin pienituloisten urheilijoiden toimeentulon parantamiseksi tukevia rakenteita ovat jatkossakin urheiluakatemiat ja urheilulukiot urheilukoulutusorganisaatiot sekä kilpaharjoitteluun soveltuvat liikuntapaikat mikäli suomesta halutaan lisää huippu urheilijoita on myös nykyistä useampia liikuntapaikkoja saatava ammattilaisurheilun vaatimalle tasolle kansainväliset suurtapahtumat ja arvokisat ovat myös keskeinen osa urheilua suurtapahtumat tuovat huippu urheilun lähemmäksi suomalaisia luovat myönteistä henkeä ja jättävät rahaa suomalaiseen yhteiskuntaan suomen on tavoiteltava eri lajien arvokilpailujen ja muiden suurtapahtumien järjestämistä myös jatkossa tämän onnistuminen vaikuttaa monien urheilulajien sekä matkailumme kehittymiseen saanko lukea vielä kaksi lausetta voitte jatkaa tarvitsemmekin siksi kansallisen suurtapahtumastrategian joka on jo käytössä monissa maissa strategian avulla tapahtumien järjestämisen taloudelliset riskit ja hyödyt myös jakaantuisivat nykyistä tasaisemmin urheilujärjestöjen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin

herra puhemies liikunta osana terveydenhuoltoa on myös tärkeä asia huomioida nyt kun täällä eduskunnassa on käsittelyssä myös sote ja maakuntauudistus niin erityisesti terveydenhuollon merkitys ja liikunnan yhdistäminen vahvasti kuntien vastuulle ja siksi myös tässä selonteossa on tähän kiinnitetty minusta aiheellisesti huomiota siitä jatkumona voin sanoa että ikäihmisille tarkoitettu liikunta ja liikuntapaikat täytyy myös kunnissa huomioida koska ne ovat sellaisia lähiliikuntapaikkoja täällä on kovasti keskusteltu kouluista missä on nuorille lähiliikuntapaikkoja mutta myös ikäihmisille on syytä olla heille usein riittää hyvin asfaltoidut jalkakäytävät missä he pystyvät liikkumaan turvallisesti ja apuvälineiden kanssa mutta on kuitenkin syytä pitää mielessä ikäihmisetkin kun selontekoa tehdään liikuntapaikkarakentaminen ja

tulevaisuudessa entistä enemmän kuntien tehtävänä ja vastuulla ja toivonkin kun monet meistä täällä salissa ovat myös kuntapäättäjinä että satsaisimme liikuntapaikkarakentamiseen omissa kotikunnissamme edellisessä puheenvuorossa mainittiin että suomessa on merkittäviä ja hyviä liikuntapaikkoja se pitää paikkansa mutta jotta ne olisivat meidän kaikkien tavoitettavissa niin kunnissa pitää miettiä ja pohtia myös niitä ihmisiä jotka eivät asu aivan niissä kuntakeskuksissa taikka kaupunkien ja näiden urheiluhallien lähellä ja silloin ke vyen liikenteen väylien

arvoisa herra puhemies vaikka edellisestä puheenvuorostani piditte ja annoitte puhua hieman yli nyt lupaan pysyä tuossa

tämä on tietysti vasta tällainen suunnitelma joka muuttuu varmasti näiden näiden myöhempien vuosien osalta merkittävästikin kunnat itse asiassa tänä päivänä hakevat hankkeita aika nopeasti ja toisaalta peruuttavat peruuttavat suunnittelemiaan hankkeita aika yllättävästikin eli todennäköisesti tähän tulee isompia muutoksia mutta nyt tämän neljän vuoden rahoitussuunnitelman sisällä

sitten jakaantuvat kun ala nissilä kysyi tätä että tuetaanko meillä enempi yksilölajeja vai joukkuelajeja kyllä täytyy todeta että näistä leijonanosa menee joukkuelajeihin toimintaa ahaa ulkokenttiä näistä on kaksitoista liikuntasaleja viisikymmentäyhdeksän uimahalleja kaksikymmentäkaksi jäähalleja kymmenen ja muita liikuntapaikkoja kaksikymmentäneljä ja nämä ovat nyt siis hankkeet jotka ovat kustannusarvioltaan yli seitsemänsataatuhatta euroa sen lisäksi on tietysti valtava määrä pieniä erilaisia hankkeita jotka ovat alle seitsemänsadantuhannen euron budjetilla ja niiden valtion tuet tulevat sitten

mitä omilla alueilla tapahtuu sieltä voisi löytyä helpollakin valtion tukea erilaisille liikuntahankkeille arvoisa puhemies debatissa haastoin suomalaiset yritykset lähikuntopistetalkoisiin ja ja uusin sen nyt tässä varsinaisessa puheenvuorossani tein aikanaan esityksen haastoin erään suomalaisen yrityksen mukaan talkoisiin ja tämä yritys vastasi ja hankki itse asiassa helsinkiin neljä lähiliikuntapistettä

pyöräteiden baanan ja tämäntyyppisten varteen ensimmäinen niistä on nyt avattu ja ja tämän yrityksen sponsoroimana kolme tulee vielä lisää nyt tämä minun ajatukseni lähtee siitä että voisimme haastaa yrityksiä ympäri suomen mukaan rakentamaan lähiliikuntapaikkoja vaikka siihen kuntaan missä yritys on aikanaan perustettu tai missä se toimii ja pienemmät yritykset voisivat tehdä niitä yhteishankkeina vaikkapa paikallisen yrittäjäyhdistyksen kautta

euroa ja uskon että niillä saataisiin jopa näiden yritysten sairauspoissaoloja ja muita vähennettyä kun se paikka voisi olla vaikka hyvin lähelläkin sitä yritystä tai sitten joku muu mukava paikka läheltä sitä lenkkipolkua liikunnan vaikutustenarvioinnin nostin myös esille debatissa ja haluan siitä lyhyesti sanoa rakentamisessa pitäisi aina miettiä lisääkö vai vähentääkö se liikuntaa parkkipaikat minkälaisiin paikkoihin ne tehdään minkälaiseen paikkaan kouluilla jätetään lapset voisiko jättöpaikka ollakin turvallisen tien päässä ja ja siitä lyhyt siirtymä sitten vaikka kävellen kävellen koululle päiväkodit ja ja liikkuva koulu hanke ovat olleet myös keskustelussa esillä ja edustaja mattila tuossa hetki sitten puhui pidemmästä liikuntavälitunnista se on enemmän kuin tervetullut arvoisa puhemies kello tikittää niin kovaa vauhtia että joudun palaamaan vielä hetken

on yhteinen ilonaiheemme ja me savolaisetkin olemme menestyksestä viime vuosina päässeet nauttimaan haluaisin kiinnittää tässä puheenvuorossani erityistä huomiota kuntoliikkujiin ja heihin joille kuntoliikunnan aloittaminen tekisi hyvää juuri vähän liikkuvien keskuudessa olisi nimittäin saatavissa suurimmat hyödyt ja myös suurimmat säästöt terveydenhuoltomenojen pienentyessä liikunnan terveys ja hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat mutta meidän ei tule syyllistää tai holhota vähän liikkuvia sen sijaan yhteiskunnan tehtävä on tehdä niin liikuntaharrastukset kuin arkiliikuntakin mahdollisimman helpoksi kannattavaksi ja houkuttelevaksi hyvät lähiliikuntapaikat ovat tässä avainasemassa aina ei tarvita kovin kummoisia liikuntatiloja vempaimia tai laitteita sillä on huomionarvoista että yksi suomalaisten suosituimmista liikuntapaikoista liikenteen väylät siksi on merkitystä sillä miten kevyen liikenteen väyliä nyt talven tullessa hiekoitetaan ja aurataan me tiedämme tutkimusten perusteella että yksilön terveysvalinnoilla on merkittävä vaikutus koko elämän kulkuun mitä paremmat edellytykset jo keski ikäisillä ja nuorilla eläkeläisillä on aktiiviseen elämään sitä pidempään säilyvät toimintakyky ja omatoimisuus myös ikääntyessä liikunnallisen elämäntavan omaksuminen mahdollisimman varhaisessa elämänvaiheessa on siis merkittävä sairauksia ennaltaehkäisevä ja elämänlaatua lisäävä teko fyysinen aktiivisuus ennaltaehkäisee monia terveydellisiä ongelmia ja vähentää myöhempää sosiaali ja terveyspalveluiden käyttöä arvoisa puhemies liikkuva koulu on ollut hyvä hanke ja hanke on tuonut lasten koulupäiviin liikunnallisempaa opetusta ja lisää arkiliikuntaa nyt käsittelyssä oleva selonteko sisältää erinomaisia ehdotuksia liikkuva koulu hankkeen laajentamisesta toiselle ja korkea asteelle ohjelman laajentaminen on tarpeen sillä opiskelijat istuvat huomattavan paljon opiskelijoiden liikuntaliiton selvityksen mukaan opiskelijoille tulee istumista jopa kymmenen tuntia päivässä ja tällaiset määrät ovat erittäin haitallisia terveydelle jos peruskunto on jo opiskelijoilla huono on se työelämän ongelma liikunnallinen hyvinvoiva lapsuus ja nuoruus tukee yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ennakoi liikunnallista aikuisuutta ja parantaa hyvinvointia työelämävaiheessa liikkuvan elämäntavan edistämiseksi tarvitsemme lapsille ja nuorille myös matalan kynnyksen harrastamismalleja jolloin lapset ja nuoret voisivat kokeilla esimerkiksi urheiluseuroissa eri lajeja ja löytää itselleen sopivimman liikuntamuodon lasten liikkumisen ei tarvitse olla kilpaurheiluun tähtäävää tärkeintä mielestäni olisi se että jokainen lapsi ja nuori löytäisi liikkumisen ilon aika ajoin on herännyt keskustelua lasten yhdenvertaisesta mahdollisuudesta harrastaa etteivät kenenkään harrastukset jäisi kiinni esimerkiksi perhetaustasta tai varallisuudesta ei saa tulla vain hyvin toimeentulevien perheiden lasten oikeus siksi on hyvä että tätä keskustelua käydään ja ongelmaan on herätty arvoisa puhemies eilen meillä savossa oli upea aurinkoinen pakkaspäivä joka helli mieltä ja hyvinvointia saaden muistamaan luontoliikunnan merkityksen monet kokevat että luonnossa liikkumista seuraa yksinkertaisesti terve ja hyvä olo se hoitaa mieltä ja ruumista ja auttaa jaksamaan mitä useammin luonnossa liikkuu sitä vahvemmin luonto vaikuttaa hyvinvointiin luonto elvyttää ja auttaa parantumaan stressistä ja samalla vahvistuu myös luontosuhde meillä alkaa olla jo varsin paljon tietoa luonnon terveysvaikutuksista luontoliikkumisen osalta haluan korostaa lähiluonnon merkitystä jottei luontoon tarvitsisi aina varta vasten ja vaivalla hankkiutua vaan se olisi luontevasti osa arkiympäristöä moni edustajakollega on myös kuntapäättäjä ja lähiluonnon ylläpitämisessä on ennen kaikkea kyse kuntien kaavoituspäätöksistä me keskustassa olemme linjanneet tuoreeseen periaateohjelmaamme että jokaisella pitää olla mahdollisuus nauttia vehreydestä ympärillään ja päästä metsään mustikkaan haluamme että kaupungeissakin puistot ja metsät ovat lähellä myös rakennetun ympäristön pitää tukea ihmisten hyvinvointia ja

arvoisa puhemies oikeastaan edustaja jarvan puheenvuoro herätti minut taas ajattelemaan tätä islannin mallia josta moni täällä tänään puhui puhuisin kyllä mieluummin suomen mallista kuin islannin mallista jos islantia ajattelee maana siellä on kolmesataatuhatta asukasta ja käytännössä kaikki asuvat reykjavikissa joten joo mutta siellä välimatkat ovat kyllä aika paljon lyhyempiä kuin esimerkiksi suomessa ja jos vertaa vaikka reykjavikin kokoista kaupunkia joka on suunnilleen tampereen kokoinen tämä kokeilu esimerkiksi demarit esittivät viittäkymmentä miljoonaa tähän kokeiluun nyt sitten tampereen kokeilu ja kuinka paljon se maksaisi kaiken kaikkiaan suomessa jos otetaan vaikka kolme suurinta lajiliittoa niillä on harrastajia jo enemmän kuin islannissa on asukkaita

arvoisa herra puhemies itsekin olen taipuvainen puhumaan mieluummin suomen mallista ja voin niitä esimerkkejä ottaa mutta

että kodit ja löydettäisiin se oma oma tapa rakentaa suomalainen ihminen koska tämä on suomi ja niin kuin edellisessä puheenvuorossa verrattiin edellisessä puheenvuorossa verrattiin me olemme alueellisesti niin erilaisia että jotta se tasa arvoinen kohtelu ja tavoitettavuus saataisiin meidän täytyy kyllä löytää ihan ihan oma malli tähän eri urheilumuotoja ja liikuntamuotoja löytyy varmasti suomestakin hyvin paljon tässä joku puheenvuoro sitten nostettiin luontoliikkuminen yhdeksi se on se on erittäin hyvä

meillä suomalaisilla kohtuulähellä joka paikassa on sitten kaupungissa tai maaseudulla asuva ihminen niin luontoon pääsee vielä suomessa helposti se on virkistävää ja ja todellakin edullista ja ja siellä voi jokamiehenoikeuksien mukaan ja niitä kunnioittaen liikkua hyvinkin vapaasti edustaja heinonen kuvaili hyvin suomalaisia hankkeita ja se on varmaan meille päättäjille hyvä vinkki että pitää pitää hakea niitä hankkeita ja sillä lailla saada eri maakuntiin uusia liikuntapaikkainvestointeja aikaiseksi aikaiseksi hän sanoi myös että seitsemältätuhannelta askelta on hyvä liikuntamäärä varmaan pitää paikkansa itse olen käyttänyt erään suomalaisen valmistajan askelmittaria ja asettanut tavoitteeksi viideltätoistatuhannelta askelta työpäivänä täällä eduskunnassa tulee vain joku askelta ja minusta seitsemäntuhatta on siihen nähden ainakin itselleni aivan aivan liian vähän vähintään niin silloin tuntuu että on edes jollain lailla

arvoisa puhemies puhutaan nyt sitten suomen mallista ja siitä mitä meidän kannattaisi nimenomaan ottaa mallia ja oppia muualta lähinnä tämä avaus ja keskustelu mitä myös ryhmäpuheenvuorossa edustaja kososen myötä tuotiin esiin liittyvät siihen miten seuratoimintaa meillä voitaisiin kehittää

miten me kehitämme sitä kun aika paljon vapaaehtoiset tällä hetkellä vastaavat meidän valmennuksesta ja seuratoiminnan vetämisestä suomessa ja siinä on tietysti omia haasteita siltä osin mutta ehkä ajatus on enemmän se mitä olen puhunut ammattivalmentajienkin kanssa että miten me saamme hyödynnettyä sen osaamisen kun meillä liikunta alalle koulutetaan tällä hetkellä ammattilaisia aika vähän kuitenkaan saamme hyödynnettyä sitten lajiliitoissa ja isoissa seuroissa tällä hetkellä näitten liikunta ammattilaisten osaamista ja miten me heidän osaamistaan saisimme jalostettua erityisesti jo lasten ja nuorten urheiluvalmentamiseen ja täysipainoisen liikunnan ohjaamiseen ja kehittämiseen

totta kai siinä pitäisi sitten miettiä se rahoitusmalli miten se järjestetään ovatko siinä miten paljon mukana perheet rahoittamassa sitä miten paljon kunnat sitä rahoittaisivat onko elinkeinoelämä miten paljon mukana totta kai näiltä kaikilta osin pitäisi sitten tehdä oma selvityksensä tästä mallista mutta on nähtävissä se että vaikka meillä paljon koulutetaan liikunta alan ammattilaisia esimerkiksi urheiluopistoissa ja yliopistossa ja näin edespäin emme ehkä ole ihan kaikkea tätä potentiaalia nimenomaan lasten ja nuorten liikuttamiseen ja myös urheiluvalmennukseen vielä hyödyntäneet riittävällä

puhemies edustaja jarva otti mielestäni hyvin kiinni siitä ajatuksesta että kyllähän meillä nytkin on ammattivalmentajia jotka varmasti voisivat tällä hetkelläkin mennä kouluun heillehän kuitenkin joku seura tai joku maksaa eikä tarvitse erikseen heille maksaa että he menisivät kouluun ongelma ehkä tulee kaiken kaikkiaan siinä joustava koulupäivä ajatuksessa siitä että opettajat eivät mielellään jää koulupäivän jälkeen enää enää sinne sitten ja siellä pitäisi jonkun kuitenkin olla valvomassa ja vastuut ja kaikki olisivat sitten opettajilla vaikka vaikka he eivät siellä läsnä olisikaan joten tämä on hiukan problemaattinen asia mutta

valtakunnallinen liikuntapääkaupunki mutta kyllä meilläkin jyväskylässä totisesti on parannettavaa esimerkiksi valtion liikuntaan jakamat kuntien valtionosuudet eivät edelleenkään meillä ole sitä mitä niiden pitäisi olla eli me me emme edes täytä sitä keskivertoasetusta mitä mitä normaalisti kunnat siihen laittavat se valuu valitettavasti monta monta kertaa kaikkeen muuhun kuin ja monta kertaa olen pohtinut miksi nämä rahat eivät suomessa ole todellakaan korvamerkittyjä liikunnalle että jos nämä olisi korvamerkitty liikuntaan kun sinne ne on alun perin tarkoitettu ne varmasti menisivät silloin sinne paremmin koska nyt on se tilanne että näitä ei korvamerkittyjä liikuntaan jaettavia kuntien osuuksia menee paljon muuhunkin kuin vain ja ainoastaan urheiluun ja
arvoisa herra puhemies puhuin tuossa aiemmin liikunnan rakentamisesta ja ja siinä yhtenä tärkeänä asiana on ollut myös se että olemme halunneet että meillä on on huippu urheilulle aiempaa paremmat olosuhteet ja myös arvokisojen hakemiseen noin laajasti ajatellen eri lajeihin tätä varten ja ja tätä silmällä pitäen meille paraikaa rakennetaan esimerkiksi tampereelle uutta kansiareenaa

paikka voisi olla sellainen minkä mielelläni itse näkisin tulevaisuudessa myös suomessa ja myös urheilun lajien välinen tasa arvo ja myös harrastajien välinen tasa arvo on ollut yhtenä painopisteenä olemme nostaneet esille myös niin sanottuja tyttöjen lajeja ratsastusmaneesit ovat tulleet viime vuosina myös myös tuettavien hankkeiden piiriin ja myös agility nostettiin urheilulajien piiriin ja valtionavun piiriin arvoisa puhemies mietimme myös sitä millä tavalla tuki tulevaisuudessa riittää itse asiassa siinä käydään paraikaa keskustelua millä tavalla pitäisi uudistaa tätä valtion liikuntapaikkarakentamisen tukea näyttää siltä että joillain alueilla tuo maksimisumma seitsemänsataaviisikymmentätuhatta ei ole välttämättä riittävä pienille kunnille rakentamisen liikkeelle saamiseksi ja tätä täytyy nyt tarkastella uudemman kerran arvoisa puhemies olen tyytyväinen siihen että huippu urheilu saa nyt kaksikymmentä miljoonaa pääomitusta niin että kun urheilu kerää yhden miljoonan niin valtio antaa toisen miljoonan päälle näin saamme neljänkymmenen miljoonan potin mikä itse asiassa tulee toivottavasti lisäämään huippu urheilun rahoitusta me tarvitsemme huippu urheilijoita me tarvitsemme kansainvälistä menestystä ne ovat hyviä aktivoijia myös pienille junioreille ne tekevät sen jälkeen mielellään niitä ilmaveivejä leikkivät ja ja urheilevat hyppäävät mäkeä niin kuin itsekin pikkupoikana matti nykäsen innoittamana sain tehdä arvoisa puhemies pidän tärkeänä myös sitä että arpajaislain uudistaminen etenee sen kakkosvaihetta valmistellaan seuraava hallitus on siinä kyllä tärkeässä paikassa että pystymme veikkauksen veikkausvoittovaratuotot pitämään tulevaisuudessakin tällä tasolla arvoisa puhemies oppositio ei laskujeni mukaan ole käyttänyt liikuntapoliittisesta selonteosta ryhmäpuheiden ja debatin lisäksi yhtä ainoaa puheenvuoroa valitettavasti
arvoisa puhemies mielestäni edustaja heinonen otti hyvin kiinni

kuinka sen panos tuotos ajattelun pitäisi olla vahvana niin että sinne rakennetaan missä saadaan mahdollisimman paljon liikettä aikaiseksi tämä on hiukan problemaattista muun muassa liikunnan koulutuskeskusten näkökulmasta nimittäin ensi vuonna vain ja ainoastaan yksi meidän kolmestatoista neljästätoista liikunnan koulutuskeskuksesta panostaa ja investoi nimenomaan tulevaan kasvuun nyt elämme talouden ihan kärkivuosia ja ja silti vain ja ainoastaan yksi yksi pystyy investoimaan jatkossa kasvuun tämä laittaa minut kyllä pohtimaan sitä onko meillä liikunnan koulutuskeskusrakenne kunnossa ja mitä meidän pitäisi sille jatkossa tehdä koska sinnekin laitetaan vuosittain rahaa noin viisitoista miljoonaa ja ovatko meidän liikunnan koulutuskeskukset siellä missä ihmiset ovat tätä kannattaa pohtia myös tulevaisuudessa
arvoisa herra puhemies edustaja heinonen mainitsitte että tässä vaiheessa ei ole oppositio pitänyt yhtään puheenvuoroa nyt päätin pitää sen puheenvuoron liittyen tähän

selontekoon mikä on tehty jäin miettimään näitä alueellisia eroja mitä meillä on tässä liikuntapolitiikan puolella jos mietitään näitä mahdollisuuksia siinä kuinka saadaan näitä liikuntapaikkoja kehitettyä ja rakennettua eri alueille niin kyllä meillä pitäisi olla

tietynlaista rahastoakin varattuna siihen millä tuetaan tätä rakentamista minä tiedän että veikkausvoittovaroista tulee sinne rahaa mutta pitäisi olla jotakin semmoista millä saadaan uusittua näitä toimipisteitä uimahallit ovat tällä hetkellä yleensä siinä iässä että niitä pitää uusia rakentaa korjata ja sitten jos mietitään tavallaan näitä jokaihmisen liikuntapaikkoja ladut ladut kuntolenkkipaikat ja tämmöiset niin niihinkin tarvittaisiin tietynlaista tukea että ne voitaisiin hoitaa esimerkiksi meillä varkaudessa me sijoitimme johtuen siitä että meillä oli tiettyjä urheiluvaikuttajia valtuustossa mukana nimenomaan näihin hiihtolatuihin niitten kehittämiseen sillä tavalla että ne ovat kesäkäytössä myös tämmöisessä retkeilykäytössä pystytään käyttämään ja jokaiselle ihmiselle antamaan liikunnan harrastamista ympäri kaupungin metsiä ja tämmöistä ulkona olemisen paikkaa missä tavallisen ihmisen tällainen normaali aerobinen kunto kasvaa ja hyvinvointi lisääntyy sitä kautta nämä ovat semmoisia kohteita mihinkä tarvitaan tietynlaista poliittista ohjausta että saadaan nämä asiat hoidettua kuntoon itse olen miettinyt näitä ensilumen hiihtopaikkoja joita on rakennettu niistä on tullut tavallaan semmoisia rahastuspaikkoja myös otetaan maksua että pääset hiihtämään sinne jotenkin tuntuu sillä tavalla että se on taas tämmöistä elitististä urheilua että vähävaraisten ihmisten lapset joutuvat odottamaan sitä normaalilunta ja normaalilatureittiä näistä maksullisista urheilupaikoista pitäisi päästä eroon ainakin tämmöisen yleiskunnon osalta mihin tarvitaan niitä paikkoja
arvoisa puhemies näihin liikuntapaikkoihin liittyen voi vain sanoa että tervetuloa esimerkiksi kainuuseen siellä löytyy ilmaiset liikuntamahdollisuudet lapsille ja nuorille myös eläkeläisille niitä tarjotaan kuntosalista lähtien siellä meidänkin kunnassa on ilmainen käyttöoikeus ja ja halutaan sillä tavalla ylläpitää lasten nuorten ja ikäihmisten kuntoilua sitten näitten muuten myöskin sitä yritysyhteistyötä kyllä tarvitaan siinä mielessä jos siellä on niitä esimerkiksi toimijoina ja operaattoreina hyvänä esimerkkinä on tuleva vuokatti areena jota jota aloitetaan rakentamaan siellä myös hyödynnetään ympäristöystävällisyyttä sitä kautta että energiatehokkaita malleja on kehitetty sinne siinä on myös kunta mukana mutta pääosa on yritystoimijoita jotka siinä ovat mukana ja se on silloin yrityshanke se hakee sitten yritysmuotoisena hankkeena yritystukia yritystukia siihen rakentamiseen ja siihen toiminnan pyörittämiseen ja siinä näkyy se vahva yhteistyö julkisen ja ja yksityisen sektorin välillä molemmat molemmat hyötyvät saadaan

kansallisesti ja kansainvälisesti hyvät tilat sitten esimerkiksi jääkiekkoiluun sinne tulee tuplahalli ja se on suorassa yhteydessä lämmitys ja jäähdytysjärjestelmien osalta uimahallin kanssa eli kehitetään myös uusia teknologioita siellä sitten vielä tähän kun edustaja wallinheimo nosti esiin nämä liikunnan koulutuskeskukset ja puhui siitä että pitäisi sinne keskittää missä ihmiset ovat näkisin että tässäkin mallissa olisi kuitenkin tärkeää nähdä se missä on millekin lajille ominaiset ja hyvät suoritusmahdollisuudet kilpailumahdollisuudet ja siinä pitää katsoa nimenomaan

arvoisa puhemies edustaja jarvan kommenttiin meillä on äärimmäisen hyvin toimivia liikunnan koulutuskeskuksia urheiluopistoja kuten vuokatti kuortane ja niin edelleen mutta ovatko kaikki ehkä kysymykseni oli tämä että pystytäänkö joka puolella jatkossa järjestämään toinen itse asiassa iso juttu mitä mielestäni täällä ei ole tarpeeksi otettu huomioon on liikunnan rahoitus tulevaisuudessa mitä tapahtuu kymmenen viisitoista kahdenkymmenen vuoden päästä tällä hetkellä veikkausvoittovaroista tulee tulee noin sataviisikymmentäviisi miljoonaa mutta onko meillä veikkausta kymmenen vuoden päästä viidentoista vuoden päästä tällä hetkellä veikkauksen maailma on se että digitaalisessa maailmassa pelataan koko ajan enemmän ja enemmän ja ulkomaille pelataan koko ajan enemmän ja enemmän tämä pistää kyllä hiukan pohdituttamaan kukaan suomessa vielä laatinut mahdollista tiekarttaa siihen että veikkausta ei olekaan vaikka viidentoista viiva kahdenkymmenen vuoden päästä ei varmasti ole tämän takia meidän pitäisikin systemaattisesti ruveta pikkuhiljaa laittamaan valtion budjetin sisään tiettyjä kokonaisuuksia jotta jos tämmöinen katastrofaalinen kertarysäys tulee niin olemme siihen sitten valmistautuneita mutta tämä on semmoinen pohdinnan paikka jota mielestäni suomessa ei ole vielä tehty tarpeeksi

arvoisa herra puhemies

ensilumilatuihin

tekemiseen siellä ladulla minä tiedän tosiaan että näinhän on asian laita että seurat tekevät sen työn siellä ja hoitavat niitä latuja ja saavat kuntoon ja ja jopa on mennyt niin pitkälle että hiihtäjät itse valvovat ettei kukaan tule ilmaiseksi hiihtämään sinne että ne saavat sen rahan hyvä näin että seurat saavat siitä tuloja koska ne tekevät sen työn mutta kyllä joutuu miettimään uhrausta mikä tehdään esimerkiksi hiihtäminen on on hyvä keski ikäisten ja vanhempien ihmisten harrastus ja kuinka paljon siinä saadaan yhteiskunnallista hyvää nimenomaan sen suhteen että liikunnan tuoma terveys ja hiihtämisen tuoma terveys on pois meidän terveydenhoidon kuluista

edustaja wallinheimon esille nostama asia rahoituksesta kyllä osui aika kohdalle kun on seurannut veikkauksen tulosaavutuksia niin ne ovat pienentyneet kyllä me jatkossa jos ei se veikkaus tuotakaan enää niin paljon rahaa mitenkä kannustetaan ihmisiä ja tuotetaan urheilupaikkoja ja ja rakennetaan sillä tavalla että ne ovat vetovoimaisia ja ihmiset käyvät siellä treenaamassa ja huolehtivat omasta kunnostaan ja näin edistävät omaa terveyttään ja innostavat vielä muita tulemaan mukaan sehän on se tärkein asia kun se yksi menee niin toiset tulevat perässä ihmisiä liikunnan pariin ja sillä tavalla saavat

arvoisa herra puhemies keskustelu siirtyy veikkaukseen ja se on tärkeä keskustelunaihe on on varmaan syytä jokaisen kysyä itseltään mikä on tulevaisuuden veikkauksen rooli itse näkisin niin että veikkauksen roolia ja sitä pelaamisen intoa jos halutaan näin sanoa voitaisiin nostaa esimerkiksi sillä lailla että pelaaja pääsisi päättämään mihin hänen pelaamansa rahat menevät menevätkö ne urheilulle kulttuurille vai terveydenhoitoon nykyisellä digitaalitekniikalla tämä varmaan olisi aivan mahdollista että että pelatessaan halutessaan päättää että okei minä painan sitä nappia mistä raha menee urheilulle tiedän että tästä ei varmaan löydy yhteisymmärrystä ainakaan näin mutta oma näkemykseni on että koska veikkaus on aikanaan perustettu niin että urheilusta veikataan niin veikkauksen tuotto käytetään urheiluun ja nuorten

eduskunnassa käytiin keskustelua arpajaislaista ja ja siihen tehtävistä uudistuksista ja kyllä tulevaisuuden skenaarioita pohditaan erityisesti veikkauksen ympärillä ja sen parissa olen samaa mieltä että me todennäköisesti joudumme siirtämään joitain joitain osuuksia tulevaisuudessa budjettirahoitteiseksi mutta nyt tässä on itse asiassa keskusteltu vain liikunnasta ja urheilusta ja kun keskustelussa on veikkaus niin pitää muistaa että tämän päivän uusi veikkaus on myös vanha ray ja rahoittaa merkittävästi sitä puolta ja sitten omana osanaan myös myös hevosurheilun

ja valvonta kohdistuvat erityisesti tähän meidän omaan peliyhtiöömme samaan aikaan digitaalimaailmassa internetissä meillä ei ole enää pelaamisessa monopolia aika iso osa uusista pelaajista pelaa joko kokonaan tai osittain internetissä miksi siellä tapahtuu näin yksi syy on se että siellä on paremmat palautusprosentit meidän peliyhtiölle niitä ei sallita uskon että se on edustaja pakkanen isompi houkutin monelle pelaajalle että tuleeko palautuksena kahdeksankymmentäviisi vai yhdeksänkymmentäviisi prosenttia siitä mitä pelataan tai sitten

wallinheimo pelaa jypin peliä ei enää maalissa vaan nyt joutuu pelaamaan vedonlyönnissä meidän oma veikkaus pystyy hänelle tarjoamaan vain muutamia kohteita ja samaan aikaan kansainvälinen peliyhtiö saattaa tarjota siihen samaan jypin peliin jopa sata erilaista pelattavaa kohdetta tässä maailmassa meidän peliyhtiömme tällä hetkellä toimii

arvoisa puhemies tästä veikkauksen roolista liikunnan ja urheilun rahoittamisessa jatkossa on kuitenkin nähtävissä se että liikunta on ainoa yhteiskunnan sektori

jonka rahoitus perustuu lähes täysin veikkausvoittovaroihin ja on nähtävissä riippumatta siitä mikä on veikkauksen ja rahapelien kehitys jatkossa että kyllä meidän pitää siirtää liikunnan ja urheilun rahoitusta enemmän portaittain yleisiin budjettivaroihin tietysti jos sitä kehitystä aloitettaisiin jo aikaisemmin niin sitten näitä vapautuvia resursseja veikkausvoittovaroista voitaisiin käyttää voitaisiin käyttää muuhunkin meillä paljon paljon siellä tietysti olisi käyttötarvetta ja menotarpeita on on koko ajan enemmän ja enemmän mutta olisi nähtävä se miten liikuntaa voidaan rahoittaa myös kaikkien yhteiskunnallisten toimijoitten kautta miten miten ja vaikkapa puolustusvoimia tai mitä tahansa muuta julkisesti rahoitettavaa tahoa joka tekee liikunnan liikunnan edistämistä omalla sarallaan rahoitetaan liikunnan kehittämisen osalta jatkossa budjetin kautta

arvoisa herra puhemies vielä jatkaakseni tuota veik kauksen rahoituskuviota täällä aiemmin toivottiin että raha olisi korvamerkittyä no minun mielestäni tämä oma ehdotukseni olisi juuri korvamerkittävissä niin päin että jos hevospeliä pelaa niin voi päättää että minun rahani menevät hevospeliin hevosurheilulle jos pelaa hedelmäpeliä niin ne menevät sosiaali ja ja jos pelaa veikkausta niin ne menevät urheilulle elikkä olisi juuri näin että pelaaja pääsisi päättämään mihin mahdollinen voitto sitten menisi eli että se mikä ei tule omaan taskuun menee sitten hyvään hyvään tarkoitukseen ja pelaaja itse saisi sen ratkaista eikä niin sen suuren voiton innoittamana lähtisi pelaamaan vaan että mahdollinen häviö ei tuota niin pahaa mieltä koska häviökin menee hyvään tarkoitukseen ja se on pieni menetys aikaisemmin päivällä täällä puhuttiin autoveron maksamisesta kaikki maksaisivat varmaan polttoaineveroakin mielellään jos se raha menisi liikenteeseen ja teiden kunnossapitoon mikseivät myös pelaamisen rahat voisi mennä siihen kohtaan mihin itse valitsee

arvoisa herra puhemies kun tuolla työhuoneessa seurasin tätä keskustelua niin täytyy edustaja heinosta jo heti alkuunsa kiittää että nostitte myös tärkeitä asioita esille ei vain ihmisten liikkumista vaan vaan kaiken kaikkiaan liikunnan merkitystä suomessa edustaja pakkaselle täytyy sanoa että ajatuksenne ei ole vieras tälläkään hetkellä oleviin käytäntöihin nähden me varmasti tiedämme sen monet omasta kokemuksestamme että meillä on tällä hetkellä sellainen mahdollisuus palauttaessamme pulloja kaupoissa on urheiluseurakohtaisia kuittien palautuslaatikoita ja ihminen voi oman pullonpalautuspanttijärjestelmästä saadun rahansa kohdentaa sille urheiluseuralle kenelle haluaa näin meillä nakkilassa ainakin tehdään siellä on jokaisella liikunnallisella urheiluseuralla oma niin sanottu laatikko mihinkä voi sitten lahjoittaa sen suomalaisesta panttijärjestelmästä joka on maailman tehokkain ja parhain tällä hetkellä ja näin tapahtuu mutta se ei kuitenkaan olemme siinä uhassa että mitä tapahtuu meidän monopoliaseman suhteen me voimme sitä varmasti euroopassa vielä puolustaa sillä että meillä pelituotot ohjataan sosiaalisin perustein mutta sekään ei riitä kun se on nimenomaan niin kuin edustaja wallinheimo sanoi että digitalisaatio ja ihmisten käyttäytyminen ehkä suurempien voittojen tarjoaminen aiheuttavat sen pystymmekö kehittämään veikkauksessa tämän hyvän uudistuksen jälkeen sitä että meidän pelituotot ovat tasaisia jos pelaamisen voittovarat vähenevät niin sehän voisi olla positiivista niin että meillä peliriippuvaisuus vähenee mutta näin tuskin tulee käymään silloin meidän pitää suhtautua todella vakavasti kuinka me turvaamme sen että voimme sulkea itsemme tänne omaan kuplaamme vai tunnustammeko sen tosiasian että ei tästä nyt ole enää paluuta että suomalainen nettipelaaja voi pelata tälläkin hetkellä missä haluaa siinä mielessä meidän lainsäätäjien pitää jotenkin turvata se että tämä urheiluun liittyvä rahoitus tulee olemaan jatkossa voimakkaampi ehkä meidän tulee kehittää sitten tätä meidän omaa järjestelmää niin että urheilupelaaminen suomessa juuri paikallisella tasolla on

puhemies tämä päivä on ollut historiallinen me olemme käsitelleet eduskunnassa ensimmäistä kertaa urheilu ja liikuntapoliittista selontekoa tästä kyllä iso kiitos kuuluu urheiluministeri sampo terholle hänen ministerikautensa jää tässäkin valossa historiaan tämä keskustelu ei toivottavasti jää pelkiksi puheiksi vaan myös itse liikunnaksi täällä on tullut paljon hyviä ideoita hyviä ajatuksia hyviä hyviä oivalluksia siitä millä tavalla tähän maahan saadaan saadaan lisää liikuntaa lisää urheilua lisää toiminnallisuutta sitä tarvitaan niin siellä kouluilla päiväkodeissa tavallisessa arjessa kuin myös huippu urheilussa jokaisella eri tasolla tämä on ollut hieno keskustelu ja on ollut hienoa saada olla tässä